ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt päätetään talousvaliokunnan mietinnön kahdeksan pohjalta kannanotosta selonteon johdosta keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesneljäs kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on emma kari antero vartian kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen kannanoton

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä kolmaskymmenes viidettä kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on jukka gustafsson pia viitasen kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset hylätään

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kahdeksan

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

viidettä kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

herra puhemies teemme vastalauseen mukaisesti

kannatan edustaja paateron tekemää esitystä

päiväjärjestyksen kuudentena asiana on pääministerin ilmoitus ulko ja turvallisuuspoliittisen sekä eu toimintaympäristön muutoksista pääministeri juha sipilän esittelypuheenvuoron ja ulkoministeri timo soinin puheenvuoron jälkeen käydään ryhmäpuheenvuorokierros jonka jälkeen menemme debattiin ja ja käymme vastauspuheenvuoroja vastauspuheenvuorot varataan viidennellä painikkeella tämän asian käsittelyyn on varattu kolme tuntia

arvoisa puhemies tunnistamme kaikki että elämme voimakkaiden muutosten keskellä maailma ympärillämme on muuttunut nopeasti ja peruuttamattomasti ulko ja turvallisuuspolitiikan päämääränä on turvata suomen itsenäisyys vahvistaa meidän kansainvälistä asemaamme taata suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi sekä yhteiskunnan toimivuus suomi edistää kansainvälistä vakautta rauhaa demokratiaa ihmisoikeuksia oikeusvaltioperiaatetta ja tasa arvoa keskeisin tavoite on estää joutumasta sotilaalliseen konfliktiin nämä päämäärät ja tavoitteet toimivat ohjenuorana valtionjohdolle kaikissa tilanteissa hallituksen linja on suomen pitkä linja ja sama kuin hallitusohjelmaa tehtäessä suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa joka toteuttaa käytännönläheistä kumppanuutta naton kanssa ja ylläpitää mahdollisuutta hakea nato jäsenyyttä arvoisa puhemies yksi keskeinen tapahtuma ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistumisen jälkeen ovat olleet yhdysvaltain presidentinvaalit yhdysvaltain uusi hallinto on vasta asettumassa ja muu maailma on odottanut heiltä linjauksia mutta selvyyttä kaikkiin kysymyksiin ei ole saatu presidentti trumpin viime viikon euroopan vierailukin jätti ennemmin tukun kysymyksiä kuin vastauksia presidentti trumpin hallinto on vahvistanut aikaisemmin yhdysvaltojen sitoutumisen euroopan turvallisuuteen mutta tätä ei trumpilta itseltään viime viikon nato kokouksessa kuultu ilmeisesti sanomatta jättäminen jätti epävarmuuden tunteen ja viikonloppuna saksan liittokansleri merkel kuvaili rehellisesti tuntojaan suorasukaista lausuntoa ei kuitenkaan pidä ylidramatisoida se että eurooppalaisten nato maiden tulisi tehdä enemmän euroopan turvallisuuden eteen on ollut jo pidempään yhdysvaltojen näkemys se on ollut myös järjestön oma tavoite yhdysvaltain ulko ja turvallisuuspolitiikassa ei isossa kuvassa kuitenkaan ole nähtävissä suurta käännettä tai muutosta suomea kiinnostavat erityisesti usan linjaukset kauppapolitiikkaan ja ilmastokysymyksiin kauppapoliittisia linjauksia joudumme vielä odottamaan mutta ilmastopolitiikassa yhdysvaltain uusi asemoituminen on huolestuttavaa olisi suomen euroopan ja koko maailman etu että usa pysyisi sitoutuneena pariisin ilmastosopimukseen tässä asiassa kehitystä ei pysty muuttamaan silmiä ummistamalla arvoisa puhemies euroopan

turvallisuustilanne ei viime kesän jälkeen ole olennaisesti muuttunut krimin ja itä ukrainan tilanteessa ei ole tapahtunut muutosta parempaan ratkaisun kaava olisi selvä minskin sopimuksen toimeenpano sekä ukrainan alueellisen koskemattomuuden kunnioittaminen mutta edistymistä emme ole nähneet tästä syystä myös eun pakotepolitiikka jatkuu samalla kahdenvälinen vuoropuhelu venäjän kanssa on olennaista kukaan ei voita siinä ettei ongelmista puhuta turkin suunta on herättänyt monia kysymyksiä yhtä kaikki on selvää että turkilla on suuri merkitys euroopalle se on nähty hyvin konkreettisesti muun muassa muuttoliikettä koskevassa yhteistyössä turkin eurooppalainen suuntautuminen on meille erityisen tärkeää ja sen pitää heijastua myös eurooppalaisten sitoumusten kunnioittamisena oikeusvaltio on keskeinen eurooppalaisen järjestyksen kivijalka voi sallia poikkeuksia ei muuten myöskään eun sisällä vielä kaksituhatta kaksituhatta luvun alussa todettiin että eurooppaa ympäröi vakauden kehä ei enää syyrian sota jatkuu seitsemättä vuotta terroristijärjestö isilin toiminta varjostaa koko aluetta ja heijastuu yhä huolestuttavammilla tavoilla myös eurooppalaisten maiden sisäiseen turvallisuuteen suomen jatko osallistumisesta isilin vastaiseen kansainväliseen yhteistyöhön keskustellaan tässä salissa myöhemmin tänään eun ja naton yhteistyö on saanut hyvän lähdön järjestöjen yhteisjulistuksesta viime heinäkuulta olemme itse tukeneet tämän yhteistyön syventämistä hyvin konkreettisella tavalla perustamalla eu ja nato maita yhdistävän hybridiosaamiskeskuksen suomeen
eu jäsenyys on suomelle keskeinen turvallisuuspoliittinen ratkaisu
sen merkitys vain korostuu kun elämme epävarmoja aikoja eduskunta linjasi eun turvatakuista hyvin selkeästi vajaa kymmenen vuotta sitten arvoisa puhemies kestävään kehitykseen ympäristöön ja ilmastoon liittyvät kysymykset ovat globaaleja kohtalonkysymyksiä ja siksi myös suomen ulkopolitiikan läpileikkaavia teemoja pääsemme tarttumaan niihin aivan erityisestä näkökulmasta nyt kun olemme vastaanottaneet arktisen neuvoston puheenjohtajuuden arktiset kysymykset ovat osa myös eu politiikkaamme ja lisäksi niillä on vahva kosketuspinta pohjoismaiseen yhteistyöhön suomen ja ruotsin yhteistyö on myös kuluneena vuonna edennyt hyvin pidämme tiivistä yhteyttä eri tasoilla niin poliittisella tasolla kuin virkamiestasollakin puolustusyhteistyö on edennyt suunnitelmien mukaan olemme yhdessä saavuttaneet erityisaseman naton kumppaneina ja olemme mukana järjestön itämeren itämeren aluetta koskevissa keskusteluissa tästä hyvänä esimerkkinä on suomen aloitteellisuus itämeren ilmaturvallisuuden kohentamisessa joka on edesauttanut myös naton ja venäjän vuoropuhelua arvoisa puhemies euroopan unionin jäsenyys oli suomelle aikoinaan poliittinen valinta jolla sidoimme itsemme entistä vahvemmin läntiseen arvoyhteisöön euroopan unionin tärkein tehtävä on rauhan turvallisuuden vaurauden ja oikeusvaltion turvaaminen maanosassamme tarve hoitaa näitä perustehtäviä ei ole poistunut mihinkään britannian ero eusta vaikuttaa monin tavoin suomeen erosopimusta koskeviin koskeviin neuvotteluihin valmistauduttaessa suomi on ajanut linjaa joka turvaisi etumme ja samalla suojelisi unionia olemme tyytyväisiä yhtenäisyyteen jolla eu kaksikymmentäseitsemän maat ovat valmisteluissa edenneet voittajia tässä prosessissa ei ole britannia on ollut ja olemaan jatkossakin suomelle tärkeä kumppani vasta myöhemmin nähdään millaisia kielteisiä taloudellisia poliittisia tai turvallisuusvaikutuksia suomelle brexitistä koituu britannian kansanäänestyksen jälkimainingeissa viime kesäkuussa käynnistimme päämiesten poliittisen pohdinnan kahdenkymmenenseitsemän valtion eun kehittämisestä se saatettiin päätökseen maaliskuussa roomassa antamalla julistus eun tulevaisuudesta rooman julistus vastaa niitä tavoitteita joita olemme kansallisesti ajaneet ja edistäneet päämiesten kokouksissa eun tulevaisuuskeskusteluun linkittyvät myös viisi komission julkaisemaa keskustelupaperia sosiaalisen ulottuvuuden globalisaation hallinnan emun puolustuksen ja rahoituskehysten osalta eun

päähuomio on nyt konkreettisissa kehittämishankkeissa keskiössä ovat rooman julistuksen linjausten mukaisesti neljä pääpainoaluetta talouskasvu sosiaaliset kysymykset turvallisuus ja globaalit haasteet muutama sana edellä mainituista neljästä kehittämishankkeesta ensin taloudesta kasvun edistämisessä keskeisiä välineitä ovat vahvat sisämarkkinat ja vapaakauppa suomi tekee aktiivisesti työtä vapaan kaupan edellytysten turvaamiseksi eurooppalaisella ja globaalilla tasolla sisämarkkinoiden toimivuus edellyttää jatkuvaa työtä muun muassa digitaalisten mahdollisuuksien täysimääräisessä hyödyntämisessä myös energian sisämarkkinoissa on paljon tehtävää ja paljon voitettavaa ilmasto ja energiapolitiikkaan vaikuttaminen on ajankohtaista ja tärkeää on suomen etu että olemme näissä asioissa edelläkävijä tässä yhteydessä metsien kestävää käyttöä ei saa hankaloittaa maankäyttösektorin teoreettisilla laskentasäännöillä lähtökohta on se että britannian ero huomioidaan täysimääräisesti rahoituskehyksen kokonaistasossa meille on keskeistä että rahoituskehys jatkossakin tukee talouskasvua työllisyyttä ja osaamista alue ja rakennepolitiikassa on otettava huomioon suomen syrjäinen sijainti ja harva asutus maataloutta on voitava harjoittaa kannattavalla tavalla unionin kaikissa jäsenmaissa samaan aikaan muun muassa muuttoliikkeeseen vastaaminen ja puolustusyhteistyön vahvistaminen ovat uusia asioita joissa eu rahoitus on tarpeen arvoisa puhemies talous ja rahaliittoa on viime vuosina kehitetty monin tavoin finanssikriisin ja velkakriisin seurauksena jäsenmaiden on noudatettava yhdessä sovittuja sääntöjä ja toimeenpantava omat rakenteelliset uudistuksensa julkisen talouden tasapainottamiseksi tällä hetkellä on ensisijaista viimeistellä työ erityisesti pankkiunionin osalta ja panna uudistukset täytäntöön suomi ei kannata yhteisvastuullisuuden lisäämistä eikä myöskään pankkisektorien riskin jakamisen lisäämistä myös sijoittajavastuusta on pidettävä kiinni toinen kehittämiskohde on sosiaalinen ulottuvuus meidän on kyettävä luomaan unionista entistä oikeudenmukaisempi ja tasa arvoisempi yhteisö esimerkiksi parantamalla naisten asemaa ja luomalla malleja työ ja perhe elämän yhteensovittamiseksi eun sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen ei edellytä uusia eu tason välineitä tai prosesseja suomi ei myöskään hyväksy tulonsiirtomekanismien luomista eu maiden välille kolmas kokonaisuus liittyy turvallisuuteen sekä sisäiseen että ulkoiseen sisäisen turvallisuuden rajat ylittävien uhkien erityisesti terrorismin torjumiseksi on tiivistettävä yhteistyötä parannettava tietojenvaihtoa ja löydettävä uusia keinoja puolustusyhteistyö on hyvä esimerkki asiasta jonka edistäminen tuo lisäarvoa mutta johon ei tarvita perussopimusmuutoksia kaikki edellytykset ovat jo olemassa tarvittaessa myös eritahtisuus eurooppalaisen puolustusyhteistyön syventäminen on luonteva kehityssuunta euroopan on kyettävä tehokkaammin yhdessä hoitamaan turvallisuuttaan ja puolustustaan sekä osallistumaan lähialueittensa vakauttamiseen jokaisen jäsenvaltion on kannettava oma vastuunsa suomi on tässä työssä vahvasti mukana tarkoituksena on sopia voimavaroja koskevasta tiiviimmästä yhteistyöstä halukkaiden ja kyvykkäiden jäsenmaiden kesken niin sanotun pysyvän rakenteellisen yhteistyön kautta tarkastella kansallisten puolustuskykyjen kehittämistä yhtenäisesti perustaa koulutusoperaatioille oma sotilasesikunta näin ensivaiheena ja parantaa eun toimintakykyä kriisinhallinnassa pysyvän rakenteellisen yhteistyön osalta suomi on esittänyt konkreettisina hanke ehdotuksina muun muassa avaruusyhteistyöhön liittyviä hankkeita meripuolustusta logistiikkajoukkoja sekä eun kyberpuolustuskyvyn parantamista selvitämme potentiaalisten kumppaneiden kanssa yhteistyömahdollisuuksia ja jatkamme kansallista kartoittamista kyberturvallisuudesta esimerkiksi olen puhunut useammankin kollegan kanssa arvoisa puhemies neljäs aihealue on globaalit haasteet globalisaatio ja erityisesti digitalisaatio muuttavat taloudellista toimintaympäristöä ja kasvun edellytyksiä myös perinteisten ulkomaankauppaa käyvien sektorien ulkopuolella globalisaatio ei pelkästään lisää kilpailua vaan muokkaa syvällisellä tavalla kansainvälisiä markkinoita yritysrakenteita toimintamalleja ja arvonluonnin edellytyksiä eussa meidän on kyettävä hyödyntämään nämä globalisaation tuomat mahdollisuutemme arvojemme etujemme ja intressiemme puolustamiseksi sekä kestävän kasvun ja työllisyyden aikaansaamiseksi muuttoliikkeen hallinta ja siihen vastaaminen on yksi globaaliongelma muuttoliikkeen osalta kyse on sekä akuutin tilanteen hoitamisesta eun alueella että pysyvämpien ratkaisujen luomisesta meidän on kyettävä vaikuttamaan entistä tehokkaammin muuttoliikkeen perimmäisiin syihin kehitettävä rajaturvallisuutta ja edellytettävä kaikilta jäsenmailta oikeasuhtaista osallistumista taakanjakoon

ovat olleet olemassa ilman vuosia jopa vuosikymmentä kestävää prosessia esimerkiksi määräenemmistöpäätöksentekoa voisimme jo nyt hyödyntää laajemmin euroopan unionia on kehitettävä ennen kaikkea yhtenäisyyttä vaalien tarvittaessa unionissa voidaan kuitenkin edetä myös eritahtisesti niissäkin tilanteissa on noudatettava perussopimusten määräyksiä ja pidettävä ovet auki kaikille jäsenvaltioille ja kehityksen kaikissa eri vaiheissa suomi on mukana kaikissa olennaisissa eu hankkeissa silloin kun se on maamme edun ja vaikutusvallan kannalta perusteltua harkinta tehdään aina tapauskohtaisesti ja tähän saakka suomi on kaikissa näissä ollut mukana unionin on keskityttävä olennaiseen toimeenpantava päätöksensä ja purettava byrokratiaa euroopan unionin on oltava suuri suurissa ja pieni pienissä asioissa arvoisa puhemies käynnissä on yksi historian murrosvaiheista tyypillistä näille murrosvaiheille on se että monet kansainväliset pelisäännöt eivät entiseen tapaan toimi tai niitä ei kunnioiteta murrosvaiheet eivät myöskään kestä ikuisesti vaan päättyvät väistämättä yhteisten pelisääntöjen vahvistamiseen tai uuden rakentamiseen

että aktiivisella ulko ja turvallisuuspolitiikalla teemme oman osamme vakaamman turvallisemman ja oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseksi
ulkoministeri soini viisi minuuttia

arvoisa herra puhemies pääministeri on todennut olennaisen ulko ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristömme yleiskuvasta tarkoituksena on syventää tätä muutamilta osin lähialueen epävakaus on yksi merkittävä tekijä eurooppaan suuntautuvassa muuttoliikkeessä lähialueemme on samalla pakolaisuuden lähde kauttakulkureitti meidän pitää katsoa paitsi rajojamme myös rajojamme pidemmälle ilmastonmuutos ja monet muut haasteet heikentävät elinolosuhteita elinolosuhteita afrikassa väestönkasvu on voimakasta konfliktit piinaavat monia maita aikamme edellyttää kokonaisvaltaisia ratkaisuja niin konflikteihin kuin kehitykseen tämä on ainoa kestävä tapa jonka pitää näkyä sekä eun ykn toiminnassa meillä on naapurina manner jonka kasvava väestö lasketaan miljardeina tällä hetkellä noin yksi pilkku yksi miljardia vuonna kaksituhattaviisikymmentä noin kaksi pilkku neljä miljardia ilman kehitystä ja turvallisuutta ei ole todellista näkymää että muuttoliikepaine laantuisi on kohdattava haasteet siellä missä ne ovat konkreettisesti tämä merkitsee työtä turvallisuutta ja ennen kaikkea toivoa afrikan nuorille arvoisa puhemies euroopan lähialuetta leimaa epävakaus syyrian julma sota vain jatkuu syyria irak libya ja jemen käyvät läpi myös merkittäviä humanitaarisia kriisejä suomen osallistuminen kriisinhallintaan on tärkeä konkreettinen toimi vakauden tukemiseksi kemiallisten aseiden käyttö syyriassa oli järkyttävää usa reagoi aseiden käyttöön päättäväisesti tutkimukset jatkuvat teoilla pitää olla seurauksensa ja syylliset on saatettava vastuuseen joukkotuhoaseet ovat kansainvälisen yhteisön suuria kysymyksiä pohjois korean toimintaa ei voi hyväksyä tämä oli yksi keskeinen aihe kun tällä viikolla suomi kokousta jossa puhuttiin muun muassa ydinaseista ja niiden leviämisestä ja ja ydinkokeista yhdysvaltojen uudella hallinnolla näyttää olevan aikaisempaa tiukempi ote syyrian kriisiin mutta syyrian sodan ratkaisu edellyttää sitoutumista myös venäjältä ja ja iranilta ainoa kestävä ratkaisu syntyy poliittiselta pohjalta syyrian tulevaisuutta ei voida ratkaista aseilla yhdysvallat panostaa entistä voimakkaammin terrorisminvastaiseen taisteluun erityisesti isilin kukistamiseen ja olemme tietysti näissä ponnisteluissa mukana muun muassa irakin operaatiossa josta tänään myöhemmin vielä arvoisa puhemies usan presidentinvaalien tulos on muuttanut poliittista maisemaa etenkin puhetapaa mutta kun tarkemmin katsomme niin suuri linja on jatkuvuudessa tätä on kieltämättä välillä vaikea hahmottaa julkisuuden kautta kieli on kovaa diplomatian kannalta liiankin kovaa muutoksia on myös tulossa esimerkiksi ykn rahoitukseen ja kehitysrahoitukseen merkittävällä tavalla ja tämä on iso haaste yk järjestelmälle ja sen toimivuudelle ja kyvylle auttaa tästä syystä ykn uusi pääsihteeri guterres tarvitsee tukemme hänellä on hyvät prioriteetit muun muassa konfliktinesto rauhanvälitys ja naisten asema joita suomi on pitkään tukenut arvoisa puhemies pääministeri viittasi suomen ja ruotsin yhteistyöhön tämä työ etenee hyvin on vahva tahtotila molemmilla puolin puolustus on tärkeä osa yhteistyötä mutta samalla sitä pitää ajaa laajalla rintamalla yhteistyön hengen pitää näkyä myös ulkopolitiikassa ja tämän parissa teen töitä yhdessä ulkoministeri margot wallströmin kanssa euroopan muutokset korostavat tarvetta suomen ja ruotsin läheisemmälle yhteistyölle itämeren alueen turvallisuus venäjä politiikka eurooppalainen turvallisuus ja puolustuspolitiikka ja sen sen syventäminen arktinen alue ovat kaikki asioita joissa tarvitaan paitsi suomen omaa myös yhteistä näkemystä ja toimintaa arvoisa puhemies arktisen neuvoston puheenjohtajuus on suomelle tärkeä tehtävä hyvä tapa juhlistaa sata vuotista itsenäisyyttä työn merkeissä arktinen puheenjohtajuus antaa meille erinomaisen tilaisuuden vahvistaa suomen kansainvälistä asemaa tehdä meille tärkeiden maiden kanssa edistää globaalistikin merkittävien asioiden eteenpäinvientiä arktinen tarjoaa mahdollisuuksia yhteistyölle mutta sen haasteet erityisesti ympäristönsuojelussa ovat suuret yhdysvaltojen ilmastopolitiikka on tutkinnassa muuttuuko se ja kuinka paljon se muuttuu uskon että muuttuu mutta se haaste mikä meillä on arktisella alueella on kiistaton eikä se ole mielipidekysymys

no niin seuraavaksi otamme eduskuntaryhmien puheenvuorot

arvoisa

täynnä haasteita ja aivan kuten ulkoministeri totesi tuottaa muuttoliikettä terrorismi hakee pohjaa kaikesta tästä levottomuudesta ja ja sitten on vielä ilmastonmuutos joka on jättimäinen kaikkien yhteinen ongelma johtopäätöksen tästä kaikesta pitää olla hyvin yksinkertainen ja selkeä meidän on kyettävä vaikuttamaan ympäristömme muuttumiseen ja paras keino vaikuttaa siihen tehokkaasti on vaikuttaa kansainvälisen yhteistyön kautta ennen muuta toimintakykyisen ja yhtenäisen euroopan unionin kautta se on vahvin käytössämme oleva toimija toiseksi brexit on saatava jäntevästi läpi ja sen jälkeen on luotava britanniaan hyvä yhteistoiminta loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen asia mutta vaikeasti toteutettava kolmas huomio on se että kyllä pieni maa tällaisessa muutoksessa tarvitsee suojakseen ja turvakseen kansainvälisiä sopimuksia niiden kunnioittamista ja kansainvälisiä järjestöjä eun ja ykn tapaan näihin pitää kyetä nojaamaan meidän kaltaisellemme maalle ei olisi hyödyksi se että nämä rapautuvat ja palaisimme ikään kuin pala palalta suurvaltojen maailmaan ja suurvaltojen eurooppaan ei kannata rakentaa vastakkainasettelua kansallisvaltion suvereniteetin ja kansainvälisen yhteistyön välille se ei palvele pienen maan etua tämän painottaminen on nyt tärkeää koska niin moni keskeinen toimija käytännössä suuntaa toiseen suuntaan venäjä rikkoi krimin haltuunotolla kansainvälisiä sopimuksia usa pyrkii monenkeskisyyden sijaan kahdenväliseen toimintaan karsii ykn toiminta avustuksia britit tahtomattaankin heikentävät euroopan unionin toimintakykyä liian moni kehityspiirre kulkee siihen suuntaan että on yhä vaikeampi hallita ympäristömme kasvavia haasteita neljänneksi nostaisin esille sen että meidän lähimmässä ympäristössämme on vaalittava vakautta jos asiat ovat muualla rempallaan pitää erityisen aktiivisesti toimia sen puolesta että lähialueemme kyettäisiin pitämään kriisien ulkopuolella viime viikkoina on käyty värikästä ja vähän sekavaakin julkista keskustelua siitä miten suhtaudumme lissabonin sopimuksen keskinäisen avunannon määräyksiin minusta tähän vastauksen pitää olla hyvin selkeä päälauseilla sanottu

avun antamisesta ja vastaanottamisesta päätetään tapauskohtaisesti ja sopimus yksiselitteisesti sitoo meitä on selvää että emme voi luvata sotilaallista apua mutta näin sanoessamme raja pitää pitää siinä että emme saa sanoa että emme auta toisia jos haluamme että joskus voimme saada apua muilta meidän täytyy toimia johdonmukaisesti niiden suuntaan joilta itse odottaisimme apua apu on aina poliittisesta tahdosta solidaarisuudesta ja keskinäisestä yhteenkuuluvuudesta kiinni tähän liittyvää luottamusta on rakennettava pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti yhtenäinen ja toimintakykyinen eu on todella etumme nyt kun britit jättävät usan politiikan ennakoitavuus on heikentynyt korostuu luonnollisesti tarve aiempaa itsenäisemmän ja toimintakykyisemmän euroopan unionin kahdenkymmenenseitsemän maan unionin kehittämiseen ja tähän tuntuu nyt olevan myös ranskassa ja saksassa halua suomen kannalta tärkeä kysymys on kehitetäänkö unionia yhteisenä vai eriytymiskehityksen kautta kuten pääministeri totesi molemmat reitit ovat käytössä me haluamme olla mukana tässä kehityksessä ja varsinkin jos liitetään tämä eriytymiskehityskysymys tähän voisi sanoa poliittiseen kysymykseen siihen että unioni toimisi brexitin ja usan suhdevaikeuksien jälkeen omatoimisemmin ja itsenäisemmin siitä vetäisi johtopäätöksen että suomen on syytä ajaa kaikkien kahdenkymmenenseitsemän maan yhtenäistä unionia poliittisissa kysymyksissä liiman pitää kestää jos suurissa poliittisissa kysymyksissä hyväksymme eriytymiskehityksen jäsenmaiden keskinäinen liima heikkenee ja se heikentää unionin vaikutusvaltaa muuttoliike on huono esimerkki vaikeuksista tehdä rationaalisia ja vaikuttavia päätöksiä kansalaismielipiteen voimakkaassa ristipaineessa paradoksihan on siinä että ne jotka eniten protestoivat hallitsematonta muuttoliikettä vastaan kaikkein valitettavasti kaikkein vähiten kannattavat unionitason yhtenäisen toiminnan vahvistamista nyt onkin aika että maltillinen enemmistö euroopassa ottaa otteen ihmisarvoa kunnioittavasta ja tuloksia tuottavasta toiminnasta suomen on tässä toimittava arvopohjaisesti ja tuloksia saavuttaen suomen paikka on olla auttamassa hädässä olevia ja parhaat keinot on haettava yhteistyöllä

arvoisa puhemies

britannia päätti erota unionista paljon siis tapahtuu ulkopolitiikan hoidossa on laitettava puoluepolitikointi syrjään ja katsottava koko maan etua linjaeroja löytyy ja niistä pitää pystyä keskustelemaan avoimesti tällaiset eduskunnassa käytävät keskustelut ovat omiaan vahvistamaan yhteistä näkemystä ulkopolitiikastamme miten suomen tulisi suhtautua meneillä oleviin muutoksiin hiljattain edesmennyt presidentti koivisto totesi oivallisesti tärkeää on pitää vaikutusvaltaa mahdollisimman moniin kansainvälisiin asioihin omissa käsissä suvereenisuudesta on syytä tinkiä vain sen verran kuin on välttämätöntä presidentti koivisto jätti perinnöksi ulkopoliittisen linjan joka nähdäkseni monilta osin edelleen suuntautuminen länteen on on ollut suomen ulkopolitiikan tavoitteena jo tuhatkahdeksansataa luvun jälkipuoliskolta saakka monet niistä visioista ja tavoitteista jotka aikain saatossa luotiin ovat käyneet toteen suomi täyttää tänä vuonna sata vuotta ja ulkopoliittinen asemamme on uskallan väittää vahvempi kuin koskaan ennen arvoisa puhemies suuntaan haluamme euta viedä mikä on sen tulevaisuus monissa eu maissa kansa on asettunut vastustamaan kansallista valtaa kaventavaa eun integraatiota ja ylikansallista toimivaltaa perussuomalaiset ovat onnistuneet siinä että kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen on alettu huomioida paremmin myös suomen eu politiikassa olemme tietoisempia ja hyvällä tavalla kansallistuntoisempia suhteessa euhun brexit ei saisi kaikua kuuroille korville perussuomalaisen eduskuntaryhmän mielestä brittejä ei pidä rangaista brexit päätöksestä vaan kansalaisten tekemää päätöstä on kunnioitettava on muistettava että eu jäsenyys ole mikään pakko saksa ja suomikin ovat pitäneet esillä eun yhtenäisyyden merkitystä näinä kriittisinä aikoina yhtenäisyyttä ei kuitenkaan pidä edistää kansallisen suvereniteetin kustannuksella me perussuomalaiset uskomme että joustavampi unioni on edellytys sen koossapysymiselle eriytyvän kehityksen eu onkin esillä olleista eun tulevaisuusvisioista se realistisin ne jotka haluavat voivat tehdä yhdessä enemmän tämä lähestymistapa on toiminut esimerkiksi yhteisvaluutta euron ja schengen alueen osalta näistä yhteistyömuodoista poisjättäytyminen on osoittautunut oikeaksi ratkaisuksi niistä vapaaehtoisesti ulos jääneille suomi on sotilasliittoon kuulumattomana maana pitänyt esillä eun yhteisten puolustushankkeiden edistämistä kyseeseen voisivat tulla esimerkiksi yhteishankinnat ja tutkimushankkeet erityisen tärkeää että eun ja naton välistä puolustusyhteistyötä kehitettäisiin toisiaan täydentävään suuntaan eun vahvuudet ovat siviilikriisinhallinnassa kehityspolitiikassa sekä ympäristöyhteistyössä suomen turvallisuutta merkittävästi parantavaa puolustusyhteistyötä ei ole kuitenkaan perusteltua odottaa puolustusyhteistyön kouriintuntuvimmat hyödyt tulisivatkin oletettavasti olemaan taloudellisia myös syrjäytymisen ehkäiseminen on mielestämme turvallisuuspolitiikkaa parhaimmillaan yhdysvaltain uusi presidentti donald trump on nähty arvaamattomana ja hänen on pelätty muuttavan yhdysvaltain ulkopolitiikkaa ja suhtautumista eurooppaan trumpin ulkopoliittinen linja on vielä osittain hämärän peitossa mutta pahimmat hänen valintaansa liittyvät skenaariot eivät näytä toteutuvan pyrkii uudistamaan yhdysvaltain kauppapolitiikkaa enemmän maalleen edullisempaan suuntaan turvallisuuden alalla kannanotot natosta ovat kuitenkin pehmentyneet ja puolustusministeri mattisin suulla on vakuuteltu sitä että yhdysvallat ei ole vetäytymässä euroopan puolustuksesta arvoisa puhemies ulkopolitiikka kaipaa avauksia jotka kehittävät ja haastavat maailmaa kohti parempaa suomen juuri alkanut arktisen neuvoston puheenjohtajuus avaa mahdollisuuden ottaa johtajuutta arktisen luonnon ja ympäristön suojelemisessa

ja kestäviä toimintatapoja kestävän kehityksen ja kaupan yhdistäminen on mahdollista tässä suomi voi näyttää kykynsä tehtävämme maailman kriiseissä on olla vakaa ja luotettava toimija suomen kriisin ja

sekä asiantuntijuus teknologioiden ja koulutuksen saralla tulee hyödyntää entistä vahvemmin haluamme turvata ihmisoikeudet sekä vahvistaa naisten ja lasten asemaa maailmanpolitiikassa suomen sata vuotinen taival on kelpo esimerkki vietäväksi maailmalle

jotain niin se on puolustuspuheenvuoro kansainväliselle liberalismille se on puolustuspuheenvuoro avoimelle turvallisuuspoliittiselle keskustelulle ja se on puolustuspuheenvuoro suomen turvallisuudelle teen sen kolmen kautta ensin pohdin muutamaa keskeistä päivämäärää ja vuotta jotka ovat meidät tähän tilanteeseen johtaneet sen jälkeen käyn läpi kolme muutosta ja lopuksi teen kuusi konkreettista ehdotusta ne kolme keskeistä päivämäärää kannattaa historian saatossa käydä läpi ensimmäinen niistä on tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäviisi miksi koska silloin loppui toinen maailmansota ja rakennettiin se maailmanjärjestys jonka keskellä suomikin tällä hetkellä on syntyi kaksinapainen ideologinen maailma neuvostoliitto vastaan yhdysvallat liittolaisineen syntyi uusi kansainvälinen järjestelmä ja kansainväliset instituutiot jotka ovat olleet meidänkin tukenamme ja turvanamme se oli ideologinen aikakausi toinen päivämäärä jolloinka itse oikeastaan tavallaan vartuin tähän ja olen saanut ilon elää tätä aikakautta on ja kylmän sodan päättyminen jolloinka markkinatalous liberaali demokratia ja globalisaatio voitti neuvostoliiton autoritääriset regiimit suunnitelmatalouden ja kommunismin silloin me elimme sellaista toivon aikakautta itä kohtasi uudestaan lännen eu laajentui nato laajentui mandela vapautettiin kylmä sota päättyi neuvostoliitto hajosi muutamat puhuivat siitä että historia loppuu kaikista maista tulee liberaaleja demokratioita mutta valitettavasti ei tullut kolmas päivämäärä tiedä onko tämä yhtä tärkeä mutta tärkeä kuitenkin on kaksituhattakuusitoista toki tässä matkan varrella on ollut muita iskut world trade centeriin kaksituhattayksi georgian sota kaksituhattakahdeksan finanssikriisi kaksituhattakahdeksan venäjän hyökkäys krimille ja ukrainaan kaksituhattaneljätoista mutta uskallan silti väittää että meidän länsimaisen elintavan liberaalin demokratian ja vapauden näkökulmasta kaksituhattakuusitoista on ihan yhtä tärkeä kuin tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäviisi

ja tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäyhdeksän tämä johtuu tietysti kahdesta suuresta kokonaisuudesta joista ensimmäinen oli brexit ja toinen oli yhdysvaltain presidentin donald trumpin valinta eli me olemme tällä hetkellä maailmassa jossa koko länsimaista järjestelmää haastetaan ja kyseenalaistetaan me olemme maailmassa jossa koemme epävakautta ja epävakaus on aina suomen kaltaiselle pienelle maalle ongelma mitkä ovat sitten ne kolme keskeistä vaikutusta ensimmäinen vaikutus on maailmanlaajuinen ja se on se yhdysvallat tuskin itse en usko siihen enää kykenee olemaan globaali johtaja maa joka sanoo ei globalisaatiolle maa joka sanoo kyllä protektionismille maa joka haluaa rakentaa muureja maa joka uskoo protektionismiin ei kerta kaikkiaan voi johtaa tätä silloin me ajaudumme tilanteeseen jossa syntyy valtatyhjiö tällä hetkellä on kyse siitä kuka sen valtatyhjiön täyttää ja missä muodossa kykeneekö euroopan unioni siihen mitä tekee kiina mitä tekee vaikkapa venäjä kaupan saralla turvallisuuden saralla ilmastonmuutoksen saralla

se olisi entistä epävakaampi mutta onneksi ovat ja tätä taustaa vasten myös suomen turvallisuus on omalla tavallaan taattu en käy läpi syyrian iranin pohjois korean tai libyan kriisejä toinen muutos kuten aikaisemmin todettiin brexit tulee muuttamaan koko eun perusolemusta ensimmäistä kertaa jäsenmaa suuri sellainen lähtee eusta itse uskon siihen että ranska ja saksa tulevat muodostamaan samantyyppisen akselin joka muodostettiin tuhatyhdeksänsataaviisikymmentä luvulla ja ne tulevat pitkälti johtamaan tätä prosessia uskon vahvasti siihen että maahanmuuttoon euroon terrorisminvastaiseen taisteluun ja talouteen on vain yhteisiä ratkaisuja jos meillä euroopan tasolla on yhteisiä ongelmia niihin löytyy vain ja ainoastaan

tietysti vaikutukset suomeen epävakaus tuo aina epävarmuutta me olemme itse sekä tämän eduskunnan aikana että aikaisempien hallitusten aikana melkeinpä jokainen puolue olleet tässä kamppailussa mukana olipa kyse maahanmuuttovirroista talouskriisistä joka alkoi kaksituhattakahdeksan turvallisuustilanteesta

jota ajoivat lipponen ja ahtisaari joka vei meidät eun ytimeen me elämme murroksessa epävarmuudessa ja sitä ei kannata vähätellä tämä tuo minut viimeiseksi kuuteen ehdotukseen yhden minuutin sisällä yksi meidän on puolustettava länsimaisia arvoja ihmisarvoa ihmisoikeuksien kunnioittamista vapautta demokratiaa ja oikeusvaltiota kaksi meidän on tehtävä kaikkemme sen eteen että kansainvälisiä instituutioita vahvistetaan yk wto nato ja etyj kolme meidän on syvennettävä ja uskallettava syventää eu yhteistyötä olipa sitten kyse neljästä vapaudesta turvallisuudesta maahanmuutosta puolustuksesta tai eurosta neljä meidän on tuettava kansainvälistä oikeutta olipa sitten kyse georgian kriisistä krimistä tai ukrainasta jos suomen kaltainen maa menettää uskonsa kansainväliseen oikeuteen ja kansainvälisiin instituutioihin me jäämme suurvaltapolitiikan alle

venäjään kiinaan ja britanniaan eli arvoisa puhemies yhteenvedonomaisesti mielestäni meidän on puolustettava länsimaisia arvoja keskityttävä suomen turvallisuuteen epävakauden aikana oltava valmiita nopeisiin päätöksiin ja vietävä eteenpäin avointa keskustelua uskon vahvasti siihen että seuraavan eduskunnan aikana ja varsinkin seuraavan presidenttikauden aikana tässä maassa joudumme tekemään suuria päätöksiä ja siihen meillä kaikilla pitää olla valmius

arvoisa puhemies

myös monenkeskisessä yhteistyössä on uusia tuulia ykn uusi pääsihteeri on nostanut rauhandiplomatian konfliktineston ja rauhanrakentamisen maailmanjärjestön painopisteiksi etyjin puitteissa on alkanut uudenlainen turvallisuusdialogi saksan asevalvonta aloitteen pohjalta suomi on aloittanut arktisen neuvoston puheenjohtajana arvoisa puhemies sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä nostaa keskustelussa esiin kolme näkökohtaa joihin sisältyy myös toiveita hallituksen toiminnalle ensimmäinen on pyrkimys selkeyteen suomen kansainvälisessä asemassa toinen liittyy konkreettisiin tavoitteisiin globalisaation kielteisten vaikutusten torjumiseksi ja kolmas koskee rauhanpolitiikkaa ja ykn vahvistamista viime viikkoina on puhuttu suomen eurooppalaisesta valinnasta siitä kuinka suomi kylmän sodan päätyttyä teki valintansa omasta asemastaan selkeästi ja epäröimättä suomen paikka eun ytimessä vakiintui niin omiin mieliimme kuin myös kumppanien käsityksiin valintojen selkeys on ollut tärkeää suomen kansainväliselle asemalle selkeitä viestejä tarvitsemme myös tänään suomen kuulumisesta eurooppaan ja länteen haluamme kuulua eurooppalaiseen turvallisuusyhteisöön mikä tarkoittaa keskinäistä avun antoa ja solidaarisuutta tähän kuvaan sopii hyvin myös eun turvallisuus ja puolustusyhteistyön syventäminen sekä eun ja naton yhteistyön tiivistäminen hybridiuhkien aikakaudella tulevan kehityksen ennakointi on tärkeää mikäli integraatio liukuu kohti eritahtista euta suomen on pyrittävä vaikuttamaan kaikissa pöydissä nyt ei ole aika vain odottaa suurten jäsenmaiden näkemyksiä unionin tulevaisuudesta vaan nyt on aika suomen aloitteellisuudelle vaikka yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa selkeitä viestejä tarvitaan myös arvopohjastamme transatlanttinen yhteistyö on perustunut yhteisiin demokratiaa ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota kunnioittaviin arvoihin näitä arvoja kyseenalaistaville toimijoille ei tule tehdä myönnytyksiä kummallakaan puolella atlanttia arvoisa puhemies viimeisten kuukausien aikana on kannettu huolta populismin ja nationalismin noususta eri puolilla maailmaa yhdysvaltojen presidentinvaaleissa globalisaatiomyönteisyys ja vapaakauppa kokivat vasta aallon globalisaation myötä eriarvoisuus on lisääntynyt siinä määrin että globalisaatiokehityksen poliittinen oikeutus on vaarassa haaste on otettava euroopassa vakavasti kun enää viisikymmentäviisi prosenttia eurooppalaisista pitää globalisaatiota mahdollisuutena ja neljäkymmentäviisi prosenttia jopa uhkana globalisaation kielteisiä vaikutuksia on torjuttava mikäli haluamme menestyksellisesti puolustaa avointa taloutta ja avointa yhteiskuntaa tarvitsemme perusteellisen analyysin globalisaation hyödyistä ja haitoista sekä poliittisen ohjelman globalisaation toisesta vaiheesta tämä globalisaation korjausliike tulee ottaa eun yhdeksi päätavoitteeksi eun sosiaalisen ulottuvuuden rinnalla vaikuttamisen paikkoja on ykssa g kaksikymmentä ryhmässä ja oecdssä suomen on otettava johtajuutta globalisaation hallintaa koskevan politiikan toteutuksessa hallituksen tulisi ottaa vahva rooli esimerkiksi veronkierron ja veronvälttelyn vastaisten sääntöjen parantamisessa kataisen hallituksen hyväksymä kansainvälisen veronkierron vastainen toimintaohjelma ja sipilän hallituksen tänä keväänä hyväksymä poliittinen kannanotto antaisivat hyvän pohjan aktiiviselle vaikuttamistyölle suomen on edesautettava sitä ettei vastikään julkistettu sosiaalisten oikeuksien pilari jää eussa pelkäksi julistukseksi vaan että siitä seuraa konkreettisia toimenpiteitä esimerkiksi työntekijöiden oikeuksien sekä tasa arvon parantamiseksi myös talous ja rahaliittoa on kehitettävä vahvemmin kasvua ja työllisyyttä tukevaksi kuitenkin niin että jatkossakin jokainen maa vastaa omista veloistaan arvoisa puhemies rauhanvälittämisen ja rauhanturvaamisen perintö on osa suomalaista identiteettiä konfliktinehkäisy rauhanvälitys kriisinhallinta ja rauhanrakentaminen kuuluvat suomen tapaan olla olemassa kansakuntien joukossa rauhantyöllä vaikutamme myös pakotetun muuttoliikkeen juurisyihin muuttoliikkeisiin voidaan vaikuttaa myös ilmastonmuutosta torjumalla kestävää kehitystä edistämällä ja kehitysyhteistyötä tukemalla eun tulisi yhdessä afrikan unionin kanssa etsiä konkreettisia toimia nuorisotyöttömyyden torjumiseksi syrjäytymisen kierre on käännettävä toivon kehäksi naisten aseman vahvistaminen rauhanrakentamistyössä on suomelle sopiva painopiste monenkeskinen yhteistyö on avainasemassa rauhan ja turvallisuuden takaamisessa irakin kriisi osoittaa hyvin miten lyhytaikaisia tuloksia yksipuolinen toiminta saa aikaan ykn vahvistaminen on yhteinen etumme se on tärkeä väline kaikille maille vaikka ne pyrkisivätkin ensisijaisesti kansallisen turvallisuutensa parantamiseen voimme vaikuttaa siihen että eu ottaa ykn vahvistamisen ja uudistamisen ulkopolitiikkansa yhdeksi kärkitavoitteeksi arvoisa puhemies eun turvallisuusympäristön muuttuessa ja globalisaatiokritiikin lisääntyessä suomen eurooppa ulko ja turvallisuuspolitiikalta odotetaan selkeyttä asemastamme läntisenä demokratiana johtajuutta eurooppalaisen turvallisuusyhteisön syventämisessä

arvoisa puhemies

oikeistopopulismin kasvulle euroopan unioni etsii nyt suuntaansa sisäisten ja ulkoisten paineiden haastamana kriisi on silti aina myös mahdollisuus siihen meidän on nyt yhdessä tartuttava meidän on palattava yhteisiin arvoihimme ja ryhdyttävä rakentamaan niiden varaan tämän päivän eurooppalaisten unelmaa hyvästä huomisesta siihen tarvitsemme unionia meidän on rakennettava eu joka pystyy vastaamaan globaaleihin haasteisiin tuomaan turvaa kansalaisilleen ja vähentämään eriarvoisuutta eu jonka kansalaiset kokevat omakseen ja joka takaa heille hyvän arjen työn ja koulutuksen eu jossa ihmisten ja ympäristön hyvinvointi ovat talouspolitiikan keskiössä meidän on vahvistettava eun sosiaalista ulottuvuutta unionin tulee ottaa johtotähdekseen pohjoismainen hyvinvointimalli tähän aikaan päivitettynä meidän on luotava puitteet aidolle demokratialle jossa kansalaiset päättävät unionin suunnasta tätä suomen on tavoiteltava eussa ja tähän meidän tulee tähdätä myös kotimaassa tähän unioniin me vihreät olemme sitoutuneet nyt ja tulevaisuudessa arvoisa puhemies euroopan kansa seiso omilla jaloillasi älä luota vieraan apuun tämä oli merkelin viesti trumpin vierailun jälkeen se on vahva sanoma ja monumentaalinen tehtävä euroopalle nyt jos koskaan tarvitsemme vahvaa unionia nyt jos koskaan tarvitsemme johtajuutta kun kylmän sodan sulaessa suomen ulkopolitiikassa koitti kevät presidentti koivisto johti meidät epäröimättä tielle joka vei osaksi eurooppaa ja unionia lipposen pääministerikaudella hakeuduimme aktiivisesti euroopan ytimeen ymmärsimme että yhdessä voimme olla enemmän tätä ymmärrystä tarvitaan jälleen suomen eu eu politiikkaa ei johdeta prosessikaavioilla eikä hallituksen sisältä eu erolla flirttailemalla emme voi ajelehtia kuin ajopuu meidän on aktiivisesti vaikutettava eun suuntaan arvoisa puhemies vihreiden mielestä eu yhteistyötä voidaan syventää eri tahtiin kunhan huolehdimme että ne maat jotka eivät ole heti valmiita pääsevät mukaan myöhemmin ranskalaiset valitsivat presidentinvaaleissa macronin ja yhteistyön ensimmäistä kertaa pitkään aikaan unionin ydinmaat ranska ja saksa näyttävät näyttävät olevan valmiita tarttumaan ruoriin ja luotsaamaan unionia uusille vesille vihreiden mielestä suomen paikka on etujoukoissa vain siten voimme vaikuttaa siihen millainen eusta muodostuu arvoisa puhemies jo vuosi sitten tiesimme että putinin venäjä on valinnut voimapolitiikan nyt näyttää siltä että trumpin yhdysvaltojen myötä palaamme suurvaltojen keskinäiseen voimannäyttöön ydinaseet ovat kokeneet uuden tulemisen venäjä kehittää ydinsopimusten kieltämiä ohjuksia trump tviittaa että yhdysvallat tarvitsee vahvempaa ydin iskukykyä pohjois korea on tehnyt onnistuneita ohjuskokeita elämme ajassa jossa tarvitaan jälleen ydinaseriisuntaa sitä suomen on edistettävä arvoisa puhemies euroopan on seisottava omilla jaloillaan myös ulko ja turvallisuuspolitiikassa nyt eun yhteisen puolustuksen rakentamiseen on avautunut historiallinen ikkuna jos yhdistämme voimamme voimme kehittää sellaisia pysyviä rakenteita ja kykyjä joihin yhdelläkään eu maalla ei olisi yksin mahdollisuutta tätä suomen pitää olla voimakkaasti ajamassa aina voimapolitiikka ei vaadi aseita venäjä on informaatiovaikuttamisella pyrkinyt ohjaamaan demokraattisia vaaleja usassa se tuotti tulosta ranskassa vaikutusyrityksiin osattiin jo vastata suomessa valitaan ensi vuonna presidentti pyrkimystä vaikuttaa vaaliin ei voida sulkea pois tarvitaan keinoja tunnistaa informaatiovaikuttamista ja vastata siihen tehokkaasti arvoisa puhemies yhdysvallat on luvannut tällä viikolla kertoa sitoutuuko se pariisin ilmastosopimukseen oli tulos mikä tahansa ilmastonmuutoksen torjuntaa se ei pysäytä kiina on jo lisännyt uusiutuvan energian tuotantoa yhdysvalloissa vastuulliset yritykset ymmärtävät fossiilisen riskit vaikka presidentti ei yhdysvaltojen nihkeys vaatii meiltä muilta suuremman vastuun jakamista samalla se on mahdollisuus eulle astua ilmastopolitiikan edelläkävijäksi macron toivotti jo trumpin karkottamat ilmastotutkijat tervetulleiksi ranskaan suomenkin on syytä uskoa tutkijoita jotta voimme saavuttaa oman päästötavoitteemme ympäristönsuojelussa on usein pystytty yhteistyöhön silloinkin kun välit muuten ovat viileät suomen lähialueyhteistyötä venäjän kanssa pitää lisätä ympäristöasioissa sillä ilmastonmuutoksen pysäyttämisellä on kiire myös arktisen neuvoston puheenjohtajuus avaa suomelle hyvän mahdollisuuden edistää ympäristönsuojelua arvoisa puhemies meidän kohtalomme on riippuvainen riippuvainen tahdosta sitoutua yhteistyöhön ei eristäytymiseen vihreiden valinta on selvä toivottavasti koko suomen valinta on sama

puola rikkovat räikeästi unionin perusperiaatteita oikeusvaltiosta ja ja demokratiasta unioni tuskin hajoaa britannian eu eroon mutta unionimaiden pitää nyt herätä realistisesti katsomaan eun tilaa ja muuttamaan unionin suuntaa eun suurin ongelma on se etteivät kansalaiset koe sitä omakseen eikä se ole ihme unioni keskittyy markkinavapauksien edistämiseen ihmisten hyvinvoinnin ja toimeentulon sijaan poliittinen suunnanmuutos on ainoa tapa palauttaa legitimiteetti ja jatkaa eun olemassaoloa euromaiden tapa hoitaa talouskriisiä huonosti toimivalla ja inhimillisistä seurauksista piittaamattomalla tavalla on ollut häpeällinen vaihe unionin historiassa kriisitoimenpiteiden myötä saksalaisten ranskalaisten pankkien ongelmat sosialisoitiin eurooppalaisten veronmaksajien harteille pakottaen samalla kriisimaat leikkauspolitiikkaan joka syvensi lamaa ja työttömyyttä ja pahensi velkatilannetta arvoisa puhemies brexit kannatus oli protesti poliittista eliittiä vastaan se oli viesti ihmisiltä jotka kokevat menettäneensä myönteiset tulevaisuudennäkymät ja mahdollisuuden vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin se oli protesti työttömyydelle ja palveluiden alasajolle äänestystuloksen taustalla oli myös disinformaatiota ja muukalaisvastaisuutta mutta brexit kertoo myös siitä että eu ei ole kansalaisten silmissä kyennyt lunastamaan lupauksiaan hyvinvoinnin parantamisesta arvoisa puhemies eurooppalaisia päätöksenteon rakenteita tarvitaan ratkomaan kansallisvaltioiden rajat ylittäviä isoja ongelmia kuten ilmastonmuutosta ja veroparatiisita loutta sekä tuomaan euroopan maiden hajanaisia voimavaroja yhteen eun ongelmilta ei pidä kuitenkaan ummistaa silmiä vaan ne pitää korjata vasemmiston mielestä euta tulisi uudistaa siten että se suojelisi ihmisiä ja hyvinvointivaltioita veroparatiisitaloudelta ja palkkojen polkemiselta sosiaaliset oikeudet ympäristöongelmien ratkaiseminen ja ihmisten hyvinvointi pitää nostaa eu politiikan keskiöön eussa on viimeisen vuoden aikana tehty linjauksia unionin turvallisuuspoliittisen yhteistyön syventämisestä sotilaallista yhteistyötä halutaan nyt vahvistaa paitsi venäjän geopolitiikan vastauksena eurooppalaisen yhteistyön kriisiin vasemmiston mielestä unionin sisäistä hajaannusta ja legitimiteettikriisiä ei kuitenkaan ratkaista militarisoinnilla eun tulee reagoida panostamalla nykyistä huomattavasti enemmän eriarvoisuuden ja työttömyyden vähentämiseen sekä talousjärjestelmän vakauteen arvoisa puhemies vasemmiston mielestä suomen on sotilasliittojen ulkopuolella venäjän heikentynyt demokratiatilanne ja aggressiivinen ulkopolitiikka on huolestuttavaa ja sitä ei voi hyväksyä kuitenkin suomen sotilaallinen liittoutumattomuus on luonut suhteellisen vakaan tilanteen jota ei pidä horjuttaa myös hallituksen viime kevään nato selvitys totesi että nato jäsenyys olisi merkittävä linjanmuutos suhteessa suomen harjoittamaan politiikkaan ja että sillä olisi maan turvallisuuspoliittista ympäristöä epävakauttavia seurauksia

sotilaallisia uhkia laajempia ja todennäköisempiä näitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos suuret muuttoliikkeet energia ja vesivarojen rajallisuus terrorismi tartuntataudit tietoturvahyökkäykset ja niiden myötä yhteiskuntien ja yksilöiden haavoittuvuuden lisääntyminen näitä turvallisuusuhkia ei voi torjua kestävästi perinteisin sotilaallisin keinoin tämän päivän globaalissa maailmassa mikään konflikti ei myöskään ole vain paikallinen vaan sillä on aina seurauksia myös muulle maailmalle presidentti trumpin politiikassa on paljon huolestuttavia piirteitä ehkä huolestuttavin niistä on haluttomuus sitoutua pariisin ilmastosopimukseen sekä haluttomuus tukea ykta meidän on kuitenkin euroopassa ja suomessa noustava tieteen vastaisen demagogian yläpuolelle ja otettava ilmastonmuutoksen torjunta yhdeksi politiikan pääprioriteetiksi suomen ulkopolitiikan vahvan linjan on oltava yk järjestelmien ja muiden monenkeskisten päätöksentekomekanismien vahvistaminen toimiva ja monenkeskinen kansainvälinen järjestelmä on tärkeä jotta myös pienet maat saavat äänensä kuuluviin ja jotta ihmiskunta kykenee ratkaisemaan edessämme olevia valtavia ja monimutkaisia ongelmia

niin että uhkakuvat alkavat toteutua juuri sen takia että niihin varaudutaan tämä on totta erityisesti asevarustelun suhteen sotaan varustautuminen ruokkii sodan mahdollisuutta suomen ulkosuhde ja eu politiikan pitää tunnistaa uhkakuvat realistisesti mutta ennen kaikkea meidän pitää pitää kirkkaana mielessä oma visio ja toimia sen puolesta vasemmiston visio suomelle on kansainvälisesti vastuullinen suomi joka harjoittaa itsenäistä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa ja rakentaa ihmisten eurooppaa

arvoisa puhemies emmanuel macronin valinta presidentiksi on myös selvä kannanotto euroopan puolesta ja se tarjoaa tarpeellista ravintoa tärkeään keskusteluun unionin tulevaisuudesta le penin selvän tappion jälkeen keskustelu eun hajoamisesta ja rappiosta ei tunnu ajankohtaiselta euroopassa puhaltavat nyt optimismin tuulet ne meidän on koottava politiikan purjeisiin niin pieniin kuin suuriinkin samalla meidän on syytä muistaa että monet eivät edelleenkään luota brysseliin myös tähän meidän on pystyttävä suhtautumaan ensi syksynä kun ranskan ja myös saksan parlamenttivaalit on pidetty suomen tulee olla valmis siihen että eritahtisuus eli joustava integraatio lisääntyy unionissa kova ydin jos nyt haluaa käyttää sellaista ilmaisua tuolloisen eecn alkuperäiset maat jouduttaa kehitystä kohden yhä kiinteämpää yhteistyötä kun taas joukko toisia maita kuten suhteellisen uudet itä euroopan jäsenmaat haluaa painaa jarrua ja korkeintaan kiirehtiä hitaasti tämä on täysin realistinen skenaario ja tämän vuoksi onkin syytä kysyä pääministeri sipilältä riittääkö suomelle hänen kutsumansa realistinen keskitie vai tarvitaanko jotain enemmän tällaisen varovaisen strategian riskinä voi olla se että suomi keskittyy ehkä vääriin asioihin ja jää paitsioon ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä suomen on otettava aktiivinen rooli ja oltava eturintamassa unionin kehittämisessä ja sen vahvistamisessa me voisimme esimerkiksi olla suunnannäyttäjänä eun sosiaalisen pilarin kehittämisessä

suomen aktiivisessa eu politiikassa saksalla on ollut ja on tärkeä rooli suomen eu politiikan johtaja pääministeri sipilä on ilmaissut tyytyväisyytensä siitä että meidän näkemyksemme unionin tulevaisuudesta on saksalaisten kanssa yhtenevä ja että molemmat maat suhtautuvat samoin eritahtisen yhteistyön syventämisen mahdollisuuksiin eräillä alueilla on myös mielenkiintoista panna merkille mitä angela merkel sanoi sunnuntaina analysoidessaan euroopan ja sen pitkäaikaisten liittolaisten välillä vallitsevaa uutta tilannetta ei tarvitse olla kansainvälisen politiikan tohtori ymmärtääkseen mitä merkel ajatteli

nykytilanteessa suomella on myös oltava kapasiteettia torjua ja tehdä vaarattomaksi kyberhyökkäykset ja muu muu petollinen hybriditoiminta puolustuspolitiikan tässäkin osassa yhteistoiminnalla unionissa on keskeinen merkitys meidän tulee myös pitää huolta siitä että meillä on vaatimukset täyttävä kansallinen tiedustelulainsäädäntö meillä ei ole varaa sinisilmäisyyteen kaikenlaisen terrorismin torjunta on euroopan ja koko maailman yhteinen asia puhemies on olemassa sanonta jonka mukaan meidän tulee ajatella globaalisti mutta toimia paikallisesti ja se on varsin viisas sanonta tarvitsemme tekoja niin suuria kuin pieniäkin jotka lisäävät luottamusta yhteistyötä ja ja keskinäistä riippuvuutta eikä päinvastoin tässä suomi voi suuria ajatuksia edustavana pienenä maana näyttää hyvää esimerkkiä tämän voimme myös tehdä yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa vaikkapa äskettäin lanseeratun nordic solution aloitteen filosofian mukaisesti se perustuu vuoropuheluun ja kumppanuuteen hyvien kokemusten jakamiseksi yhteiskunnallisen elämän eri alueilta kestävästä kehityksestä ja tasa arvosta viihtyisien kaupunkien ja elintarviketuotannon kehittämiseen puhemies voimme olla niin vahvoja kuin itse tahdomme emme kuitenkaan yksin vaan yhdessä tillsammans

arvoisa puhemies suomen suhtautuminen integraatiota lisääviin ehdotuksiin on ollut passiivista ja vastahakoista vaikka lopulta kaikkiin esityksiin on suostuttu suostumista helpottaa se että yksittäiset muutokset käsitellään teknisinä järjestelyinä joilla ei ole suurta merkitystä näin vältytään avaamasta perusteellisempaa keskustelua kansallisesta suvereniteetista ja unionin kehityksestä kohti liittovaltiomaisempaa kokonaisuutta tämä jaakko kianderin arvio uudessa eu artikkeleita kokoavassa kirjassa reunalla vai ytimessä osuu oikeaan tarvitsemme perusteellista keskustelua unionin kehityksestä ja komission uusista esityksistä jotka perustuvat viiden eun instituution puheenjohtajan linjauksiin kohti liittovaltiomaisempia rakenteita

tulee ratkaista jäsenmaiden puolesta niiden kohtaamat ongelmat tämä ajattelu on perustoiltaan väärä mikäli eulle ja euroalueelle tai halukkaiden maiden ytimelle siirretään yhä enemmän tehtäviä ja päätösvaltaa on lisättävä myös rahoitusta ja yhteisvastuuta veloista kristillisdemokraattien mielestä jäsenmailla on oltava vastuu omasta kehityksestään muutoin ajaudumme väkisin kasvaviin tulonsiirtoihin unionin sisällä kristillisdemokraattien mielestä parempi kuudes skenaario olisi mitoittaa odotukset realistisiksi ja säilyttää jäsenvaltioiden vastuu omasta kehityksestään jäsenmailla tulee säilyä paine tarpeellisten uudistusten tekemiseen eikä tule ulkopuoliseen tukeen turvautuen laiminlyödä rakennemuutoksia samoin brexitistä johtuen on eu budjettia vastaavasti vähennettävä ja pyrittävä rajoittamiseen yhden prosentin tasolle kansantuotteesta jos eu budjetin koko nousisi yhdestä kahteen prosenttiin bktstä lisääntyisi suomen nettomaksu ainakin puolella miljardilla eurolla suomessa ei ei juuri uutisoida sitä että euroopan parlamentissa vasen laita on haikaillut eu budjettia joka olisi jopa viisi viiva kymmenen prosenttia bktstä sekä yhteisvastuullista työttömyysturvaa sosiaalisen ulottuvuuden nimissä euroopan keskuspankkijärjestelmän ekpjn rahaelvytys ostamalla yli tuhannellaviidelläsadalla miljardilla eurolla julkisia velkakirjoja on johtanut siihen että sillä on jo yli viisitoista prosenttia jäsenmaiden julkisista veloista näin on toteutettu kiertoteitse perussopimusten vastaista euromaiden yhteistä velanottoa lähes nollakorolla aiemmin ajettiin eurobondien nimellä tästä on päästävä talouskasvun elpymisen myötä eroon arvoisa puhemies saksan liittokansleri angela merkelin lausunto että euroopan on puolustuksessaan pärjättävä enemmän omillaan osui oikeaan ulko ja turvallisuuspoliittinen toimintaympäristömme on keskellä muutoksia maailmalla ja lähialueillamme on meneillään vakavia konflikteja ja uusia uhkakuvia piirtyy taivaanrantaan eun lähinaapuri turkki sotii eun arvoja ja jäsenyyskriteerejä vastaan kriisialueilta suuntautuva hallitsematon muuttoliike ja eu maiden sisällä ääriliikkeet ja terrorismin uhka lisääntyvät tällaisessa tilanteessa kansainvälisen yhteistyön tuoma puolustuksellinen lisäarvo on selviö emme kuitenkaan esitä yhteistä puolustusunionia kuten euroopan parlamentti kevään julkilausumassaan sen sijaan muun muassa suunnittelussa ja puolustusvälinehankinnoissa on syytä lisätä yhteistyötä nykyisten perussopimusten puitteissa suomen on edelleen pyrittävä luomaan rauhaa ja liennytystä kun eri maat uudistavat asevoimiaan ja vastakkainasettelu uhkaa kärjistyä arvoisa puhemies komissio perustelee kaiken politiikan syventämisen välttämättömyyttä lupausten odotusten ja tulosten ristiriidalla liittovaltiokehityksen ajajat ovat ensin vuosikausia antaneet ymmärtää että unioni kykenisi toimimaan kuin valtio on luotu odotuksia joita ei pystytä täyttämään ja sitten vaaditaan unionia muuttumaan yhä enemmän liittovaltiomaisemmaksi

saralla on keskityttävä sisämarkkinoiden vapauttamiseen reilulle kilpailulle suuntana terve markkinatalous ja yhdistettävä voimia kaikkia hyödyttävissä hankkeissa

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitoksia hyvistä ajatuksia herättäneistä puheenvuoroista ihan muutama huomio tähän debatin alkuun ensinnäkin jos tuo uutinen joka juuri tuli kännyköihimme usan irtaantumisesta ilmastosopimuksesta pitää paikkansa niin se on kyllä iso takaisku meidän täytyy sitten löytää siihen kumppaneita että tämä työ ei saa pysähtyä ja se tulee olemaan meidän hallituksen ja suomen toimien kärjessä niin arktisessa neuvostossa kuin tuolla eu ympyröissä edustaja urpilainen nosti hyvin tämän rauhantyön rauhanvälityksen merkityksen muistutan utp selonteossa nostimme sen sen yhdeksi kehittämis ja kärkihankkeeksi ja painopistealueeksi rauhantyö rauhanvälitys uskontojen välinen dialogi tässä haluamme mennä eteenpäin ja tätä itsekin pidän kaikissa kahdenvälisissä keskusteluissa aina aina esillä tärkeä asia sitten tästä eun tulevaisuusprosessista ja prosessikaaviosta niitä kyllä tarvitaan kaikissa asioissa ensinnäkin se mitä tällä keskitien unionilla tarkoitetaan minusta mikä oli tämän rooman julistuksen alla ensinnäkin me suomena vaikutimme hyvin aktiivisesti siihen

me saamme aikaiseksi ja tämä rooman julistus vastaa erittäin hyvin meidän näkemyksiämme siitä keskustelua käytiin tästä monitahtisuudesta erityisesti ja ja hyvä esimerkki tästä monitahtisuudesta on puolustusyhteistyö jota suomella on ollut pitkän aikavälin tavoitteena syventää sinne tuli hyvin mainituksi keskittyminen olennaiseen tehokas toimeenpano sääntöjen noudattaminen ja sitten jos mennään eritahtisesti sen täytyy olla avointa kaikille edustaja vanhanen nosti esille tämän keskinäisen avunannon velvoitteen velvoitteen ja uavn mietinnössä vuodelta kaksituhattakahdeksan sanotaan hyvin selkeästi ulkoasiainvaliokunnan näkemyksen mukaan on selvää että tällaisessa liitossa hyökkäys yhtä jäsenvaltiota kohtaan merkitsisi muiden apuuntuloa monin keinoin mukaan lukien sotilaalliset toimet valiokunta on myös aiemmissa vaiheissa korostanut että olisi epäjohdonmukaista jos puolustusta ei koskisi samanlainen solidaarisuuden henki kuin kaikkea muutakin unionin toimintaa näin siis kaksituhattakahdeksan

mahdollisuus viides painiketta painaen pyytää vastauspuheenvuoroja ja ne aloittaa edustaja vanhanen
arvoisa puhemies tämä kokouksen aikana tullut uutistieto siitä että yhdysvallat irtisanoutuu pariisin ilmastosopimuksesta on kyllä äärimmäisen vakava tappio itse ilmastotyölle jonka täytyy jatkua ja aivan niin kuin pääministeri heti totesi tämä ei romuta pariisin ilmastosopimusta mutta tämän toinen sivuvaikutus on se että jos jos maailman monella tapaa vahvimmaksi valtioksi todettu valtio irtautuu pitkään neuvotellusta on laitettu valtavasti poliittista pääomaa vuosien ja vuosien aikana niin se on samalla lupalappu monille irrottautua mitä erilaisimmista sopimuksista tämä on toinen äärimmäisen haitallinen seuraus tästä kyllä tämä oikeastaan niin kuin uutena asetelmana vain vahvistaa sen minkä hallitus sekä pääministerin että ulkoministerin puheenvuoroissa tässä esittelyvaiheessa totesi tämä tuo myös unionille uuden tilanteen me joudumme hakemaan yhteistyökumppaneita muualta joudumme

arvoisa puhemies oli hyvä että pääministeri otti heti tuoreeltaan kantaa tähän uutiseen joka medioissa nyt näkyy yhdysvaltojen irtaantuminen pariisin ilmastosopimuksesta on mahdollista olisin kysynyt ulkoministeriltä tässä yhteydessä voiko suomi tehdä asialle jotain muun muassa tämän arktisen neuvoston puheenjohtajuuden kautta voimmeko pitää yhdysvallat mukana kelkassa ja keskusteluyhteyden olemme olleet taitavia ja pragmaattisia keskustelijoita venäjän suuntaan ehkä tämä onnistuu myös yhdysvaltojen kanssa tässä muuttuneessa tilanteessa

arvoisa puhemies presidentti koivisto sanoi muistelmissaan turvallisuuspoliittiset syyt olivat mielestäni se näkökohta joka kaikkein voimakkaimmin puhui siihen suuntaan että meidän piti euroopan yhteisöön liittyä eli turvallisuussyyt viime viikkojen aikana eurooppaministeri sampo terho on väläyttänyt ajatusta suomen eu jäsenyydestä koska suomi ei ole naton jäsen ja koska suomi on euroopan unionin jäsen ja saa sitä kautta turvaa voiko pääministeri vakuuttaa että tämä hallitus ei tai toivon mukaan myöskään tulevat hallitukset eivät väläyttele ajatusta suomen

puhemies epävarmuus on käsin kosketeltavissa ja siitä kertoo myöskin tuo juuri tullut uutinen yhdysvalloista on juuri näin niin kuin täällä aikaisemmin todettiin että yhdysvaltojen irtautuminen pariisin ilmastosopimuksesta tulee lisäämään epäluottamusta kansainvälisessä yhteisössä nyt on tärkeää että euroopan unioni ottaa aktiivisen roolin ja vahvemman roolin monenkeskisen yhteistyön puolustamisessa ja pidän tärkeänä myöskin sitä että euroopan unioni toimii aktiivisesti sen puolesta että jäljelle jäävät maat pystyvät myöskin pariisin ilmastosopimusta toteuttamaan arvoisa puhemies liittyen euroopan unionin tulevaisuuteen pääministeri luetteli ansiokkaasti erilaisia osa alueita joista euroopan unionin piirissä käydään tulevaisuuskeskustelua komissio työstää erilaisia esityksiä mutta minulle jäi hieman epäselväksi mitä suomi haluaa euroopan unionin tulevaisuudelta emme kai lähde siitä että odotamme saksalta ja ranskalta esitystä johon sitten reagoimme eikö meidän pitäisi olla aloitteellinen ja tuoda omia näkemyksiä siitä mikä on se tulevaisuuden euroopan unioni tilanteessa jossa britannia

arvoisa puhemies eun arvot ihmisoikeuksien kunnioittaminen oikeusvaltio tasa arvo ja demokratia ovat sellaisia joista pitää pitää tiukasti kiinni niitä on haastettu myös eun sisältä eun jäsenmaat puola ja unkari ovat todella pitkään menneet huolestuttavaan suuntaan

ulkopolitiikkamme kulmakiviä ja sen takia suomen täytyy olla aktiivinen huolehtiessaan siitä että että myös eussa näistä periaatteista pidetään kiinni voisiko suomi ajaa sitä että eussa näiden arvojen rikkomisesta olisi joitakin seurauksia esimerkiksi eu tuen tuen vähentämistä jos valtiot eivät ole valmiit näihin

arvoisa puhemies tieto usan päätöksestä irtautua pariisin ilmastosopimuksesta on ehdottomasti päivän pahin uutinen vaikka usa irtautuisi pariisin ilmastosopimuksesta niin se ei anna meille nyt yhtään lupaa löysätä ilmastotalkoista vaan nimenomaan nyt suomen ja euroopan pitää olla globaali johtaja ilmastonmuutoksen torjumisessa arvoisa puhemies pohjoismaat ovat suomelle monella tapaa keskeinen viiteryhmä ja yhteistyön areena meillä pohjoismaissa on ymmärretty että tasa arvoinen yhteiskunta sekä aktiivinen ja aloitteellinen kansainvälinen yhteistyö edistävät rauhaa pohjoismaissa on panostettu asevarustelun sijaan ihmisiin minkä ansiosta pohjoismaista on muodostunut eräänlainen vasemmiston mielestä tätä yhteisöä tulee vahvistaa lisäämällä pohjoismaiden talous turvallisuus ja ulkopoliittista yhteistyötä mutta haluaisin kysyä hallituksen ministereiltä mitä konkreettisia avauksia suomi voisi tehdä pohjoismaisen yhteistyön vahvistamiseksi ja edistämiseksi
arvoisa

myös diplomatiaa ja diplomatia vaatii resursseja näkyvyyttä ja läsnäoloa ulkoasiainvaliokunta on on säännöllisesti kiinnittänyt huomiota suomen edustustoverkon kehitykseen ja näin se se teki myöskin viime viikolla kun yksimielisesti hyväksyi lausunnon hallituksen vuoden kaksituhattakuusitoista toimintakertomukseen tässä lausunnossaan ulkoasiainvaliokunta toteaa että suhteellisen kattava mutta miehitykseltään varsin ohut koska noin puolet meidän edustustoistamme toimii enintään kahden diplomaatin voimin hallituksen linjauksen mukaan edustustoja ei tällä vaalikaudella suljeta tämä on hyvä asia mutta tämä ei riitä koska nykyisellä minimitasolla on hyvinkin vaikea näissä lähetystöissä sopeutua vaikkapa yllättäviin tilanteisiin saati sitten avata uusia lähetystöjä minkälaisia ajatuksia ulkoasiainvaliokunnan yksimielinen mietintö tältä osin herra ulkoministeri herättää

arvoisa puhemies tässä keskustelussa toteutuu se lainaus minkä kianderilta tuossa alussa lausuin elikkä meidän on paljon helpompaa täällä näköjään puhua turvallisuudesta kuin eun integraatiosta ja sen syventymisestä ja erityisesti siitä mikä on suomen linja mihin suuntaan suomi haluaa olisinkin olisinkin halunnut kysyä niin pääministeriltä

minkälaisia näkemyksiä teillä on esimerkiksi siihen että eun yhteinen budjetti mahdollisesti on kasvamassa kannattaako suomi sen lisäämistä millä tavalla suhtaudumme tuleviin rahoituskehysneuvotteluihin mitkä ovat meidän painopisteitämme siellä entä nämä erilaiset yhteisvastuulliset tulonsiirtomekanismit eritahtisuus ja määräenemmistöpäätöksenteon lisääminen väistämättä tarkoittavat sitä että syntyy tämä niin sanottu halukkaampien maitten koalitio joka lähtee viemään sitten näitä asioita eteenpäin aikooko suomi olla siinä mukana vaiko ei meillä on todella suuria isoja kysymyksiä on paljon keskustelua ja asiakirjoja mutta suomen linjaukset ovat tällä hetkellä varsin epäselviä

arvoisa puhemies saksan liittokansleri angela merkel äskettäin käytti puheenvuoron siihen tapaan että euroopan pitää entistä vahvemmin seisoa omilla jaloillaan ja viittasi siihen että välttämättä yhdysvaltain ja britannian apuun ei vanhaan tapaan voi luottaa yhdyttekö te tähän arvioon vai näettekö tilanteen toisella tavalla ja miltä tässä valossa näyttävät suomen ja yhdysvaltain ja toisaalta suomen ja ison britannian kahdenväliset yhteistyökuviot jotka ovat kuitenkin aika hyvällä tolalla olleet onko niitä mahdollista ja tarkoitus edelleen edelleen syventää ja vielä arvoisa puhemies yksi kysymys tässä on ollut ajatuksia että suomen arktisen neuvoston puheenjohtajuuden yhteydessä voisi olla kenties huippukokous jossa yhdysvaltain johtaja trump ja venäjän johtaja putin paikalla ja eun täytyy olla siinä myös onko tämä kala edelleen havittelussa vai voidaanko se unohtaa epärealistisena hankkeena miltä miltä tämä näyttää

arvoisa puhemies tietysti sotilaallinen turvallisuus on hyvin tärkeää ja ymmärrän hyvin perusteet nostaa sotilasmenojen osuus kahteen prosenttiin mutta sen turvallisuushaasteen edessä josta nyt keskustelemme se ei riitä pitää olla ehkäpä kolmen prosentin taso kolmen prosentin taso jossa ovat mukana kehitysyhteistyömäärärahat humanitäärinen apu ulkoasiainhallinnon resurssit kriisinhallintamenot ja niin edelleen joilla menoilla yhteensä tullaan laajan turvallisuuskäsityksen konseptissa kyllä kolmen prosentin tasolle tämä taso pitäisi saavuttaa kahden prosentin taso sotilasmenoissa ilman että näistä toisen sektorin laajan turvallisuuden menoista lähdetään säästämään me tarvitsemme molempia toimenpiteitä näiden laajojen turvallisuuskysymysten hoitamiseksi ja toinen kysymys lyhyesti puhemies ennen kuin sanotaan yhdysvalloista mitään pitää katsoa onko tuo päätös pitävä yksin presidentin tekemänä vai onko usan hallinnolla kongressilla ja senaatilla myöskin oma sanansa sanottavana

arvoisa puhemies tällä kertaa täytyy kyllä antaa pääministeri sipilälle tunnustusta tästä hallituksen linjanvedosta se oli kuitenkin kohtuullisen tasapainoinen myös sen unionia koskeva osa myönteinen suhtautuminen yhteistyön kehittämiseen on tärkeää ja noteerattavaa sanon tämän kun tiedän että hallituksen sisällä nämä asiat eivät välttämättä ole ihan helppoja päivän isoin uutinen on kuitenkin ilmoitus siitä että yhdysvallat jättää pariisin ilmastosopimuksen se on iso taloudellinen se on iso poliittinen asia ja se johtaa tähän johtopäätökseen että euroopan pitää seistä omilla jaloillaan ja pystyä huolehtimaan myös itse omista asioistaan tältä kannalta katsoen pidän valitettavana että hallituksen riveistä käytetään puheenvuoroja suomen eu erosta se ei luo suomelle uskottavaa kuvaa ja toivon että tässä istuntosalissa nämä puheenvuorot voitaisiin nyt kuitata niin että niitä emme tule saamaan lisää

tänään oli uutisissa että eu komissio väläyttää ajatusta euroalueen yhteisistä velkakirjoista ja investointien yhteisrahoituksesta ideaa esitetään ratkaisuna yhteisvaluutta alueen viimeistelemiseen

arvoisa puhemies jos tämä tieto yhdysvaltain vetäytymisestä tosiaan pitää paikkansa niin se on ilmastonmuutoksen torjunnalle iso tappio nyt on tärkeää että euroopan unioni ja muut maanosat ja isot maat niin kuin kiina osoittavat että ilmastotavoitteista pidetään kiinni ja niitä myös nostetaan

asteen lämpeneminen olisi totta jo seuraavan kymmenen vuoden kuluessa ja esimerkiksi arktinen jää sulaa nopeaa vauhtia ja vaikuttaa suomen ilmasto ja sääolosuhteisiin merkittävästi suomen oma ilmasto ja energiastrategia jonka enemmistö eduskunnassa vastoin vihreiden kantaa nyt hyväksyi ei itse asiassa vähennä suomen nettopäästöjä vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä ollenkaan koska lisääntyneet hakkuut vähentävät hiilinieluja saman verran kuin päästöt vähenevät verrattuna siihen että hakkuita ei lisättäisi miten on pääministeri onko suomi nyt valmis kiristämään päästövähennystoimia tässä tilanteessa jotta me osoittaisimme edes hitusen johtajuutta

herra puhemies brexit ja eun toimintaympäristön muutos olisivat ansainneet ihan oman keskustelunsa nyt tässä menee monta keskustelua sekaisin keskityn vain siihen että meidän pitäisi miettiä niitä syitä mitä oli brexitin takana ja sen takana että euhun suhtaudutaan entistä kriittisemmin laaja työttömyys näköalattomuus tulevaisuudesta globalisaation häviäjät eivät koe että kukaan politiikassa puolustaa heitä he kokevat että euroopan unionin politiikka vie väärään suuntaan tavallisten suomalaisten tavallisten brittiläisten tavallisten ranskalaisten elämässä tämä on suuri haaste niin kaikille kansallisille hallituksille kuin myös euroopan unionille näyttää oma paikkansa ja tarttua tähän suurimpaan pelkoon mikä ihmisillä on se on myös iso sisäisen turvallisuuden kysymys

siihen että ihmisiä syrjäytetään tämän edestä eun pitää tehdä politiikkaa ja tämän pitäisi olla myös suomen eu politiikan kärjessä kuten kotimaisen politiikan kärjessä

arvoisa puhemies pääministeri teillä oli eilen ja toissa päivänä tapaaminen pohjoismaitten pääministereitten kanssa ja ainakin uutisten kautta välittyi hienoja kuvia ja ja sai sen tunteen että siellä on on ollut hyvä meininki ja niin edelleen olisi ollut mielenkiintoista vähän kuulla mistä siellä teidän epävirallisissa keskusteluissanne keskusteltiin keskusteltiinko syventyvästä pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä ylipäänsä siitä miten pystytään syventämään pohjoismaista yhteistyötä ja keskusteltiinko mahdollisesti siitä mitä tehdään jos usa vetäytyy ilmastosopimuksesta

puhemies murros ja epävakaus ovat täällä paljon käytettyjä sanoja miten tästä omat asiat reilassa lähiympäristöön vakautta sikäli kuin voidaan siihen vaikuttaa hyvät naapuruudet siihen voidaan vaikuttaa eun toimintakykyyn ja yhtenäisyyteen voidaan vaikuttaa eullahan on merkitystä silloin kun se on toimintakykyinen myös turvallisuusyhteisön näkökulmasta ja sitten tärkeä pointti on se että me ponnistelemme vahvasti kansainvälisten sääntöjen ja kansainvälisen oikeuden vahvistamisen puolesta varsinainen kysymykseni liittyy tähän yhdysvalloista kenties tulleeseen

viimeisimpien tietojen perusteella tähän ilmastonmuutoksen hillintään perehtyä kunnolla ja kenties miettiä uutta aloitteellisuutta euroopan unionin sisällä

herra puhemies globaalit haasteet ja se miten monimutkaisiin kysymyksiin pitäisi löytää älykkäitä ratkaisuja ovat tulleet varsin useassa puheenvuorossa jo esiin eun uudistamisen tarve on aivan ilmeinen brexitistä johtuen tai brexitistä huolimatta maanantaina kun pidettiin cosac konferenssia komission varapuheenjohtaja timmermans antoi suuren arvon sille että parlamenteissa on käyty perustavanlaatuista keskustelua eun tulevaisuudesta ja ja varsinkin että valkoinen kirja on ollut näiden keskusteluiden sytykkeenä eu kaksikymmentäseitsemän maiden uudistaminen ei todellakaan ole mikään komission harjoitus vaan sen pohjana on meidän kaikkien jäsenmaiden yhteinen näkemys siitä mitkä ovat eun toimintalinjaukset ja mikä on eun rooli kansainvälisessä yhteisössä meillä suomessa eduskunnan rooli on luonnollisesti ratkaiseva tällaiset keskustelut ja ja varsinkin kun puhutaan eduskunnan ennakollisesta vaikuttamisesta ovat aivan tärkeitä varsinkin kun

pysyminen on myös taloudellinen etu jos se saataisiin hänen hänen tietoisuuteensa ehkä mieli muuttuisi edustaja

erilaisia vaihtoehtoja mutta toteaisin että jätit mainitsematta nämä maahanmuuttokysymykset kuitenkin on on tullut aika monessa yhteydessä esiin että ne olivat ne todelliset syyt mitkä vaikuttivat siihen että se brexit pääsi tapahtumaan juurikin tavallisen brittiläisen arjessa näkyivät huonon integraation seurauksena tulleet rikollisuus segregoituminen ja työttömyys

puhemies presidentti koiviston johdolla suomi teki kaksikymmentäviisi vuotta sitten ulko ja turvallisuuspolitiikassa suuren linjavalinnan kun haimme eu jäsenyyttä silloin oli aika toimia pienet kansakunnat eivät selviä yksin viime vuosina turvallisuusympäristömme on kehittynyt huolestuttavaan suuntaan britannian lähtö eusta ja venäjän pyrkimys suurvalta ja etupiiripolitiikkaan ovat heikentäneet euroopan vakautta euroopan turvallisuuden perustaksi tarvitaan transatlanttisen yhteistyön rinnalle vahvaa eun omaa turvallisuusyhteistyötä saksan liittokansleri merkel sanoi asian ääneen euroopan on otettava tulevaisuus entistä vakaammin omiin käsiinsä suomi on tehnyt oikeita valintoja olemalla kaikissa eun yhteistyön ytimissä tällä tiellä on jatkettava suomen on oltava aktiivinen jotta eun valuutta talous turvallisuus ja ilmastoyhteistyöstä tulee tiivistä ja että se kattaa laajasti puolustuspolitiikan ja mahdollistaa yhteisen puolustuksen meidän on pidettävä kiinni siitä mitä neljännesvuosisata sitten saavutimme on oltava aloitteellinen mentävä saksan ja ranskan johtamaan yhteistyöhön tehtävä pohjoismaista yhteistyötä tiedostaen pohjoismaiden erilaiset lähtökohdat sitten

ensinnäkin edustaja stubbin ja heinäluoman kysymykseen kansanäänestyksestä tämä hallitus ei tule tuomaan esitystä jossa äänestettäisiin euroopan unionista eroamisesta suomen paikka on euroopan unionissa ja omasta puolestani voin sanoa että en tule olemaan missään roolissa ikinä hallituksessa joka tuommoisen esityksen toisi edustaja urpilainen me olemme tehneet yhdessä vision euroopan unionille olemme vaikuttaneet ennakolta siihen visioon nyt teemme kaikkemme tuon vision toteuttamiseksi ennakkovaikutamme haemme kumppaneita käymme keskustelua käymme keskustelua myös suuren valiokunnan kanssa kanssa ja täällä sisäisesti käymme myös kansalaiskeskustelua suomessa näistä kysymyksistä edustaja sarkkinen tämä sosiaalinen ulottuvuus tästä on aika laaja skaala nyt mielipiteitä euroopan unionin sisällä monille se tarkoittaa eri asioita se millä kulmalla suomi on tätä lähestynyt on se että edistämme kaikin tavoin tasa arvoa esimerkiksi naisten asemaa työmarkkinoilla ja niin edespäin mutta emme halua rakentaa sitä kautta uutta tulonsiirtoelementtiä euroopan unioniin pohjoismaisesta yhteistyöstä kysyi useampikin edustaja edustaja henriksson muun muassa siellä keskusteltiin agenda kaksituhattakolmekymmentän toteuttamisesta hyvin konkreettisella tasolla puhuimme siellä myöskin ilmastonmuutoksen vastaisesta työstä edustaja niinistö nosti tämän esille ja ja useampikin teistä se on yksi foorumi jossa jossa voimme tehdä työtä yhdessä ja haastoimme siellä

on pohjoismaidenkin kesken eroavaisuuksia mutta mutta se yhteneväisyys meillä on että me kaikki haluamme taistella ilmastonmuutosta vastaan konkreettisin toimin ja yhdessä edustaja essayah oikeastaan vastasin kaikkiin

ensimmäisessä puheenvuorossani mutta palaisin tähän ytimissä keskusteluun minua häiritsee tämä vanhanaikainen termi ytimissä olevat se ei mielestäni palvele tämän päivän keskusteluja siellä ytimissä tuolla eurooppa neuvostossakin kuuntelee sitä että että kun halutaan integraatiossa mennä eteenpäin niin joillekin se tarkoittaa sitä että mennään eteenpäin yhteisvastuussa sen vuoksi että omia uudistuksia ei tarvitsisi tehdä ne jätetään ikään kuin sen alle ja tällaisessa kehityksessä emme halua olla mukana mutta me pragmaattisesti mietimme jokaisen asian erikseen ja toistaiseksi olemme päätyneet jokaisessa erivauhtisen kehityksen osassa siihen että se on ollut suomen etu mutta näin näin tullaan toimimaan tästä eteenpäinkin jokainen asia punnitaan pragmaattisesti erikseen

arvoisa herra puhemies aloitan tästä usasta ja uuden hallinnon linjauksista ei tässä nyt mököttäminen auta vaan nyt täytyy olla yhteyksissä tehdä yhteistyötä vain sillä tavalla mahdollisesti ja vain sillä tavalla voidaan usa toivon mukaan palauttaa muun muassa näihin ilmastotalkoisiin ruvetaan uhoamaan täällä että nyt tämä asia jotenkin muuten hoidetaan pitkällä tähtäimellä niin sen päästä ei kyllä hyviä ratkaisuja löydy vaan yhdessä toimien sitkeästi uudestaan hyvillä perusteluilla paremmilla perusteluilla tämä on teidän etu siinä on cleantech bisnesmahdollisuuksia siinä on uuden talouden mahdollisuuksia siinä on kestäviä asioita

ei vie mihinkään sitten hyvään täsmäkysymykseen edustaja stefan wallin joka on fiksu mies kysyi edustustoverkosta onneksi nykyisen hallinnon aikana ei ole yhtään edustustoa lakkautettu päinvastoin nyt myanmar ja bogota korotetaan lähetystötasolle ja sao pauloon tulee tulee konsulipalveluita olen mielihyvin edistämässä tätä mitä viisas ulkoasiainvaliokunta on jo useamman kauden aikana vienyt eteenpäin sinne satsattu raha tulee moninkertaisesti takaisin se ei välttämättä tule sen ulkoasiainministeriön budjetin kautta mutta se tulee kauppana kontakteina yhteistyönä se on järkevää sitten on tämä britannia suosittelen samanlaista lähestymistapaa kuin usata kohtaan emme me tästä brexitistä sillä pääse että nyt kostetaan nyt on pahaa tahtoa tai jotain muuta neuvotellaan tehdään ratkaisu ja haetaan ratkaisu koska huonoin mahdollinen ratkaisu on se että britit lähtevät brexitissä ilman neuvotteluratkaisua se on se vaihtoehto eli haetaan nyt se ratkaisu kiihkottomasti ja tilanne on tietenkin vaikea se on on aivan aivan karsea mutta olen kyllä edustaja arhinmäen kanssa kun vielä saan puheenjohtajana olla hetken samaa mieltä kerrankin kyllä te siinä olitte oikeassa että tämän brexitin taustalla oli todellisia ihmisten huolia ja tämä on otettava vakavasti näihin on vastaamaan niin sitten sitten päästään eteenpäin
ministeri terho kolme minuuttia

arvoisa puhemies aloitan brexitistä ja palaan sitten tähän kansanäänestysasiaan todella on tärkeää se mitä täällä on aika lailla yhdestä suusta korostettu että suomi ja eu kaksikymmentäseitsemän ei hae minkäänlaista kostoa isoa britanniaa kohtaan vaan meidän täytyy kunnioittaa tulosta oli se sitten mieluinen itse kullekin tai ei neuvotteluthan brexitin suhteen ollaan eun puolelta valmiit käynnistämään käytännössä heti britannian vaalien jälkeen ja näin toivottavasti päästään myös tekemään kuten tässä ulkoministeri toi esille neuvottelutulos on tärkeä tavoite koska vaihtoehto on todella se että eun ja ison britannian välille ei synny erosopimusta mikä on entistäkin sekavampi vaihtoehto nimenomaan brexitin syyt erittäin tärkeä puheenaihe ja tässä korostan jälleen rakentavaa järkevää lähestymistä mikä tarkoittaa itsekriittisyyttä niin eun kuin ehkä myös ison britannian puolella tästä kansanäänestysasiasta totean sen minkä pitäisi luullakseni ollakin itsestäänselvää tämä hallitus noudattaa ohjelmaansa se on hyvä ja se torjuu liittovaltion mutta ei lupaa minkäänlaista kansanäänestystä suomen eu jäsenyydestä sen sijaan tulevia hallituksia ei tietenkään sido tämän hallituksen ohjelma ja olen kansanäänestyksestä puhuessani puhunut tulevista hallituksista ja vaalikausista kansanvallassa ei ole kiellettyä puhua mistä aiheesta kansallisesti merkittäväksi keskustella ja on vain realismia tunnustaa että eu on kovin erilainen kuin silloin kun suomalaiset ensimmäisen ja toistaiseksi viimeisen kerran jäsenyydestä äänestivät olemme kokeneet itälaajenemisen yhteisvaluutan perustuslain eli lissabonin sopimuksen vakausmekanismien tulon eurooppalaisen ohjausjakson ja paljon muuta

haluaa aivan samoin kuin kansanäänestykseen mutta toistan tällä hallituksella ohjelmassaan ei ole kansanäänestystä perussuomalaiset kuten koko hallitus tietenkin noudattavat hyvää ohjelmaansa kuten pääministeri spekuloi tulevaisuudesta niin minäkin sanon omasta puolestani minun tavoitteeni henkilökohtaisesti on tulevaisuudessa olla keskeisessä roolissa sellaisessa hallituksessa joka toteuttaa ison britannian tyylisen kansanäänestyksen suomen eu jäsenyydestä mutta tämä ei ole suomen nykyisen hallituksen ohjelmassa no niin

keskustelu jatkuu tähän debattiin ensimmäisen vastauspuheenvuoron saa edustaja salolainen
arvoisa puhemies tämä oli kyllä järkyttävää kuultavaa mitä tässä äsken kuultiin jos suomi ei olisi euroopan unionin jäsen mehän ulkokehällä ja ja itse asiassa venäjän etupiirissä aivan hulttiona niin että tällaista puhetta ei pitäisi kyllä kuulla suomesta joka on niin paljon hyötynyt turvallisuudessa ja muutenkin tästä euroopan unionista mutta sitten näihin muihin asioihin suuri muutos on tapahtunut yhdysvalloissa ja se on vaikuttanut koko tähän ulkopoliittiseen ilmapiiriin ja kielteisellä tavalla ilmastosopimuksesta nyt kuultiin mutta myöskin se että presidentti trump ei sitoutunut euroopan puolustamiseen käydessään täällä tapaamassa eurooppalaisia kollegoja ja ja johtajia suomihan on tässä vähän niin kuin hankalassa skitsofreenisessa asetelmassa toisaalta yhdysvallat on menossa huonompaan suuntaan ja on vääriä kannanottoja mutta toisaalta suomen elimellinen etu on se että meillä on hyvät suhteet yhdysvaltoihin joka tapauksessa me emme voi ajatella yhdysvaltain suhteita yhden vaalikauden pohjalta ja sitten lopuksi herra puhemies ruotsin puolustusministeri kävi yhdysvalloissa tapaamassa kollegaansa ja siellä todettiin näin mattiksen suulla ruotsi on ystävä ja liittolainen ja seisomme ruotsin rinnalla
niin pidämme kiinni tästä minuutin puheenvuoroajasta

kun suuret ikäluokat tulivat maailmaan meitä oli kaksi miljardia nyt meidän ei tarvitse elää metusalemin ikään nähdäksemme yhdeksän miljardin ihmisen maailman emme ole ole koskaan aikaisemmin olleet tällaisessa maailmassa jossa ilmastonmuutos kestämätön kehitys ja joukkotuhoaseet voivat lopettaa kokonaan inhimillisen elämän mahdollisuudet ja tällaisessa maailmassa ei ratkaista mitään ongelmia rajoja sulkemalla ei kyseenalaistamalla oikeusvaltiota demokratiaa ihmisoikeuksia eikä millään varustautumisella vaan me tarvitsemme mahdollisimman laajaa yhteistyötä ja johtajuutta ja nyt katseet kohdistuvat nimenomaan eurooppaan kykeneekö eurooppa ottamaan tämän roolin onko suomi eun jäsenenä myös sellainen toimija joka voisi tässä olla aktiivisena ja aloitteellisena

myöskin globalisaation paremmaksi hallitsemiseksi se on hyvä asia mutta se on myöskin tuottanut lisää eriarvoisuutta joka uhkaa murentaa näitä saavutuksia

puhemies tämä lähialueiden epävakaus ja terrorismi on kyllä nostanut eun turvallisuuspoliittista merkitystä vahvasti ja se on myös näissä puheenvuoroissa käynyt täällä ilmi tämä eun puolustusyhteistyön kehittäminen on tietysti yksi keskeinen tekijä missä suomi on ollut hyvinkin aloitteellinen tämän hybridiosaamiskeskuksen perustaminen suomeen on kyllä vahva yhteinen tahtomme mutta kysyisin teiltä herra puolustusministeri nyt meillä tietysti lainsäädäntöä tässä tehdään ja kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen on yksi osa sitä mutta kun puhutaan tästä eun puolustusyhteistyöstä laajemmin niin mitkä ovat ne sotilaalliset suorituskyvyt joita suomi nimenomaan pystyy tähän tarjoamaan ja toisaalta mitkä ovat niitä osa alueita joista näkisitte että sotilaallisesti voisimme eniten saada hyötyä mistä kumppanuuksista tässä eun puolustusyhteistyössä meille tulisi parhaat kansalliset

mahti maailmassa estä ministeriä visioimasta huomispäivää pitemmälle ei ole lattea fraasi sanoa vähemmän euta mutta parempaa euta euroopassa tarvitaan yhteisöä jossa etsitään pienimpiä yhteisiä nimittäjiä nimenomaan arvoihin kulttuuriin ja yhteiseen eurooppalaiseen perintöön liittyen tällainen toteutuu parhaiten nimenomaan tunnustamalla eriytyvän eun kehityksen tarpeellisuus nyt kriisiytyneessä eussa kysytään brexitin äärellä eun aikuisuutta eun kypsyyttä valitseeko se koston linjan suhteessa englantiin vai rakentavan dialogin

arvoisa herra puhemies kiitän pääministeriä siitä että omassa puheessanne nostitte esille myös talouden kysynkin seuraavaksi trumpin verouudistuksesta jonka suurin ongelma nähdäkseni on nimenomaan se että sitä ei ole olemassakaan on oikeastaan olemassa vain tämmöinen republikaanien oma taustapaperi ennalta arvaamattomuus ja siihen liittyvä epävakaus on iso haaste joka vaikuttaa talouden kautta myös ulko ja turvallisuuspolitiikkaan kysynkin pääministeriltä mitä suomi aikoo tehdä yhdessä eu rintaman kanssa jotta yhdysvallat ei irtaudu kansainvälisistä vero ohjelmista ja käännä selkäänsä vapaalle maailmankaupalle ja toisaalta mitä tulee euroalueen tilanteeseen aikooko suomi kiinnittää huomiota saksan ylijäämiin samalla tarmokkuudella kuin puhumme eri maiden osalta alijäämistä

arvoisa puhemies minäkin arvostelen perussuomalaisia mutta aivan toisesta näkökulmasta kuin täällä useimmat nimittäin arvostelen heitä nimenomaan eu kritiikin puutteesta kun kahteen vuoteen en ole semmoista havainnut

minkälaista aikaa euroopassa elämme massatyöttömyyttä talouskriisiä joka kytee yhä pinnan alla pakolaiskysymystä niin juuriko sotateollisen kompleksin rakentaminen

puhemies minun on kyllä hyvin vaikea yhtyä niihin arvioihin jotka väittävät että suomen kansainvälinen asema on jollain tavalla vahvistunut tämän hallituskauden aikana ehkä tänään kun kuulimme että meidän eurooppaministerimme itse asiassa haaveilee siitä että eu hajoaa ja että suomi irtoaa eusta tuntui kyllä hyvin vaikealta ajatella miten hallitus voi tehdä menestyvää eu politiikkaa tai tai ulkopolitiikkaa yleensä ehkä sen sitten ymmärtää että meidän kuviomme myöskään eussa ei ole kovin vahva täysin päinvastoin kuin perinteisesti on ollut minä näen tämän kyllä aika isona ongelmana ihan siitä huolimatta onko viisasta vai tyhmää haaveilla oppositiosta se on kuitenkin eri asia että toimii juuri eurooppaministerinä tässä hallituksessa ja pääministeri on antanut juuri tälle puolueelle sekä ulkoministerin että eurooppaministerin paikan tästä olisi varmasti kyllä tarpeen keskustella haluan kuitenkin kiittää pääministeriä siitä että että he yhdessä muiden pohjoismaalaisten pääministerien kanssa pohtivat tulevaisuutta toivoisinkin enemmän tällaisia tällaisia aloitteita että haluamme enemmän pohjolaa euhun

arvoisa herra puhemies turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut nopeasti ja yllättäenkin on uudenlaisia uhkia kyberterrorismi mutta perinteisen sodankäynnin uhka ei ole poistunut maailmasta meidän tulee elää vahvasti ajassa ja lainsäädännön täytyy olla ajan tasalla täytyy antaa kiitosta hallitukselle että lainsäädäntöä on vihdoin ryhdytty päivittämään määrätietoisesti kansainvälisen avunannon vastaanottaminen ja avun antaminen on on nyt saatettu ajan tasalle kuten myös joukkojen nopeutta on tehostettu puolustusministeri niinistön johdolla

arvoisa herra puhemies tämä brexit keskustelu on noussut monessa puheenvuorossa esille ja siinä on on minusta pyrittävä siihen että nimenomaan neuvottelujen kautta saadaan syntymään se tasapaino britannian ja eun välille siinä erosopimuksessa on toki tärkeää turvata kansalaisten turvallisuus mutta muutama kysymys suomi menettää tämän britannian lähdön mukana tärkeän liittolaisen vapaakaupan ja vähemmän sääntelyn edistämisessä ja meidän on on haettava uusia kumppaneita tähän koalitioon mistä niitä löytyy keitä he mahdollisesti ovat eussa yleensä meille uusia kumppaneita sitten vielä yhtenä asiana unionin jäsenyyden on oltava aina kannattavampaa kuin ratkaisu siirtyä ulkopuolelle onko tämä periaate nyt asetettu vähän kyseenalaiseksi kun britannia on lähdössä

on keskustelussa ollut esillä eun eteneminen eritahtisesti tässä tulevaisuuden kehityksessä eli se että toiset jäsenmaat syventäisivät yhteistyötä ja toiset jättäytyisivät sitten ulkokehälle aika usein kuulee että suomi haluaa olla mukana kaikissa eun ytimissä mikä toki on vähän vähän kulunut klisee mutta kuitenkin näinhän se on tähän asti ollut sitten toisaalta meillä hallitusohjelmassa on kirjaus että yhteisömenetelmä on keino taata unionin vakaus ja tasapuolinen toiminta sekä demokratian toteutuminen eu politiikassa ja toinen lainaus on uudistettava ja sen toimintaa on parannettava mutta hallitus ei pidä perussopimusten muuttamista nyt ajankohtaisena samoin emme halua syventää tätä taloudellista yhteisvastuuta jos näihin tehdään muutoksia kyllä eu kansanäänestys silloin on aivan ajankohtainen ja myös keskusta on eurovaaliohjelmassaan kaksituhattaneljätoista todennut että keskusta ei hyväksy liittovaltiokehitystä ei tässä nyt niin eri linjoilla olla kuin annetaan ymmärtää

ministeri terhon puheenvuoro oli kyllä täysin ainutlaatuinen ministeri on instituutio ministeri edustaa valtiota ja tällaiset puheet joissa jossitellaan eroa suomen euroopan unionin tai siitä kansanäänestyksen järjestämisestä heikentävät suomen kansainvälistä asemaa ja heikentävät myöskin meidän uskottavuuttamme ymmärrän sen että on paineet käydä puheenjohtajakamppailua mutta sitä ei pitäisi tehdä suomen kansainvälisen maineen kustannuksella näin ollen minä todellakin toivon että pääministeri voisi käydä jonkinlaisen kehityskeskustelun tuoreen ministerin kanssa siitä mitä tuossa asemassa aidosti voi tehdä ja millä puheilla myöskin vaikeutetaan ja heikennetään suomen asemaa mitä tulee sitten arvoisa puhemies näihin brexit neuvotteluihin niin totta kai ne tulee käydä asiallisesti eikä uhitellen mutta selvää on myöskin se että jäsenyyteen kuuluu oikeudet ja velvollisuudet eli ei voida ajatella myöskään niin että britannia tulee saamaan ikään kuin rusinat pullasta jos he jättävät euroopan unionin siitä myöskin seuraa heille tiettyjä seuraamuksia

arvoisa herra puhemies voin vain yhtyä edustaja urpilaisen ensimmäisen osion vastaukseen puhuin itse tuossa alussa ministerin vapaudesta kansanedustajana pystyy vähän vapaammin myös tuolta puhumaan mutta pidän tämäntyyppisiä puheita ihan suoraan sanoen eräänlaisena turvallisuusriskinä se että ruvetaan spekuloimaan suomen erolla euroopan unionista tällaisessa kansainvälisessä tilanteessa kun suomi ei ole naton jäsen on kerta kaikkiaan edesvastuutonta istuvalta ministeriltä ja todella toivon että tämäntyyppisiä puheenvuoroja tuolta aitiosta ei enää kuulla ja kiitän pääministeriä siitä että hän yksiselitteisesti sanoutui irti eurooppaministerinsä puheenvuorosta ihan vain tällaisena pienenä perushuomiona luinpa tuossa financial timesia eilen ja

arvoisa puhemies haluan minäkin yhtyä edustaja urpilaisen ja edustaja stubbin hyviin puheenvuoroihin näinä aikoina kun yhdysvaltain rooli maailmassa on muuttumassa ja se ei kanna vastuuta euroopan maiden turvallisuudesta ja ylipäätään sen suhtautuminen vapaakauppaan kansainväliseen yhteistyöhön on

kasvaa ja meidän on rakennettava sellaista euroopan unionia joka vastaa niihin huoliin joita ihmisillä on eriarvoistumisesta tai globalisaation hedelmien epätasaisesta jakautumisesta mutta me emme voi antaa periksi me emme voi hyväksyä sellaista tilannetta että suomen hallituksen sisältä heikennetään suomen sitoutumista euroopan unionin kehittämiseen flirttailemalla eu erolla ja kansanäänestyksellä tämä vaikuttaa euroopan unionin kehittämiseen kansainväliseen keskusteluun siitä mihin suuntaan euta voidaan ylipäätään viedä ja tämä heikentää suomen asemaa toivon että pääministeri pitää tiukan puhuttelun nyt ministeri terholle ei näin voi jatkua

puhemies olen sitä mieltä että kyllä täällä suomen eduskunnassa voi nyt vielä keskustella vapaasti mitä mieltä on tulevista hallitusohjelmista ja mihinkä ollaan menossa mutta turvallisuustilanne on heikentynyt ja en minä ainakaan ole selvää vastausta oikein

omat päätöksensä brexitistä eroamisesta eli ei meidän kannata muiden maiden asioista puhua vaan mieltää todella tekemässä ja mihin me olemme menossa euroopassa täällä ei kyllä mitään suoria vastauksia olla keltään ministeriltä

poliittisia voimia jotka haluavat irrota eusta se ei ole mikään salaisuus tärkeintä on se että pääministeri joka johtaa eu politiikkaa linjasi sen hyvin selvästi ja me kukin omien puolueidemme edustajina teemme selväksi sen oman tahtomme ja se on että meidän paikkamme on eussa joka on se väline jonka kautta me voimme näihin aikamme isoihin haasteisiin vastata tämä on äärimmäisen selvä asia ei saa olla tästä epäselvyyttä tähän liittovaltiokeskusteluun sanon vain sen että sain olla kahta perussopimusmuutosta neuvottelemassa perustuslakisopimusta ja lissabonin sopimusta joka ikinen pienikin yksityiskohta joka oli siirtämässä jäsenvaltioilta valtaa eun yhteisötasolle oli äärimmäisen tarkan kontrollin piirissä pidän epärealistisena sitä että tässä nyt jäsenmaan aikana tapahtuisi joku erityinen muutos nämä pelottelut siitä että meillä olisi joku iso liittovaltio liike käynnissä ovat minusta ylimitoitettuja

arvoisa puhemies täytyy vielä jatkaa tätä peruskeskustelua siitä millaisia viestejä suomalaiset ja suomen ministerit maailmalle lähettävät me olemme tunnettu kansakuntana siitä että me pidämme sen mitä sanomme ja meidän tekemisiimme voi luottaa jos luodaan epävarmuus siitä muille eu maille tai eun ulkopuolelle onko suomi tosissaan mukana unionissa vai ei niin sillä aidosti on vahingollisia seurauksia jos henkilö vastaa suomen eu politiikasta ja tähän liittyvistä neuvotteluista muiden jäsenmaiden kanssa ja samanaikaisesti ryhtyy keskustelemaan eu erosta niin voi tietysti kysyä miten muut maat suhtautuvat näihin meidän vaatimuksiimme ovatko ne todellisia pääsemmekö toteuttamaan otetaanko meidän vaatimuksemme vakavasti meille hyviä kompromisseja hyviä kompromisseja tämä on siis tärkeä asia puhua halki ja kaikkien niiden jotka hallitukseen lähtevät täytyy sitoutua siihen linjaan jonka hallitus tekee eihän siitä mitään tule jos täällä jokainen ilmoittaa että minulla on henkilökohtainen kanta ja se on täysin toinen kuin hallituksen linja

vastauspuheenvuorot edustajille sarkkinen ja wallin ja sen jälkeen otan ministerien vastauspuheenvuoroja ja sitten keskustelu jatkuu
arvoisa puhemies eu komissio on ilmoittanut käynnistävänsä työmarkkinaosapuolten kuulemisen tavoitteena nollatuntisopimusten kieltäminen tämä hanke on osa komission euroopan sosiaalisen ulottuvuuden rakentamista sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisen esityksiin kuuluu myös perhevapaiden minimitasosta säätäminen kysynkin onko hallitus valmis kannattamaan ja edistämään näitä ihmisten sosiaali ja ja työoikeuksia vahvistavia sosiaalisen ulottuvuuden aloitteita vastikään eu teki myös aloitteen yhteisestä yhteisöveropohjasta jolla tukittaisiin veropohjien vuotoa ja verokilpailua suomi kuitenkin suhtautui tähän negatiivisesti vaikka nimenomaan tällaiset verokilpailun ja ja verovuotojen estämistä koskevat aloitteet olisivat omiaan ja tarpeellisia eun legitimiteetin vahvistamiseksi kansalaisten silmissä ja hyvinvointivaltioiden rahoituspohjien varmistamiseksi euroopassa
arvoisa puhemies edustaja urpilaisen ja edustaja stubbin loistavien puheenvuorojen hyvinkin vähän lisättävää mutta arvoisa pääministeri tämä asia on kyllä hyvinkin vakava meillä on eurooppa asioista vastaava ministeri joka ilmoittaa tavoitteekseen brexit tyyppisen kansanäänestyksen ja ja kyseenalaistaa avoimesti suomen eu jäsenyyden hän on lisäksi vielä perustellut asiaa sillä että hän ei ole itse saanut ottaa kantaa eu jäsenyyteen koska oli liian nuori vuonna yhdeksänkymmentäneljä kun järjestettiin kansanäänestys tämä on tietysti myöskin hyvinkin arveluttava huono perustelu pääministeri on äärimmäisen vakava asia jos syntyy kuva että hallitus puhuu useammalla suulla tai on useampi eu linja mitä tulee perustavaa laatua olevaan kysymykseen suomen jäsenyydestä se että eurooppaministeri avoimesti vastustaa suomen eu jäsenyyttä on vähän kuin meillä olisi opetusministeri joka ilmoittaa että hänen johtotähtensä on lukutaidottomuus

ja nyt annamme puheenvuoron pääministeri sipilälle kolme minuuttia sen jälkeen sitten eurooppaministeri ja puolustusministeri
arvoisa puhemies eiköhän tuo vastauksessani tullut selkeäksi mikä on tämän hallituksen linja suhteessa tähän kansanäänestykseen vastaan täällä esiin tulleisiin yksittäisiin kysymyksiin ensinnäkin edustaja kaikkonen ja edustaja salolainen viittasivat tähän usan viestiin nato maille se viesti mielestäni on on ollut hyvin selkeä pitkän aikaa eli eli lähinnä tämän ta loudellisen vastuunkannon lisääminen mielestäni tämä avaa myöskin tässä puolustusyhteistyössä uusia mahdollisuuksia kun isot eurooppalaiset maat joilla on vajetta tähän kahteen prosenttiin voivat nyt investoida osan tästä lisäyksestään euroopan unionin yhteistyön kautta tästä olen keskustellut esimerkiksi saksan merkelin kanssa ja hän mainitsi kyber yhteistyön sellaisena mahdollisuutena joka ei olisi päällekkäistä naton toiminnan kanssa ja se on myöskin suomen puolustusvoimien ykköseksi nostama yhteistyöhanke tämä on hyvä esimerkki siitä sitten edustaja kaikkonen kysyi tästä arktisesta huippukokouksesta jos tilanne on sopiva niin suomi on sen järjestämiseen valmis sitten täällä edustaja elo kysyi tästä yhteisvastuun lisäämisestä yhteisvastuun lisääminen ei tule kysymykseen vaan vaan meidän täytyy saada rakenteemme kuntoon se on lähestymistapamme tähän edustaja virolaiselle jäi vastaamatta me käymme hyvää tulevaisuuskeskustelua meillä on useampikin ennakointipaperi suuressa valiokunnassa ja käymme sitä kautta keskustelua näistä komission keskustelupapereista ja sitä kautta eun tulevaisuudesta edustaja aalto viittasi vapaakauppakeskusteluun on ihan selvä asia että suomi tukee kaikkia niitä yhteisiä toimintoja jotka tähtäävät vapaakaupan lisäämiseen uskon että että tässä tilanteessa jossa rajoja pistetään myöskin kaupassa kiinni se se avaa mahdollisuuksia tästä nimenomaan keskustelimme maltalla eurooppa neuvoston yhteydessä että euroopan täytyy tarttua siihen mahdollisuuteen kaupan lisäämiseen tästä keskusteltiin myöskin kiinan presidentin suomen vierailun yhteydessä siihen pitää tarttua edustaja puolustusrahastot ovat osana puolustusyhteistyön syventymistä ja suomi on tukenut sitä edustaja pakkanen kysyi löytääkö suomi kumppaneita tähän tähän aukkoon jonka britannian ero aiheuttaa kyllä löytää pohjoismaat alankomaat saksa esimerkiksi olemme keskustelleet siitä että meidän tulee ottaa nimenomaan näissä kysymyksissä kuten sisämarkkinan kehittämisessä vahvaa roolia

arvoisa puhemies vastaan vielä näihin epäselvyyksiin joita tuntui olevan ainakin oppositiolla mutta myös hallituskumppaneilla ja haluan olla mahdollisimman selkeäsanainen kuten tarkkaavaiset varmaan huomasivat jo ensimmäisestä puheenvuorostani en ottanut minkäänlaista kantaa itse suomen eu jäsenyyteen tai varsinkaan sitä vastaan vaan kansanäänestyksen järjestämiseen joskus tulevaisuudessa ei tällä vaalikaudella linjaus ei ole puolueellemme uusi ja se on yleisesti tiedossa yhtä lailla kansallisesti kuin kansainvälisesti

se ei minulle sitten kelpaisi otan siitä muutaman esimerkin hallitus arvioi kaikkea eu sääntelyä kilpailukyvyn talouskasvun ja työllisyyden näkökulmasta tämä on juuri järkevää eu politiikkaa suomi tavoittelee nykyistä vähemmän mutta parempaa ja kevyempää sääntelyä kyllä

puolustusministeri niinistö kolme

arvoisa puhemies kun puhumme eu puolustusyhteistyöstä kuten edustaja savola puheenvuorossaan teki tai eun puolustusulottuvuudesta puhumme itse asiassa enemmän kriisinhallinnasta kuin perinteisestä puolustuksesta jatkossakin suomi rakentaa uskottavan kansallisen puolustuksensa kovan ytimen kotimaassa kentällä ja ja kasarmilla eu yhteistyöllä voimme saada lisäarvoa tässä yhteydessä on todettava että en ymmärrä edustaja mustajärven puhetta eun militarisoinnista sillä siitä ei ole kyse turvallisuusympäristö on muuttunut ja tähän muutokseen olemme vastaamassa suurimman osan eu maista puolustusratkaisu on yksiselitteisesti nato siksi eu tasolla tehtävä puolustusyhteistyö on luonteeltaan täydentävää ei päällekkäisyyksiä luovaa mitään eu armeijaa emme ole luomassa niin kuin edustaja savola varmasti hyvin tietää mutta uusien uhkien kuten hybridin ja kyberin torjunnassa voimme paljon saavuttaa otetaan esimerkiksi saksa joka aikoo satsata tulevaisuudessa runsaasti kybersodankäyntiin tällä hetkellä saksalla on muutamia satoja sotilaita kybersodankäynnin puolella mutta se aikoo lisätä tämän lukumäärän viiteentoistatuhanteen joten kyseessä on miljardiluokan satsaukset tässä yhteistyössä suomen kannattaa olla mukana hyvä esimerkki suomen panoksesta eu puolustusyhteistyöhön mutta myös eun ja naton välillä tehtävään yhteistyöhön on helsinkiin vasta perustettu hybridiosaamiskeskus lopuksi henkilökohtaisesti luulen kyllä että jos tätä ajanjaksoa katsotaan joskus historiana niin eu yhteistyötä eu puolustusyhteistyötä merkityksellisempänä kansallisen puolustuksen kehittämisen kannalta nähdään pohjoismainen puolustusyhteistyö ja etenkin ruotsin kanssa tehtävä yhä syvenevä yhteistyö etenkin harjoitustasolla tämä on erittäin hyödyllistä suomen puolustuksen kehittämiselle

arvoisa puhemies minun on kyllä ihan pakko vielä palata tähän tähän keskusteluun eu kansanäänestyksestä sen vuoksi että pitää ymmärtää että pelkästään se puhe siitä on suomen kansallisten etujen vastaista se on tässä se ydin pelkästään se puhe kokonaan toinen asia on se että jos sitten joku haluaa siitä puhua niin silloin joutuu kysymään mitenkä pääministeri tähän asiaan suhtautuu koska se on tällä hetkellä suomen kansallisten etujen vastaista tämä on aivan selvä selvä asia no ei tässä enempää tästä asiasta

arvoisa herra puhemies aivan samoin kuten edustaja salolainen edellä haluaisin kyllä myös kysyä pääministeriltä selkeäsanaisesti sitä että jos hallituksenne eurooppaministeri on tällä kannalla

nyt ihan sillä tavalla mene että me kuvittelemme että me täällä jossakin umpiossa näitä puheitamme pidämme kyllä meitä seurataan aika tarkasti niin naapurimaitten toimesta kuin myös muiden maiden eu maiden ja kumppaniemme toimesta haluan vastauksen tähän kysymykseen lisäksi puhemies tiedustelisin vielä pääministeriltä kun ymmärsin että puhuitte ykn puolesta ja monenkeskisen yhteistyön puolesta mitenkäs nämä hallituksen tekemät mittavat kehitysyhteistyöleikkaukset muun muassa yk järjestöihin käyvät yhteen tämän puheenne kanssa

arvoisa rouva puhemies kuten puheenjohtaja virolainen mainitsi niin maltalla euroopan parlamentit keskustelivat euroopan tulevaisuudesta ja sielläkin nousi todella esiin yhteistyön tarve talousasioissa turvallisuudessa ilmastonmuutoksessa toisaalta nähtiin kolme aika tuoretta ongelmaa pakolaiskriisi etelässä nationalismi idässä brexit lännessä tässä todella tarvitaan aktiivista politiikkaa suomelta pääministeri on puhunut keskitien eu politiikasta pidän siitä termistä ymmärrän että siihen kuuluu päätösten parempi toimeenpano vähempi myöskin yhteisvastuun ja omavastuun tasapaino voisitteko vielä täsmentää mitä mitä tämä keskitien politiikka jolla suomi voisi todella antaa merkittävän kontribuution eun kehittämiselle kaikkinensa tarkoittaa

olemme suuressa valiokunnassa edellyttäneet edellyttäneet että hallitus tuo eu linjauksensa vähintään pääministerin ilmoituksena eduskunnan suureen saliin brexit poliittiset muutokset eun mahtimaissa autoritääristen naapurimaiden ja itäisten jäsenmaiden ihmisoikeusloukkaukset ja monet muut isot teemat kaipaisivat suomen linjalle selkeyttä ja aktiivisuutta sen sijaan pääministeri tuo saliin ulko ja turvallisuuspoliittisen ilmoituksen jossa sivuvirtana myös eu ja suuren valiokunnan jäsenet saavat täällä kolmatta tuntia anella minuutin puheenvuoroja tämä ei ole sata vuotiaan suomen kunniakkaiden parlamentaaristen periaatteiden arvoista ja sitten vielä tämä surkeuden summa ministeri joka käyttää tuota arvokasta aitiota omaan vaalikampanjaansa nyt ei olla jyväskylässä ministeri terho puhuitte itsenne ihan pussiin ensin uhositte että haluatte olla sellaisen hallituksen ministeri joka neuvottelee suomelle brexit tyyppisen eron ja sitten sen jälkeen sanoitte että ette muka aja suomen eroa eusta jompikumpi näistä väitteistänne on perätön ministeri sipilä miksi olette uskonut eu salkun tällaisiin käsiin

arvoisa rouva puhemies ihan vain viimeisenä puheenvuorona jäin myös eun kehityskulkua itse olen yrittänyt määritellä sen kahdella tavalla ensimmäinen on se että euroopan unioni tulee aina olemaan enemmän kuin kansainvälinen järjestö mutta aina myös huomattavasti vähemmän kuin liittovaltio vaikka kuinka itse puolustaisin jonkinnäköistä liittovaltiokehitystä niin en koskaan tule euroopan unionia sellaisena näkemään toinen on se että kun on eun kriisejä katsonut varsinkin vuodesta kaksituhattakahdeksan eteenpäin ei niistä voi oikeastaan olipa sitten kyse finanssikriisistä maahanmuuttokriisistä talouskriisistä tai terrorismikriisistä tulla muuhun kuin yhteen johtopäätökseen ja se on se että eu kehittyy kolmen kautta ensin on kriisi sitten on kaaos ja sen jälkeen syntyy epätäydellinen lopputulos ja sen kanssa me elämme

minusta on hyvin mielenkiintoista että täällä salissa monille tulee yllätyksenä että perussuomalaiset ovat suomen eduskunnan ainoa eu kriittinen puolue hyvä että hyvä että olette sen huomanneet kiitän eurooppaministeriä selkeäsanaisesta puheenvuorosta täytyy vain kritiikkiin todeta että onko nato jäsenyydestä keskusteleminen sitten suomelle turvallisuusriski voinette siihen vastata mutta suomen kannalta huolestuttavaa on että ranskan tuore presidentti emmanuel macron ja saksan liittokansleri angela merkel ensimmäisessä tapaamisessaan eivät poissulkeneet eun perussopimusten uudelleenneuvottelua tämähän on luonnollisesti ristiriidassa suomen hallitusohjelman kanssa jossa suhtaudutaan selkeän kielteisesti eun perussopimusten uudistamiseen lisäksi macron kannattaa yhteisiä velkakirjoja perussuomalaiset vastustavat liittovaltiokehitystä meidän aatepohjaltamme ja tietysti hallitusohjelmaankin nojaten ja

tämmöinen eriytyvä unioni on eulle realistisin kehityssuunta meille eun tärkeimmät hyödyt ovat taloudellisia ja niin kuin täällä on tullut esiin puolustuspoliittisia kiitän pääministeriä siitä että vahvistatte tätä rakentavan eu kriittistä

puhemies ministeri terho sanoitte äsken teidän puheenvuoronne alussa että haluatte puhua selkokieltä selvästi sitten pystytte varmaan selvästi vastaamaan kahteen kysymykseen selkokielellä ensimmäinen kysymys on oletteko suomen eu jäsenyyden kannalla vai ettekö ole kyllä vai ei miten tulisitte äänestämään siinä kansanäänestyksessä joka silmissänne siintää kyllä vai ei ministeri terho kyllä vai ei selkokieltä kiitos

puhemies puutun tähän pääministerin lausumaan että suomi tekee kaikki eurooppa poliittiset ratkaisut pragmaattisesti siis pragmaattisesti erikseen se on toki näin että käytämme järkeä ja mietimme tarkoin mutta onko todella näin että ei ole mitään suurempaa ideaa arvoja että meillä ei ole takana eurooppa aatetta se on kyllä kovin erilainen lähtökohta kuin se kun toisen maailmansodan jälkeen euroopan unionia lähdettiin rakentamaan rakentamaan tai se kun suomi päätti liittyä euroopan unionin jäseneksi se on myös kovin erilainen lähtökohta kuin se kun angela merkel totesi että euroopan kohtalo on meidän omissa käsissämme siinä oli jotain ideaa siinä on arvot takana tämä pragmaattisen lähtökohdan ponnettomuus paljastuu raaasti tätä merkelin valtioviisasta puheenvuoroa vasten on selvää että eurooppa on jotain suurempaa kuin yksittäiset budjettikysymykset tai yksittäiset kansainväliset sopimukset se on suomelle perustavanlaatuinen ratkaisu nyt on puhemies aika vakavoitua euroopan kohtalo on omissa käsissämme suomeltakin odotetaan nyt johtajuutta teiltä pääministeri odotetaan johtajuutta
arvoisa

olen myös haukkonut henkeä näistä eurooppaministerin lausunnoista on ollut erittäin huojentavaa huomata että jokaisessa muussa tässä salissa olevassa puolueessa niitä lausuntoja on on pidetty eurooppaministerille ja ministeri instituutiolle täysin sopimattomina erittäin hyvä että ministeri terho sanoo että hän on sitoutunut hallitusohjelmaan mutta silti meille jäävät vielä puheet tulevaisuudesta yleensä vaaleissa luvataan ihmisille sitä mitä he haluavat mutta suomalaiset eivät halua eu eroa mielestäni kansanäänestyksestä puhuminen on näin ollen aivan turhaa miettikää sitä mitä mitä on tapahtunut brexit äänestyksen jälkeen miten kansainvälisissä kokouksissa brittejä on kohdeltu kylmäkiskoisesti on on aika lievä ilmaus siihen ja varsinkin kun pääministeri sanoo että hän haluaa toimia aktiivisesti rakentavasti eu tulevaisuuden suhteen nämä puheenvuorot kyllä vahingoittavat pääministerin mahdollisuuksia tässä tehtävässä erittäin dramaattisesti
arvoisa rouva puhemies yhdysvaltain ilmoitus ilmastosopimuksesta irtautumisesta on varmaan aikamoinen sokki mutta toisaalta pitää muistaa se että suurvalta tekee aina yhdysvallat on maailman johtava suurvalta linjauksensa kovin paljon muita kuulematta mutta on syytä muistaa kuitenkin yksi tosiasia yhdysvallat on maailman johtava teknologiavaltio joka varmasti omalla teknologiallaan pystyy kehittämään sellaisia energiamuotoja jotka palvelevat ihmiskunnan tulevaisuutta muun muassa ilmastopolitiikan kautta on totta että siellä on muun muassa alaskassa valtavia energiavaroja joita he haluavat hyödyntää emmekä me voi heitä siitä tuomita muistuttaisin tässä asiassa nyt siitä urho kekkosen aikanaan antamasta neuvosta että älkäämme olko maailmanpolitiikassa tuomareita vaan mieluumminkin lääkäreitä että lähialuepolitiikassamme on monia uhkatekijöitä mutta siinäkin asiassa meidän pitää olla aktiivisia ja pyrkiä siihen aktiivisen lääkärin rooliin jos me rupeamme tuomariksi tässä asiassa niin sillä yleensä on kovin huonot jäljet kuten olemme historiastamme oppineet

ja näemmä tarvitsemme yhä enemmän luottamusta myös suomen hallituksen sisällä jos tätä luottamusta ei ole meidän on vaikea saada mitään asioita tällä hetkellä eteenpäin toivon todella että hallitus silloin kun se haluaa myöskin vaikuttaa euroopan unionin politiikkaan pitää omat rivinsä suorina meillä on hyvin paljon valvottavaa yhteisessä yhteisessä euroopassa

arvoisa puhemies minä arvostan suomea ja yhteiskuntaa uskon demokratiaan ja hain eduskuntaan siksi että voisin toimia kansanedustajana ja että voisin keskustella asioista olen siinä mielessä nyt hieman hämmentynyt tästä menneestä keskustelusta koska täällä on sanottu että että eurooppaministeri ei saisi puhua kansanäänestyksestä ja sitten toisaalta häneltä vaaditaan vastausta oman äänestyskäyttäytymisensä suhteen eli eli nyt nyt minäkin haluan sen listan mistä täällä saa puhua ja ei saa puhua voin vain todeta että paras tapa radikalisoida yhteiskunnassa on ulkopuolistaa ja kieltää keskustelemasta olen järkyttynyt siitä että kansanäänestys aiheuttaa arvostamiltani edustajilta tällaisia dramaattisia reaktioita tässä salissa

rouva puhemies kyllähän tämä keskustelu osoittaa sen mikä suuressa valiokunnassa on ollut tiedossa että keskusteluja integraatiosta ja eun suunnasta on ollut hyvin vaikea käydä ja hallitus on aina viime tipassa tuonut ne linjauksensa ja enempi tällaisina teknisinä järjestelyinä siinä mielessä tuntuu että edelleen se kysymys mikä on suomen linja mikä on suomen valinta näissä erilaisissa eu skenaarioissa on edelleenkin jäänyt epäselväksi puhutaan kyllä pragmaattisesta pragmaattisesta lähestymistavasta mutta onko se juuri sitä että kun tuodaan joku esitys niin esitys kerrallaan sitten reagoidaan niihin ja ne ovat enempikin tällaisia teknisiä

arvoisa puhemies kiitän että pääministeri on täällä puhunut eun yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan puolesta ja puolustuksen syventämisen puolesta ulkoministeri soini puhui myös pohjoismaisesta yhteistyöstä toki toki pääministerikin siitä puhui ja hyvä niin ja ulkoministeri viittasi myös siihen että olisi hyvä syventää yhteistyötä myös ulkopolitiikan saralla ruotsin kanssa kun tässä ihan pari viikkoa sitten eu komissio linjasi että nyt virityksessä oleva nord stream kaksi hanke meidän lähiympäristössämme olisi eun energiaunionin vastainen ja kun tiedämme että venäjä käyttää aktiivisesti energiapolitiikkaa myös vaikuttamiseen niin olisin kysynyt mikä on suomen kanta ruotsillahan on selkeästi ollut kielteinen kanta nord streamiin ja ja monella muullakin eu kumppanimaallamme eli suhtautuuko suomi hankkeeseen yhä vain kaupallisena ympäristökysymyksenä

arvoisa rouva puhemies puolustusministeri niinistö kiistitte täällä salissa yhden edustajakollegamme näkemyksen siitä että euroopan unioni olisi kuin militarisoitumassa omien ohjelmiensa kautta olen kyllä ministerin kanssa samaa mieltä itsekään en tällaista kehitystä näe näen euroopan unionin turvallisuusulottuvuuden hyvin samalla tavalla kuin ministeri joka on kuvannut mediassa usein eurooppalaisen puolustusyhteistyön tärkeyttä puolustusyhteistyön syventämistä eri elementtien kautta kysyn puolustusministeriltä miten te näette miten suomi pärjäisi oman puolustuksensa suunnittelun kanssa jos emme olisi yksi osa tätä eurooppalaista isoa perhettä sen yhteistä puolustusta
tälle keskustelulle varattu aika alkaa käydä tässä vähiin pyydettyjä vastauspuheenvuoroja on kahdeksan tässä listallani myönnän ne kaikki ja sitten lopuksi jos ministeri haluaa olkaa hyvä ja indikoikaa asia

arvoisa rouva puhemies tästä yhteistyökyvystä mitä olemme täällä useassa puheenvuorossa euroopan unionin suhteen korostaneet on varmasti syytä pitää kiinni ja ja suomen olla kehittämässä euta ja tuomassa omia esityksiä aina ensisijaisesti mutta on kyllä huomattava että eussa on hyvin erilaisia maita tämä kieltämättä pistää kyllä silmään ja tuntuu epäoikeudenmukaiselta että joillain mailla tuntuu olevan vain oikeuksia ja velvollisuudet ovat huomattavasti vähemmässä puhutaan sitten ihmisoikeuskysymyksistä turvapaikanhakijoista

ja niin edelleen tarkoitan tällä nyt esimerkiksi talouskysymyksissä kreikkaa tai tai sitten ihmisoikeuskysymyksissä puolaa tai unkaria turvapaikanhakijakysymyksissä ja niin edelleen kysyisinkin vielä arvoisa pääministeri kuinka suomi vaikuttaa siihen voiko olla pelkästään hyötyjä esimerkiksi koheesiorahastojen kautta näille maille niin että he voivat vain hyötyä mutta heidän ei tule samaa vastuuta kantaa

arvoisa puhemies käyty keskustelu eusta ja sen tulevaisuudesta on noudattanut tuttua suomalaista kaavaa eurooppalaisen politiikan sisältöön keskittymisen sijasta me olemme puhuneet paljon siitä miten eu järjestelmä toimii ei meidän pidä pelätä euta tai sen tulevaisuudensuunnitelmia vaan olla aktiivisesti mukana tätä tulevaisuutta rakentamassa eu ei ole pelkkää välinearvoa vaan toimija jonka suuntaan me voimme aidosti vaikuttaa nyt paljon esillä olleen turvallisuuspoliittisen yhteistyön lisäksi meidän pitää kehittää uutta sisältöä muun muassa digitaalisuutta sisämarkkinoita tai kauppasuhteita se on työtä joka parantaa meidän kansalaisten arkea ja myös työtä josta eu voi saada lisää kansalaisten luottamusta

puhemies siviilikriisinhallinnalla puututaan juurisyihin jotka ajavat ihmisiä pois kotimaistaan sillä myös tuetaan yhteiskunnan jälleenrakentamista kysyisin pääministeriltä ollaanko unionissa kehittämässä tämmöistä siviilikriisinhallinnan nopeaa toimintaa jolla voisimme ripeästi ja konkreettisesti puuttua esimerkiksi heti kun syyriassakin tilanne antaisi siihen mahdollisuuden
arvoisa puhemies minua tässä keskustelussa ovat vähän häirinneet nämä toistuvat viittaukset hallitusohjelmaan eivät siksi että emme olleet sitä tekemässä ja sen vuoksi emme siitä pidä vaan sen vuoksi että sen jälkeen kun hallitusohjelma on tehty on tapahtunut erittäin paljon muutoksia joita ei ole ennakoitu on brexit on tuo tilanne joka on syntynyt yhdysvaltain vaalien jälkeen ja ennen kaikkea kokonaisuudessaan euroopassa on aika lailla uusi tilanne uusia haasteita jotka odottavat vastauksia eikä niitä oikein löydy siitä hallitusohjelmasta joka rajaa että siihen tai tähän ei ainakaan kosketa juuri nyt tarvittaisiin sellaista näkemystä eteenpäin ja aloitteellisuutta ei tuosta hallitusohjelmasta vielä löydy toivon mukaan meillä kuitenkin on yhteisiä näkemyksiä siitä mitä tarvitaan pääministeri viittasi siihen että tästä sosiaalisesta ulottuvuudesta on erilaisia tulkintoja mutta ei oikeastaan tullut esiin mikä se meidän näkemyksemme siihen siihen on haluaisin kyllä kysyä todellakin sitä olemmeko me valmiita kannattamaan ja esittämään sellaisia toimia joilla tätä eriarvoisuutta ja varallisuuden keskittymistä voitaisiin torjua maailmanlaajuisesti
puhemies ristiriitoja tässä keskustelussa löytyy yllättävän paljon ja eräs liittyy tähän sosiaaliseen ulottuvuuteen aivan vasemmalta varoitellaan yhteistyön syventämisestä pelotellaan federalismilla federalismilla mutta samassa puheenvuorossa puhutaan myönteisesti työlainsäädännöstä eu tason verotuspäätöksistä nämä kaksi teemaa eivät oikein mahdu samaan puheenvuoroon mikäli me annamme toimivaltaa esimerkiksi työlainsäädännössä tai verotuksessa unionin tasolle niin pitää muistaa että sen jälkeen ei vain poimita rusinoita pullasta vaan meillä on aika paljon itsellämmekin sellaista lainsäädäntöä esimerkiksi työlainsäädännössä joka ei välttämättä tämän eun kilpailuajattelun käy yksiin meillä on aika paljon sellaisia rajoituksia joita muualla euroopassa ei tunneta minusta tässä myönteisten otsikoiden hakemisessa sosiaalisesta ulottuvuudesta ilman että ruvetaan määrittämään mitä toimivaltoja unionille annetaan pitäisi olla aika varovainen

arvoisa rouva puhemies on aika taas välillä kiittää hallitusta minusta hallitus ja ministeri sipilä ovat hyvin olleet valppaana tässä turvallisuusympäristön muutoksessa katse on ollut kirkas ja selontekoihin on onnistuttu pyydystämään ne muutokset ja epämiellyttävät asiat joita lähialueilla tapahtuu on hyvä että niistä keskustelemme siitä kiitokset hallitukselle tuntuu kuitenkin että eräs osa alue on jäänyt vähän vähemmälle huomiolle tässä ja se on tämä kyberturvallisuus kuten ministeri niinistö puheenvuorossaan äsken totesi esimerkiksi saksa nostaa jo pelkästään kyberjoukkojen määrän muutamasta sadasta jopa viiteentoistatuhanteen henkilöön tämähän on aikamoinen muutos siis monikymmenkertaistetaan kyberpuolen joukkojen määrä tiedustelisinkin kohteliaimmin onko suomessa aloitettu valmistelu myös tähän suuntaan ymmärrämmekö sen että tämä kyberpuoli tulee oikeasti olemaan tulevaisuudessa ja itse asiassa on jo nyt yksi aselaji ja siihen tulee panostaa aivan samalla tavoin kuin muihinkin aselajeihin

edustaja stubb ryhmäpuheenvuorossaan kävi tällaisen katsauksen lähihistorian tapahtumiin yhdeksänkymmentä luvulle tultaessahan erityisesti fukuyaman suulla puhuttiin historian lopusta tätä aikaa muistellessa näin jälkiviisaana romantikkona ajattelen että kun varsovan liitto lakkasi olemasta niin tuolloin olisi pitänyt natokin lakkauttaa kun nato on nykyisellään tullut pitkälti ykn tontille etsinyt uutta roolia meillä on todella paljon resursseja ulkopoliittisia resursseja joita voisimme entistä enemmän käyttää on euroopan neuvosto on etyj nimenomaan etyjin osalta haluan ajatella ei pelkästään mitä etyj voi tehdä vaan myös mitä etyjillä voidaan tehdä
arvoisa rouva puhemies pariisin ilmastosopimus vuoden kaksituhattaviisitoista lopussa oli yksi merkittävimmistä sopimuksista mitä lähiaikoina turvallisuuden osalta maailmassa on tehty sitä taustaa vasten usan mahdollinen ero on melkoinen turvallisuusmenetys ja turvallisuusriski itse asiassa samalla usa tulee ikään kuin ilmoittaneeksi että muurin korkeutta pitää korottaa koska paine

kansainvälisiä sopimuksia joihin liittyy mahdollisesti epävarmuuksia jotka voivat vaikuttaa välillisesti tai välittömästi suomen asemaan
viimeinen edustaja urpilainen

liian vähän puhuttu siitä mitkä ovat syyt näiden valintojen taustalla itse ajattelen niin että taustalta löytyy varmasti monia syitä mutta osaltaan eriarvoisuuden kasvu ja osattomuuden kokemus sen takia ajattelen niin että meidän pitää ottaa myöskin tämä globalisaatiokritiikki ja ihmisten huolet vakavasti niitä ei pidä missään määrin väheksyä toivoisinkin että suomi voisi ottaa aktiivisemman roolin globalisaation hallinnassa mielestäni tarvitaan nyt selkeä analyysi menneestä niistä globalisaation hyvistä puolista mutta myöskin niistä haitoista ja on tehtävä selkeä politiikkaohjelma globalisaation toisesta vaiheesta ja vietävä tätä politiikkaohjelmaa myöskin eu tasolle koska näen että globalisaation hallinnan pitäisi olla yksi eun kärkitavoitteista kysyisinkin pääministeri sipilä oletteko valmis tarttumaan tähän ehdotukseen ja lähtemään aktiivisesti työstämään uutta globalisaatiopolitiikkaa johon sisältyy muun muassa veronkierron vastainen työ
pääministeri sipilä seuraavaksi kolme minuuttia olkaa hyvä

arvoisa puhemies keskityn vastauksessani nyt näihin eu kysymyksiin ensinnäkin meidän hallitusohjelmassamme lukee eun jäsenyys on poliittinen valinta joka kytkee suomen läntiseen arvoyhteisöön siellä lukee edelleen suomi on talous ja rahaliiton jäsenenä sitoutunut edistämään euroalueen vakautta tähän ovat kaikki ministerit sataprosenttisesti sitoutuneet no sitten tähän euroopan unionin tulevaisuuteen ja visioon suuren valiokunnan jäsenet tietävät varsin hyvin että teimme rooman julistuksen eteen paljon töitä suomen hallituksessa siinä näkyy suomen suomalaisten kädenjälki se lähtee siitä että me tunnustamme ja olemme ylpeitä siitä mitä euroopan unioni on kuudenkymmenen vuoden aikana saavuttanut se perustuu vahvaan arvopohjaan rauhaan vapauteen demokratiaan ja ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen ja niin edespäin

joka edistää naisten ja miesten tasa arvoa ja joka torjuu työttömyyttä syrjintää sosiaalista syrjäytymistä köyhyyttä ja niin edespäin ja myöskin

olemme toimittaneet jo hallituksen ennakkovaikuttamiskannan ja tästä käydään keskustelua suuren valiokunnan kanssa vahvempi eurooppa globalisoituneessa toimintaympäristössä me toteamme tässä että pyrimme näihin tavoitteisiin uskoen vakaasti siihen että euroopan tulevaisuus on omissa käsissämme ja että euroopan unioni on paras väline tavoitteidemme saavuttamiseksi edelleen todetaan me johtajina aiomme eurooppa neuvostossa ja toimielinten kesken yhteistyötä tehden varmistaa että tänään sopimamme agenda toteutetaan niin että siitä tulee huomispäivän todellisuutta olemme yhdistyneet parempaa tulevaisuutta varten eurooppa on yhteinen tulevaisuutemme tämän toteuttamiseen tarvitaan sitä jokapäiväistä pragmaattista työtä jota täällä väheksyttiin
ministeri soini kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies pari vastausta kysymyksiin edustaja lepomäki puhui nord streamista tämä kakkonen tavallaan saa saman kohtelun kuin ykkönenkin ja suomi on katsonut sitä ympäristö ja kaupallisena projektina jonkun verran toivoimme että eu komissio olisi jotain sanonut tästä asiasta mutta se ei sitä tehnyt sitten meillä oli tavallaan malli siitä nord stream ykkösestä eikä oikein mitään kunnon perustetta harkita sitä uudestaan tämä jakaa voimakkaasti eu maita baltian maita saksaa monia muita sitten edustaja kiuru kysyi onko muita riskejä kyllä niitä ikävä kyllä on ja minä luulen että se lähtee lähinnä siitä ajatuksesta että vaikka se ei nyt samanlainen sopimus ole näihin yk järjestöjen rahoittamisiin kuitenkin se yhdysvaltain politiikka iskee siellä on paljon projekteja joitten erittäin huomattava huomattava rahoittaja yhdysvallat on ja pakko sanoa että vähän herättää nyt tämä arktinen puoli huolta koska me onnistuimme kolme viikkoa sitten saamaan tämän arktisen deklaraation jossa mainittiin pariisin ilmastosopimus ja mainittiin mainittiin kestävän kehityksen tavoitteet tälle nyt sitten käy tämän me pystyimme sopimaan ulkoministeri tillersonin kanssa mutta mutta tätä on pakko pakko miettiä jos pieni kevennys sallitaan tähän loppuun ennen kuin kiitän hyvästä keskustelusta stefan wallin te olette merkittävä poliitikko ja kun olitte viime hallituksessa te olitte kova nato mies vaikka hallitusohjelmassa oli että hallitus ei hae nato jäsenyyttä eikä teitä kukaan pitänyt turvallisuusriskinä en minäkään enkä pidä vieläkään vaan kelpo kansanedustajana

ministeri niinistö kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies edustaja kari kysyi miten pärjäisimme kansallisen puolustuksen kehittämisen kanssa jos emme olisi osa eu perhettä

toivottavasti se tuottaa sitä jatkossa yhä enemmän sen lisäksi on tärkeää muistaa että teemme tärkeää kahdenvälistä konkreettista puolustusyhteistyötä eri maiden kanssa mainitsen nyt erityisesti yhdysvallat ja ruotsin parhaillaan yhdysvalloissa

tehdään työtä hornet hävittäjiimme integroitavan jassm rynnäkköohjuksen kanssa tällainen kahdenvälinen yhteistyö on suomelle erityisen tärkeää kansallisen puolustuksen suorituskykyjen kehittämisen kannalta koska kuten jokainen meistä ymmärtää kotimainen puolustusteollisuutemme ei ole riittävän kattava edustaja kopra kysyi suomen satsauksista kyberpuolustukseen kyberpuolelle on suomen puolustusvoimissa sisäisin siirroin kohdennettu viime vuosina huomattavia voimavaroja en voi kertoa lukuja julkisuuteen mutta sen voin todeta että kyberuhka on puolustusvoimissa otettu todesta
ja ministeri terho enintään kolme

arvoisa puhemies lyhyesti enää muutama täsmävastaus edustaja harakka uskoakseni puhuin ison britannian tyyppisestä kansanäänestyksestä en erosta jolloin tässä ei ole minkäänlaista epäjohdonmukaisuutta edustaja wallin pyysitte kyllä tai ei vastausta te saatte sen kun aika on kypsä tällä hetkellä asia ei ole ajankohtainen koska tätä kyseistä kansanäänestystä ei ole tässä hallitusohjelmassa jota me kaikki noudatamme eun perusarvoihin kuten täällä on tänäänkin viitattu kuuluu sananvapaus ja mielipiteen vapaus ja olen melko varma että ne on tarkoitettu kattamaan myös eusta itsestään keskustelemisen näitä me kaikki varmasti pystymme noudattamaan ja muistutan teitä aivan viimeiseksi eun omasta tunnuslauseesta joka on moninaisuudessaan yhtenäinen tämä on hieno periaate jota jätän teidät pohtimaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa rouva puhemies tämä on tärkeä asia jokaisen edustajan kannattaisi kuunnella suomen turvallisuuden kannalta on tärkeää irakin vakauden ja turvallisuuden palauttaminen ja isilin toiminnan torjuminen terrori iskut ovat lisääntyneet ja tapahtuvat yhä lähempänä viimeisimmät manchesterissa pietarissa ja tukholmassa terrori iskujen iskujen takana on useimmiten isil isil on lisäksi pyrkinyt luomaan radikalisoituneille kannattajilleen identiteettiä jossa nämä omalla toiminnallaan siis terrori iskuilla terrori iskuilla ovat osa isilin kalifaattia ilman tarvetta matkustaa sota alueille kansainvälinen yhteistyö isilin vastaisessa taistelussa on tullut yhä välttämättömämmäksi suomi on ollut vahvasti mukana koalition toiminnassa alusta alkaen olemme osallistuneet vuodesta kaksituhattaviisitoista alkaen koalition sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon opera tion inherent resolve jossa olemme kouluttaneet pohjois irakin kurdien peshmerga sotilaita suomalainen koulutustapa on saanut peshmergoilta erittäin hyvää palautetta arvoisa puhemies kansainvälinen isilin vastaisen koalition toiminta tukeutuu ykn päätöslauselmaan koalition toiminta on on kokonaisvaltaista ja eniten näkyvyyttä on saanut koalition sotilaallinen toiminta isiliä vastaan operaation tuella irakin asevoimat ovat onnistuneet valtaamaan takaisin merkittäviä alueita isililtä isilin hallussa on enää seitsemän prosenttia irakin pinta alasta kun vuonna kaksituhattaneljätoista luku oli neljäkymmentä prosenttia yli miljoona ihmistä on voinut jo palata koteihinsa isililtä vapautuneille alueille koalitiolla on myös mittavaa vakauttamistoimintaa koalitio on yhteistyössä irakin ja ykn kanssa perustanut irakin vakauttamisrahaston tällä rahoitetaan isililtä takaisin vallattujen alueiden jälleenrakennusta vakauttamistoimet kattavat myös miinojen raivaamisen koalition jäsenet ovat myös antaneet mittavaa humanitaarista apua alueella koalition vierastaistelijatoiminnalla pyritään estämään vierastaistelijoiden pääsy syyriaan ja irakiin tässä on onnistuttu muun muassa muuttamalla matkustamiseen liittyvää lainsäädäntöä rajaviranomais ja poliisiyhteistyöllä on vierastaistelijoiden virtaa alueelle pystytty radikaalisti vähentämään yhdeksälläkymmenellä prosentilla lisäksi onnistunut heikentämään isilin rahoituspohjaa tämä on tehty tehty katkaisemalla öljyntuotantoa isilin valtaamilla alueilla isilin rahoittajia on identifioitu ja heidän omaisuuttaan jäädytetty isilin propaganda ja sosiaalisen median käyttö on ollut merkittävää koalition pyrkimyksenä on rajoittaa isilin informaatiovaikuttamista radikalisoitumista ja värväämistä terroristi iskuihin halutaan ennaltaehkäistä arvoisa rouva puhemies kuten selonteossa todetaan tarkoituksena on jatkaa irakin koulutus ja neuvonantotoimintaa osallistumisemme jatkuisi sotilaan suuruisena se kattaisi sekä peshmerga sotilaille että irakin turvallisuusviranomaisille annettavaa koulutusta ja neuvonantoa vuoden kaksituhattakahdeksantoista loppuun asti aikomuksena on nyt laajentaa koulutusta ja neuvonantoa koskemaan peshmerga joukkojen lisäksi myös muita irakin turvallisuusjoukkoja uuden mandaatin myötä suomi voisi tehdä koulutus ja neuvonantotoimintaa pohjois pohjois irakin ohessa myös muualla irakin alueilla kaikista toiminta alueista sovitaan yhteistyössä muiden koalitiomaiden kanssa suomalaissotilaat eivät osallistu taisteluihin vaan pysyvät rintamalinjan takana on selvää että irakissa on sisäisiä jännitteitä riittävän vahvat turvallisuusrakenteet ovat kuitenkin edellytys sille että irak pystyy itse aikanaan vastaamaan omasta turvallisuudestaan suomi on sotilaallisen kriisinhallinnan lisäksi antanut vahvaa tukea koalition vakauttamistoimille olemme tukeneet irakin irakin vakauttamisrahastoa ja miinanraivausta sekä antaneet alueelle humanitaarista apua suomen kokonaistuki irakille vuosina kaksituhattaneljätoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista tulee olemaan runsaat seitsemäntoista miljoonaa euroa suunnittelemme lisäksi osallistumista poliisikoulutukseen irakissa suomi on vahvasti tukenut ajatusta että eu osallistuisi irakin turvallisuussektorin uudistamiseen suomi on lisäksi osallistunut koalition vierastaistelijatoimintaan sillä olemme korostaneet ennaltaehkäisevän työn merkitystä väkivaltaisen ekstremismin torjunnassa suomesta on on lähtenyt arviolta kahdeksankymmentä vierastaistelijaa irakiin ja syyriaan joista parikymmentä on palannut suomeen ja noin parikymmentä kuollut arvoisa puhemies vielä muutama sana tämän hetken tilanteesta mosul on ollut kesäkuusta kaksituhattaneljätoista tärkein tukikohta irakissa tammikuun lopulla irakin joukot onnistuivat koalition tuella valtaamaan takaisin kaupungin itäosan ja taistelut länsi mosulin takaisinvaltaamiseksi jatkuvat tästä takaisinvaltauksesta maksetaan korkea hinta se on vaatinut siviiliuhreja siitä huolimatta että hallituksen joukot ovat pyrkineet toimimaan siviilejä suojellen tässä näkyy myös isilin toiminta siviilien keskellä ja tapa käyttää ihmiskilpiä nämä ihmiset ovat riippuvaisia humanitaarisesta avusta siitä humanitaarisesta avusta on riippuvaisia irakissa kaiken kaikkiaan yksitoista miljoonaa ihmistä ja tässä meidän pitää olla mukana mosul sekä monet muut isililtä vapautetut alueet tulee jälleenrakentaa ja vakauttaa mikäli näin ei tapahdu ääriryhmät voisivat jälleen saada vaikutusta arvoisa puhemies kaiken kaikkiaan vielä on huomioitava se ikävä tosiasia että kun isil menettää maa alueensa irakissa sen toiminta tulee muuttumaan osa taistelijoista lähtee lähi idän alueelle osa saattaa siirtyä takaisin pohjois afrikkaan lähtömaihinsa ja saattaapa tulla eurooppaankin maihin joista ovat lähteneet tämä pitää ottaa vakavasti arvoisa puhemies kaiken kaikkiaan tämä on suomen kansainvälistä tuloksellista vastuunkantoa ja jos me tässä onnistumme me säästämme tuhansia ja tuhansia ihmishenkiä sekä lähi idässä ja irakissa että ajan oloon myös euroopassa

edustajat tarjoan nyt mahdollisuutta käyttää vastauspuheenvuoroja tähän enintään kahden minuutin puheenvuoroilla

arvoisa rouva puhemies tämä suomen koulutusyhteistyö irakissa ja tähän operaatioon osallistuminen on tärkeä asia isis isil daesh miksikä nyt haluamme nimittääkään on paha se on julma se on alistava se tekee karmeita julmuuksia sillä alueella ja kiduttaa kansalaisia ja tietysti ne vaikutukset näkyvät monelta osin terrorismina myös täällä euroopassa ne on pystyttävä eliminoimaan suomi on osallistunut tähän operaatioon kaksituhattaviisitoista jatkanut viime vuonna operaatioon osallistumista nyt sitten tällä päätöksellä jatketaan tätä osallistumista tässähän ollaan tietysti yhtenä osana vastaamassa myös ranskan lissabonin sopimuksen mukaiseen avunpyyntöön kun ranskan terrorismi isku tuli tuli joten tältä osalta pystymme myös tätä omaa kansainvälistä vastuutamme kantamaan mutta oikeastaan on nyt muutamia kysymyksiäkin ja haluaisin arvoisa puolustusministeri teiltä varmistaa tiettyjä asioita silloin kun näihin aiempiin operaatioihin osallistuttiin painotettiin hyvin vahvasti sitä että suomalaisilla kouluttajilla siellä on olemassa parhaat mahdolliset välineet käytössään turvallisuudesta huolehditaan parhain mahdollisin keinoin ja varsinaisiin konfliktitilanteisiin ei ei osallistuta ja varmistaisinkin onhan tilanne nyt että me huolehdimme meidän omien joukkojemme turvallisuudesta kouluttajiemme turvallisuudesta siellä sen lisäksi onhan nyt myös pääkärkenä tässä asiassa se että meidän omaa kansallista puolustuskykyämme pystytään kehittämään tähän operaatioon osallistumisella ovathan kustannukset tässä kuitenkin melko lailla mittavat

arvoisa rouva puhemies on oikein hieno asia että suomi on antanut ranskalle apua pariisin terroristi iskujen jälkeen antamalla omaa osaamistaan tähän koulutusyhteistyöhön irakissa ja ja lisäämällä vielä tätä koulutusyhteistyötä resurssien näkökulmasta kaksinkertaiseksi tässä kuin puolustusministeri ja on mahdollisuus esittää myös kysymyksiä niin lähinnä ulkoministerille kysymys vaikka tässä nyt jatketaan määräajan verran tätä koulutusyhteistyötä niin miten näette onko onko näköpiirissä koulutusyhteistyöstä paluu jo tässä vaiheessa vai keskitytäänkö vielä tähän koulutusyhteistyön tekemiseen arvioimatta sitä missä vaiheessa joukkoja ja kouluttajia tältä osalta kotiutetaan ja kysyisin vähän edustaja savola tämän oman osaamisen kehittämisen näkökulmasta mehän olemme siellä tietenkin ensi sijassa auttamassa luomassa koulutusta ja ja sitä kautta luomassa edellytyksiä myös saada yhteiskunta siellä jaloilleen ja ainakin hieman askelen turvallisemmaksi nykyisestä mutta miten puolustusministeri näette millä tavalla tästä operaatiosta on saatavissa myös meidän omaan puolustukseemme lisäarvoa tietenkin varmasti yksi keino saada lisäarvoa on se että kun apua antaa on mahdollisuus myös odottaa saavansa sitä jos sellainen päivä joskus tulee samassa yhteydessä vielä näihin meidän kriisinhallintaveteraaneihin ja tähän vakuutusasiaan liittyen

kiitän ulkoministeriä selonteosta ja ja ilahduin siitä huomiosta kun kerroitte että koulutusyhteistyön laajentamista suunnitellaan tosiaan tähän irakilaisten poliisien koulutukseen näenkin että poliisi instituutiona yhteiskunnassa on on tosi tärkeä tärkeä varsinkin jos se poliisi kunnioittaa ihmisoikeuksia ja ja ei ole korruptoitunut parasta aikaakin tällä hetkellä on niitä poliisikollegoita tuolla maailmalla tekemässä tätä työtä ja näihin kokemuksiin perustuen uskon ihan siihen

että että länsimaisten poliisien kouluttamat poliisit ovat kyllä hyvä kivijalka sille yhteiskunnan tulevaisuudelle että sitä että sitä työtä kyllä ehdottomasti kannustan ja ja tätä laajentamista

arvoisa puhemies totta kai suomen on kannettava tässä asiassa vastuunsa niin kuin terrorismin torjunnassa ylipäätään ja kansainvälisen rauhan edistämistä koskevissa asioissa kaiken kaikkiaan ja tässä asiassa on kysymys myös siitä että taitaapa olla aika harva asia jossa kansainvälinen yhteisö näkee yhteisen tavoitteen samalla tavalla kuin tätä asiakokonaisuutta koskien jonka uhka monin tavoin ulkoministerinkin kuvaamalla tavalla saattaa pahimmoisimmillaan kohdistua myöskin suomeen sillä tiedämme että irakista suomeen suuntautuu meidän merkittävin pakolaisvirtamme tänä päivänä kaikki tiedämme myöskin että lähi idän tilanne edellyttää sitä että on eri muodoissa pyrittävä edesauttamaan lähi idän tilanteen rauhoittumista ja sen vakiinnuttamista ja kun tässä on kaiken lisäksi takana ykn turvaneuvoston yhteinen näkemys siitä että on ryhdyttävä kaikkiin käytettävissä oleviin toimiin tämän tilanteen haltuun saattamiseksi pidän tärkeänä sitä että hallitus on on ottanut tässä asiassa vastuun ja lähtenyt tälle tielle jota tämän esityksen hyväksyminen täällä tulee tarkoittamaan suomen profiili tässä suhteessa tulee nousemaan sillä olen ymmärtänyt niin että kysyntää suomalaiselle osaamiselle näissä meidän tapauksissamme on lisääntyvästi kansainvälisesti

arvoisa rouva puhemies on tärkeää että suomi osallistuu myös tähän kriisinhallintatehtävään ja ja saa sieltä itselleen myös hyvää hyvää kokemusta ministeri soini kerroitte puheenvuorossanne että suomesta on lähtenyt isilin joukkoihin kahdeksankymmentä ja kerroitte heitä palaavankin onko heistä tarkempaa tietoa suomessa missä nämä kyseiset herrat tai rouvat ovat ketkä sieltä ovat palanneet ja mitä heille kuuluu kuinka meidän yhteiskuntamme tiedossa on kuinka he pärjäävät ja mitä heille tehdään miten he ovat sitoutuneet suomalaiseen yhteiskuntaan palatessaan tämmöisistä tehtävistä toinen asia on tämä poliisien koulutus on tärkeää että suomalaista osaamista arvostetaan ja saadaan tätä kouluttajakuntaa onko näin että meidän lähipiirissämmekin on tämmöisiä ammattilaisia voitaisiinko heitä kenties joskus täällä talossa kuulla minkälaista työtä

arvoisa puhemies ulkoministeri mainitsi että isilin hallussa on enää noin seitsemän prosenttia irakin pinta alasta täällä täällä selonteossa mainitaan että kun yhteinen vihollinen isil on saatu kukistettua nämä irakin eri ryhmien väliset kiistat saattavat leimahtaa keskinäiseksi välienselvittelyksi eli tässä onkin paljon sitten ja kuka on se joka tekee sitä sovintoa tulee mandela mieleen tätä touhua tuolla etelä afrikassa siinä on yksi suuri pullonkaula sitten täytyy kyllä muistaa kuinka paljon syyriassa on kuolleita joidenkin tietojen mukaan yli kolmesataatuhatta ja lapsia on viimeisessä kemiallisessa iskussa kuoli lapsia ja naisia ja kaikkia ja monet kymmenettuhannet sadattuhannet ovat joutuneet jättämään kotinsa tästä tulee sitten loppujen lopuksi kun tämä isil on kukistettu kuinka vielä on tätä maastapakoa on se sitten eurooppaan tai afrikkaan tämä on kyllä semmoinen suuri asia

kunnolla tehtyä niin että irakilaisetkin saisivat elää rauhassa omassa kotimaassaan

arvoisa rouva puhemies tässä pestään vielä arabikevään jälkipyykkiä joskus ei voi olla pohtimatta sitä oliko tilanne silloin huonompi kuin tällä hetkellä lopputulema varmasti on se että diktaattoreiden hirmuhallinnosta on pitänyt päästä eroon mutta tilanne on kyllä monessa

erittäin huono tällä hetkellä tämä operaatio johon nyt osallistumme siis tukeutuu ykn turvallisuusneuvoston yhteiseen päätöslauselmaan ja on tärkeää että olemme tässä mukana ja tämä on ollut varsin tuloksekasta työtä haluan kiittää myös siitä että meitä on pidetty varsin hyvin ajan tasalla meillä on käynyt puolin ja toisin väkeä niin ministeri kuin myös koulutettavien puolelta ja kouluttajia kertomassa tästä operaatiosta ja ja se on ollut erittäin hyvä ehkä jollain tavalla uudenlainenkin tapa toimia turvan ja ja vakuutusturvan valiokuntamme varapuheenjohtaja jo nosti esille itse olen ainakin saanut siitä kiitosta että se on ollut nyt kunnossa tämäntyyppisessä operaatiossa joka on entistä vaarallisempi mutta oikeastaan ne mihin itsekin haluan kiinnittää huomiota ovat nämä eurooppaan palaavat daesh taistelijat olen kyllä hämmästynyt siitä että sellaiset henkilöt jotka eivät maahantuloa ole saaneet toisiin eu maihin pystyvät palaamaan tai tulemaan suomeen vaikka heidän heidän entinen kotimaansa on ollut jokin jokin toinen eu maa kyllä meidän myös suomessa pitää tämä ottaa vakavasti itse olen sitä mieltä että eivät nämä kaverit kuulu kyllä tuonne arkeen ja ja vapaaksi vaan vaan mieluumminkin niin että heidän kohdaltaan pitää estää paluu suomeen niitä jotka palaavat pitäisi myös pystyä syyttämään oikeuslaitoksessa rikoksista ihmisyyttä vastaan
arvoisa puhemies tämä oir operaatio on tukevalla pohjalla kun se on ykn turvaneuvoston päätöslauselman pohjalla ja näkyyhän se siinäkin että melkeinpä seitsemänkymmentä jäsentä on tässä isis vastaisessa koalitiossa matkassa pohjoismaat ja eu siinä aika tavalla aika tavalla isona isona joukkona tämän operaation lähtökohta on että kukin mukana oleva maa itse päättää mitä tukea se mieluiten antaa ja parhaiten pystyy antamaan yhteisen suuren tavoitteen aikaansaamiseen suomalaiset kouluttavat siellä niin kuin täällä on kerrottu peshmerga taistelijoita heidän perustaitojaan joukkuetasolle asti nyt siihen mukaan myös tämä tuen antaminen saksan antamalle lääkintäkoulutukselle meille kerrotun mukaan palaute on semmoista että suomalaiset ovat hyvin hoitaneet omat tehtävänsä minun kysymykseni kuuluu kun näitten operaatioitten hännille aina pannaan tämmöinen oikea lausuma että että tästä saadaan tällaista ja tällaista hyötyä kansalliseen puolustuksen suorituskykyyn mikä on tärkeä näkökohta ja niin se on tässäkin niin voisiko herra puolustusministeri tai ulkoministeri kumminpäin tahansa hiukan enemmän valaista meille mitä tämä tämän operaation osalta oikein tarkoittaa oman kansallispuolustuskykymme kehittymisen kannalta mitä taitoja tässä saamme lisää

arvoisa rouva puhemies kun puhumme irakista sen kriisistä emme voi kokonaan sivuuttaa syntynyttä turvapaikkaongelmaa myös suomessa

ja sopimusten mukaisia nyt ongelmaksi on noussut se että kun tällainen henkilö on hakenut oleskelulupaa työnteon perusteella jonka saamiseen hänellä olisi kaikki edellytykset on törmätty niin sanottuun työvoiman saatavuusharkintaan eli meillä suomessa edellytetään että yrityksen yrittäjän pitää ensin osoittaa että suomesta tai eu alueelta ei ole löytynyt vastaavaa työntekijää itse pidän tätä tilannetta ongelmallisena olisi mielestäni kaikkien yhteinen etu että tällainen henkilö voisi työllistyä

me tiedämme että näitten palaavien taistelijoitten kohdalta on iso ongelma ja tässä tietysti herääkin kysymys siitä pitää tietysti olla luottavaisella mielellä meidän hallintomme ja tässä ollaan oikealla tasolla mutta kuitenkin täällä jo joku edustaja siitä kysyikin olemmeko tietoisia heidän heidän olemassaolostaan ja heidän sijainnistaan siinä tietysti on pieni sellainen kansankin keskuudessa varmaan herättävä kysymys niin että on hyvä ehkä valaistusta toinen asia nämä kriisinhallintatehtävät ovat vaativampia kuin ne ennen ovat olleet sen myötä myöskin riskit ovat kasvaneet ja sitä kautta myös tulee koulutuksen tarve olemaan entistä yksityiskohtaisempi entistä kauaskatseisempi elikkä pitää olla valmiutta myöskin nähdä se kokonaisuus sillä tavalla pitkällä pitkällä riskianalyysillä varustettuna valiokunta kävi tässä keväällä porin prikaatissa tutustumassa kriisinhallintajoukkojen koulutukseen ja saatiin kyllä hyvä katsaus ja ollaan siltä osin luottavaisia mutta kuitenkin haluan kysyä ministeriltä ollaanko meillä myöskin kriha joukkojen koulutusta niillä argumenteilla luotu eteenpäin ja kehitetty jotta me voimme luottaa siihen kysymykseen että kun sen koulutuksen omaavana suomalaisena taistelijana sinne lähdetään tehtäviin niin ollaan sillä tasolla jokaisella tehtävän määräyksenannon minuutilla että siitä tehtävästä voidaan suoriutua niin että se joukko ei ole itsessään vaarassa eikä se sotilas vaaranna itseään tältä osin tarkoitan sitä että että ollaan ollaan kaikki ne riskianalyysit luotu niin että se koulutus on aina sen vakavamman tilanteen tasalla

rouva puhemies vielä kysymys lähinnä ehkä ministeri soinille

tämä operaatio on nyt kestänyt tässä edustaja heinonen kuvasi tätä tätä alkua sieltä arabikeväästä asti ja tämä on mennyt välillä pahemmaksi edelleen isis ongelma on ja tietysti tavoitteena nyt osaltaan tämänkin tämänkin operaatioon osallistumisen myötä on saada isis tältä alueelta tuhottua ja päästä tavallaan rauhallisempaan aikakauteen näissä maissa mutta se ei ole helppoa ja kriisinhallintatoimenpiteitä tarvitaan varmasti jatkossakin kuinka nyt tähän isisin tuhoamisen jälkeiseen aikaan aletaan valmistautumaan täällä selonteossa kuvaillaan sitä että suomi voisi mahdollisesti poliisikoulutukseen osallistua onko muita keinoja humanitäärisiä keinoja kriisinhallintakeinoja ja niin edelleen millä suomi voisi osallistua kuinka pitkälle tämän koko ongelman osalta nyt jo katsotaan

eteenpäin tulevaisuuteen tai oikeastaan siihen ratkaisun jälkeiseen aikaan ja parempaan

rouva puhemies paljon hyviä kysymyksiä yritän vastata joihinkin ja varmaan puolustusministeri täydentää ensinnäkin tähän määräaikaan tämä on nyt tarkoitus suunnata vuoden kaksituhattakahdeksantoista loppuun tietysti nyt täytyy katsoa miten operaatio etenee ja mitkä ovat tulokset tämä varmaan arvioidaan alkuvuodesta kaksituhattakahdeksantoista saattaa hyvin olla että jos tätä vauhtia tuo isilin tappio noilla alueilla etenee niin määrät voivat tältä osin pienentyä mutta sitten taas toiselta osin savola ja kumppanit kysyivät myöskin mitä voisi tulla sitten tilalle se voisi olla koulutusta jos lapset eivät pääse kouluun jos ei yhteiskunnalla ole rakennusta jälleenrakennusta tämäntyyppisiä asioita niin se valahtaa takaisin samaan maisemaan isil on lyöty mutta mitään ei tullut tilalle ja se on hirveän vaarallinen vaarallinen kuvio sitä ei pitäisi saada sitten näistä taistelijoista ja niitten paluusta tässä oma kokemukseni on että kansainvälinen tiedustelutieto tiedustelutieto ja ja tämä yhteistyö on äärimmäisen tärkeää ja meidän pitää sekä antaa tietoa että sitten sitä myöten saada tietoa tämä on hyvin tärkeää hyvin harvoin tämmöinen terroriteko tapahtuu täysin yllätyksenä täysin puskista esimerkiksi tämä manchesterin mies kyllä häntä oli seurattu mutta ei ei saatu ikävä kyllä pysäytettyä tai ei uskottu että se on tarpeeksi vakavaa sitten tietysti edustaja zyskowicz sanoi jos ihminen sopeutuu ja saa toisella kriteerillä työluvan ja ja pystyy itsensä elättämään ja pystyy sen näyttämään niin silloin on kysymys normaalista siirtolaisuudesta jos ihminen on kunnon ihminen ja maksaa veronsa en minä näe siinä mitään mitään ongelmaa mutta sen pitää sitten tapahtua niillä kriteereillä eikä niin että tullaan tänne tänne ensin olemaan ja ja sitten ei täytetä täytetä kriteereitä tämmöinen vilpillinen menettely ei voi olla oikein sitten edustaja kanervalla oli hyvä kokonaisanalyysi siinä ei ollut kysymystä mutta saa kiitokset sitten kahdeksankymmentä ihmistä

osa näistä tulleista on pettynyt niihin isilin valheisiin ja yrittää jotenkin saada elämäänsä kasaan eivätkä he ole vaarallisia mutta sitten ikävä kyllä lienee myös sellaisia henkilöitä jotka tavallaan ovat täällä sitä varten että he voivat olla luomassa verkostoa tai ovat ikään kuin lepotilassa tämä on vaarallista aika käy vähiin mutta sanon vielä että tässä oli hyvä ehdotus olikohan se edustaja pakkaselta jos minä olisin teidän valiokunnassanne niin minä kehottaisin sitä valiokunnan puheenjohtajaa kutsumaan tämmöisiä ihmisiä kuultavaksi sinne sinne teidän valiokuntaanne varmaan mielenkiintoista kuultavaa olisi kun jotka ovat käytännössä mukana sitten ihan lopuksi vielä tähän mitä edustaja mäkipää sanoi nyt kun isiliä juuritaan niin siellä onkin jakajia monta siellä on siiat siellä on sunnit siellä on kurdit ja ja taas taas niin kuin uuden konfliktin mahdollisuus se miten se potti jaetaan rauhanomaisesti ja muuten

arvoisa rouva puhemies edustaja savola kiinnitti huomiota joukkojemme palvelusturvallisuuteen irakissa ja kiistatta irak on korkean riskin alue mutta onneksi mitään pahempaa ei ole kuitenkaan tapahtunut joukkojemme omasuojaa voidaan pitää riittävänä ja luonnollisesti pyrimme tarjoamaan asianmukaiset välineet miehillemme ja naisillemme jotka siellä palvelevat eli joukkojemme turvallisuudesta kyllä pyritään huolehtimaan mutta koskaan ei voi tietää mitä tapahtuu kävin itse puolisen vuotta sitten irakissa erbilissä tutustumassa operaatioon eikä siellä ainakaan ilmennyt mitään merkittäviä ongelmia jatkuvasti tietenkin seuraamme tilannetta vakuutusasiat ovat kunnossa näin näin ovat joukkomme kyllä kertoneet ja tästä osaltaan kiitos edustaja heinoselle joka on tätä asiaa ansiokkaasti pitänyt jo vuosien ajan esillä nyt tällä hetkellä tilanteen tilanteen pitäisi olla kohtuullisen hyvä edustajat savola kari ja kääriäinen kysyivät tämän operaation hyödyistä kansallisen puolustuskyvyn kehittämisen kannalta operaatio on hyvää harjoitusta sekä palkatulle henkilökunnalle että reserviläisille toiminnassa korkean riskin alueella kuten sanotaan esimerkiksi erikoisjoukkomme piskuiset erikoisjoukkomme ovat saaneet hyvää harjoitusta operaatio tarjoaa meille myös tärkeitä yhteistyömahdollisuuksia meille merkittävien viiteryhmämaiden kanssa kuten yhdysvaltain ison britannian saksan ja pohjoismaiden kanssa mutta jos aivan raadollisesti ajatellaan niin samalla rahalla mitä tähän irakin operaatioon käytämme totta kai kehittäisimme kansallista puolustusta huomattavasti tehokkaammin esimerkiksi käyttämällä nämä rahat reserviläisten kertausharjoituksiin kyse onkin ulkopolitiikasta kyse on siitä mihin joukkoon haluamme kuulua ja tässä tapauksessa haluamme kuulua isiksen vastaiseen koalitioon edustaja kari kysyi vielä lisäksi milloin tästä operaatiosta tullaan takaisin se on hyvä kysymys ei pidä muodostaa ikuisuusoperaatioita pitää olla selkeä suunnitelma mutta vielä on liian aikaista sanoa milloin suomalaiset kouluttajat ja neuvonantajat palaavat mutta tärkeää on että isis tuhotaan ja alueella tehdään riittäviä vakauttamistoimenpiteitä jotta tämä käärmeenpää ei enää nouse

arvoisa puhemies vielä lyhyesti muutamia suomi on osallistunut irak operaatioon vuodesta kaksituhattaviisitoista alkaen ensin noin viidelläkymmenellä ja seuraavana vuonna noin sadalla sotilaalla määrän kaksinkertaistuminen liittyy ranskan avunantopyyntöön pariisin terrori iskujen johdosta kyseessähän on yhdysvaltain johtama vuonna kaksituhattaneljätoista perustettu isilin vastainen operaatio johon osallistuu kaksikymmentäseitsemän maata yli yhdeksällätuhannella sotilaalla irakin asevoimat ovat koalition tuella vallanneet takaisin alueita niin että niitä on nyt isilin hallussa enää seitsemän prosenttia irakin pinta alasta sotilasoperaatio mosulin takaisinvaltaamiseksi alkoi lokakuussa kaksituhattakuusitoista vanhassakaupungissa arvioidaan olevan neljäsataatuhatta siviiliä ja noin isilin taistelijaa noin puoli miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa irakissa humanitäärisen avun tarpeessa on yli yksitoista miljoonaa ihmistä mutta suomalaisethan eivät osallistu operaatioon mosulin takaisinvaltaamiseksi suomalaiset ovat kouluttaneet menilan tukikohdassa kurdistanin peshmerga taistelijoille sotilaan perustaitoja lisäksi suomalaiset ovat tukeneet saksan antamaa lääkintäkoulutusta selonteossa esitetään jatkoa suomen osallistumiselle irakin peshmerga joukkojen kouluttamiseen noin viidelläkymmenellä sotilaalla sekä neuvonantotoimintaan noin viidelläkymmenellä sotilaalla myös vuoden kaksituhattakahdeksantoista loppuun saakka koulutus ja neuvonanto laajennettaisiin käsittämään myös muita irakin turvallisuusjoukkoja ja pohjois irakin ohella myös muita alueita irakissa suomen operaatioon osallistuvat sotilaat voivat kantaa aseita itsepuolustustarkoituksessa koska kyse on sotilaallisesti erityisen vaativasta operaatiosta valtioneuvosto antaa irak osallistumisesta eduskunnalle selonteon päätöksen osallistumisesta operaatioon tekee tasavallan presidentti operaatioon osallistuminen lisää osaamistamme ja auttaa kehittämään omaa kansallista puolustuskykyämme propagandassaan isil on jo kehottanut kannattajiaan mieluummin iskemään länsimaita vastaan kotimaissaan kuin matkustamaan levantin alueelle oletettavaa on että osa isilin tulee palaamaan eurooppaan kalifaatin kukistuessa tämä voi lisätä terroristisia väkivallantekoja euroopassa suomen kriisinhallinta ja humanitaarisilla toimilla pyritään vaikuttamaan irakista suuntautuvan muuttoliikkeen juurisyihin irakilaisethan ovat tällä hetkellä suurin turvapaikanhakijaryhmä suomessa arvoisa puhemies sotilaallisten toimien lisäksi suomi tukee vakauttamistoimia kehitysyhteistyövaroin ja antaa humanitääristä apua sekä rahoittaa myös miinanraivausta vakauttamistoimien tavoitteena on luoda sellaiset elinolosuhteet maan sisäiset pakolaiset voisivat palata koteihinsa on suuri haaste saada jälleenrakentaminen ja uudelleenasuttaminen käyntiin isisiltä vallatuilla alueilla irakin taloudellinen tilanne on huono johtuen öljyn hinnan romahtamisesta ja isilin vastaisen taistelun kustannuksista myös euroopan ja suomen etu on olla mukana terrorisminvastaisessa taistelussa sekä turvallisemman ja vakaamman tulevaisuuden rakentamisessa alueella sodat ja levottomuudet näkyvät ja vaikuttavat hyvin konkreettisesti myös osin suomessa usein puhutaan kustannuksista mutta tässä irak operaatiossakin on jo näyttöä

että operaatio tuottaa hyvää tulosta joten hinta on pieni verrattuna sen vaikutukseen myös suomen ja irakin kannalta

arvoisa rouva puhemies

irak pyysi vuonna kaksituhattaneljätoista yklta koulutus ja materiaalitukea maansa avuksi isilin vastaiseen toimintaan kansainvälisessä vastaisessa toiminnassa on tällä hetkellä mukana kaiken kaikkiaan kuusikymmentäkahdeksan jäsentä mukaan lukien kaikki pohjoismaat ja eu maat työ on tuottanut tulosta isilin hallussa on enää seitsemän prosenttia irakin pinta alasta kun vuonna kaksituhattaneljätoista luku oli noin neljäkymmentä prosenttia yli miljoona ihmistä on jo palannut koteihinsa isililtä

vaikka tilanne on parantunut irakin turvallisuustilanne on edelleen epävakaa isililtä vapautetut alueet on kyettävä vakauttamaan nopeasti ja jälleenrakentaminen on käynnistettävä suomi on osallistunut koulutusyhteistyöhön irakissa vuodesta kaksituhattaviisitoista lähtien suomen osallistuminen on osa globaalia terrorisminvastaista toimintaa jossa tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja laajaa keinovalikoimaa terrorismin torjumiseksi on tehtävä kaikki voitava niin ongelman juurisyiden lähteillä kuin myös sisäisen turvallisuuden vahvistamisessa koko euroopassa on siksi perusteltua jatkaa koulutus ja neuvonantotoimintaansa irakissa uusi mandaatti merkitsee sitä että suomi voi tehdä koulutus ja neuvonantotoimintaa pohjois irakin ohella myös muualla irakin alueella

irakin turvallisuusjoukkojen kouluttaminen ja hallinnon kehittäminen myötävaikuttaa siihen että irak pystyy vähitellen itse vastaamaan yhä paremmin omasta turvallisuudestaan ja tulevaisuudestaan maan luisuminen pahenevaan epävakauteen sen sijaan merkitsisi vaarallisen terrorismin leviämistä alueella ja sieltä yhä eteenpäin muun muassa eurooppaan arvoisa rouva puhemies suomalaisten kriisinhallintajoukkojen osaamista arvostetaan maailmalla paikallisväestö luottaa suomalaisten ammattitaitoiseen ja ja järjestelmälliseen toimintaan vaativiin neuvonantotehtäviin osallistuminen tuo myös meille arvokasta kokemusta joukon johtamisesta ylläpidosta ja operoinnista näin kehitämme myös kansallisen puolustuksen suorituskykyä tämäkään tämäkään operaatio ei ole riskitön edessä olevan tehtävän tarkempi kuvaus sekä yhteistyö koalitiomaiden kanssa jäävät selonteossa osin ohueksi valiokuntakäsittelyssä onkin perusteellisesti perehdyttävä operaation turvallisuuteen joukkojemme suojaan ja operaation tarkempaan sisältöön suomen osallistuminen kriisinhallintaan ja kansainväliseen toimintaan on yksi tärkeä toimi vakauden ylläpitämiseksi kiitos
arvoisa rouva puhemies ensinnäkin kiitoksia ulkoministerille ja puolustusministerille vastauksista näihin kysymyksiin joita aiemmin tuossa debatissa sai esittää osallistuminen tähän operaatioon on joka tapauksessa tärkeä osa meidän ulkopolitiikkaamme mutta pitää muistaa että tämä on tärkeä osa myös meidän oman kotimaisen suorituskykymme kannalta koska oma kansallinen puolustuksemme on kuitenkin se numero yksi minkä takia meillä puolustusvoimat on olemassa ja tärkeää oli kuulla puolustusministeriltä myös se että nämä turvallisuusasiat ovat parhaassa mahdollisessa kunnossa vaikkakin näitä riskejä aina on ja ne on tiedostettava mutta pitää sanoa että että kyllä tätä meidän suomalaista asevelvollisuusjärjestelmäämme on kunnioitettava ja hattua sille nostettava meidän reserviläisemme eivät kalpene yhtään ammattisotilaiden rinnalla päinvastoin he tuovat näihin kriisinhallintatehtäviin jopa lisäosaamista mitä siviilipuolelta omista töistään ovat saaneet tästä meidän hyvästä järjestelmästämme kyllä pitää pitää kauas tulevaisuuteen kiinni tämä isilin vastainen operaatio on tärkeää saada jossain vaiheessa päätökseen ja ja toivon että siinä tuloksia tulee ja että saadaan tämä alue hieman normaalimpaan tilaan mutta kuten tässä jo ulkoministerin vastauksestakin kävi ilmi nämä ongelmat eivät varmastikaan poistu näitä kriisinhallintatoimia ja apua tarvitaan jatkossakin mutta joka tapauksessa se että suomi tähän operaatioon osallistuu ja pystymme kantamaan oman kortemme kekoon tässä isisin vastaisessa operaatiossa on tärkeä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on on ulkoasiainvaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä tämän asian yhteydessä esitellään lisäksi keskustelu sallitaan myös näistä asioista ensimmäinen puheenvuoro

arvoisa puhemies hallituksen esityskokonaisuuden tarkoituksena on saattaa suomen lainsäädäntö kehittyvän kansainvälisen yhteistyön edellyttämälle tasolle oman aikansa tämä on ottanut lissabonin sopimuksen keskinäistä yhteisvastuuta koskevat lausekkeet neuvoteltiin asiallisesti ottaen syksyllä kaksituhattakolme osana perustuslaillisen sopimuksen neuvotteluja ja omalla tavallaan tunnen mielihyvää siitä että olen saanut olla finalisoimassa sitä nyt ulkoasiainvaliokunnan puitteissa oman aikansa on vienyt mutta hyvä näin että nyt saamme oman lainsäädäntömme sille tasolle että pystymme

tämä ei johdu pelkästään lissabonin sopimuksesta vaan tällä varaudutaan ylipäätään kehittyvään kansainväliseen yhteistyöhön vastaamiseen pohjoismaiden keskinäinen solidaarisuus ja erityisesti suomen ja ruotsin kahdenvälisen yhteistyön tiivistyminen ovat myös syitä tälle lainsäädännölle valiokunta pitää tärkeänä ettei suomella ole lainsäädännöllisiä esteitä osallistua muiden unionimaiden tai pohjoismaiden tukemiseen kriisitilanteissa eikä myöskään esteitä avun pyytämiselle esityskokonaisuuden hyväksymisen jälkeenkin suomi päättää itse turvallisuuspoliittisista ratkaisuistaan ja toiminnasta avun antamiseen ja pyytämiseen liittyvissä tilanteissa ulkoasiainvaliokunnan käsittelemässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki jossa säädellään ylimpien valtioelinten päätöksenteosta kansainvälistä apua annettaessa ja pyydettäessä valiokunnan käsittelemä esitys koskee vain näiden ylimpien valtioelinten päätöksentekoa eikä esimerkiksi lissabonin sopimuksen sisältöä korostan että kyse ei ole vain sotilaallisen avun antamisesta tai pyytämisestä vaan että avun sisältö määräytyisi kulloisenkin tilanteen mukaan arvoisa puhemies valiokunta on perustuslakivaliokunnan tekemistä säätämisjärjestystä koskevista huomautuksista johtuen tekemään muutoksia hallituksen esityksen sisältämään lakiehdotukseen poikkeuksellisen kiireellisissä ja vakavissa tilanteissa sovellettavan kiireellisyysmenettelyn osalta jotta laki voidaan saattaa voimaan tavallisen lain säätämisjärjestyksessä ulkoasiainvaliokunta korostaa yksimielisessä mietinnössään että kansainvälisen avun antaminen ja pyytäminen varsinkin tilanteissa joissa apu voi sisältää merkittäviä sotilaallisia voimavaroja tai sotilaallisten voimakeinojen käyttöä on sellainen ulko ja turvallisuuspoliittisesti merkittävä sekä laajakantoisesti ja periaatteellisesti tärkeä toimenpide joka edellyttää eduskunnan osallistumista päätöksentekoon ottaen huomioon sotilaallisten voimavarojen tai voimakeinojen käytöstä johtuvat ulko ja turvallisuuspoliittiset seuraukset

kriisinhallintaan päätöksentekotavasta mutta poikkeuksellisen kiireellisissä ja vakavissa tilanteissa eduskunta saa tiedon tilanteesta ja suunnitelluista päätöksistä ja toimenpiteistä ulkoasiainvaliokunnalle annettavan tiedon muodossa kiireellisissä tilanteissa valtioneuvoston on tämän jälkeen tekemänsä päätös viipymättä saatettava eduskunnan käsiteltäväksi selonteon muodossa suomeen kohdistuvissa uhkatilanteissa voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö turvaa viranomaisten toimintamahdollisuudet ulkoasiainvaliokunta korostaa mietinnössä että suomen antaessa apua lakiesityksen tarkoittamassa kiireellisessä päätöksentekomenettelyssä tulee sotilaallisen voimankäytön mahdollisuus ottaa huomioon tilanteissa joissa ministeriön päätöksellä annettava apu sisältää sotilaallisia voimavaroja valiokunta korostaa että näissä tilanteissa yksittäisen sotilaan tai sotilasjoukon oikeudellisen aseman toimivaltuuksien ja omasuojan tulee olla lähtökohtaisesti mahdollisimman selkeästi määritelty valiokunnan mielestä näissä tilanteissa kiireellinen päätös tulisi tehdä valtioneuvoston yleisistunnon tai tasavallan presidentin toimesta sillä kiireellisessä tilanteessa uuden sotilaalliseen voimankäyttöön valtuuttavan päätöksen tekemiseen ei todennäköisesti olisi aikaa

tehdään päätös sotilaallisten voimavarojen lähettämisestä tai käyttämisestä pitää kyetä analysoimaan etukäteen muuttuuko se tilanne sellaiseksi jossa jossa myös käytettäisiin sotilaallista voimaa ja jos on perusteluja vähänkään näin ajatella tulee tämä alkuvaiheenkin päätös tehdä tarkoittamalla raskaammalla menettelytavalla ulkoasiainvaliokunta korostaa että lakiehdotuksen sisältämän kiireellisyysmenettelyn käytännön turvaamiseksi valtioneuvoston tulee selvittää menettelytapojaan ottaen huomioon eduskunnan rooli päätöksenteossa selvitys tulee antaa eduskunnalle vuoden kahdeksantoista loppuun mennessä valiokunta korostaa selvityksen merkitystä koska kiireellisyysmenettelyn toimivuuden kannalta on olennaista että valtioneuvosto kykenee toimimaan päätösvaltaisesti nopeissa tilanteissa joissa voidaan olla keskellä yötä tai loma aikaan päätöksiä tekemässä samalla on syytä selvittää valtioneuvoston ja eduskunnan yhteistoiminnan varmistamista kiireellisissä tilanteissa tässä on meille sen selvityksen jälkeen myös eduskunnan puolella kotiläksyä tarkastella miten todella tällaisissa kiireellisissä menettelyissä eri käytännön toimintatavat myös tämän talon sisällä toimivat

seuraavaksi puolustusvaliokunnan puheenjohtaja

kaksituhatta luvun alkupuolella vanhasen toisen hallituksen eläessä parhaita päiviään kävimme pääministerin kanssa lissabonissa allekirjoittamassa täällä tuhansia kertoja siteeratun lissabonin sopimuksen kiireemme on ollut hieman hämäläinen tämän lissabonin sopimuksen toimeenpanoa koskien nyt käsiteltäviä edustaja vanhasen

hallituksen esitys yhdeksääkymmentäneljää koskien jonka erinomaisen esittelyn itse asiassa edustaja savola täällä jo pelkistetysti tekikin hyvä näin itse asiassa koko tämä prosessi on käytännöllisesti katsoen kaikilta poliittisilta osiltaan yksimielinen tässä ei ole ollut minkäänlaisia asennoitumisongelmia ainoa tämän pitkän prosessin viimevaiheen hiushalkeama koskee niin kuin tiedämme jo täällä mainittua palveluvelvoitetta joka on tulkittu hieman eri tavoin tämän pitkän prosessin loppuvaiheessa salin eri puolilla ymmärrän varsin hyvin ne näkökannat joita järjestöt tähän keskusteluun ovat halunneet tuoda on järjestöjen tehtävä tietysti viimeiseen saakka pitää omista näkökannoistaan huoli mutta rehellisyyden nimissä on sanottava että neuvotteluissa jotka ovat olleet pitkiä perusteellisia myöskin työnantajapuoli on ollut poikkeuksellisen sanoisiko turkulaisittain höveli ymmärtämään niitä tarpeita joita järjestöt ovat neuvottelupöytään tuoneet tiedämme että tässä suhteessa on haluttu tulla vastaan niin pitkälle että missään muussa vastaavassa työmarkkinapoliittisessa tilanteessa tai asetelmassa en ainakaan itse muista vuosikymmeniin asiaa noteeratun näin pitkälle kuin mitä tässä tapauksessa on tosiasiassa asianlaita se koskee tietysti siis palvelusuhteen palvelusuhteen ehtoja ulkomailla tapahtuvassa palveluvelvoitteen täyttämisessä ymmärrän siis sen puolen asiassa että jotkut vetoavat siihen että suostuessaan lähtemään töihin valtiolle kantahenkilökuntaominaisuudessa nämä henkilöt eivät ole voineet tietää tämän lainsäädännön aikanaan mukanaan tuomia velvoitteita heille mutta samalla voi tietysti filosofisesti aprikoida aina sitä että jos olet sotilaan ammatin tielle lähtenyt niin siihen on aina kuulunut se että olet myöskin sitoutunut puolustamaan niitä arvoja jotka suomalaisen yhteiskunnan puolesta ovat oikeaksi katsotut niitten niitten samojen arvojen puolustamisesta on luonnollisesti kysymys riippumatta missä maantieteellinen raja kulloinkin kulkee tämä pieni hiushalkeama tämän asian merkittävyyttä koskien ei ole häiritsemässä sitä etteikö tämä asia saa uskoakseni eduskunnassa hyvin vankan ja selvän tuen taakseen uskon henkilökohtaisesti että kaikki ne asian valmistelussa esillä olleet näkökannat huomioon ottaen jotka tässä on esille tuotu tulevat käytännössä käytännössä merkitsemään sitä että se suomen sana jonka me annamme kansainväliselle yhteisölle siitä että suomi on sanansa mittainen valtio sanansa mittainen maa ja että me voimme myöskin saada vastaavassa tilanteessa

joku pieni taktinen ydinryhmä niin niin on hyvin tärkeää että ei kyetä myöskään suomen valtion antamaa sanaa kiristämään kansainvälisillä markkinoilla kun on on kysymys suomen valtiollisen velvollisuuden täyttämisestä tämä on tärkeä ja herkkä kysymys ja tässä mielessä valiokunnan enemmistö päätyi sille kannalle että suomen uskottavuuden ja sanan pitävyyden kannalta on tärkeää että muut valtiot lissabonin sopimuksessa mukana olevat osapuolivaltiot voivat luottaa siihen sitoumukseen jonka suomen valtio kansainvälisiä velvoitteita täyttäessään on kansainväliselle yhteisölle antanut

arvoisa herra puhemies kyse on lissabonin sopimuksessa jo lähes kymmenen vuotta sitten meidänkin antamastamme lupauksesta niin kuin näissä aiemmissa esille tullut vuonna kaksituhattayhdeksän me annoimme ja me saimme lupauksen että kaikin mahdollisin keinoin siitähän tässä on kyse avunanto ja yhteisvastuulausekkeiden täyttämisestä asiahan on noussut esille oikeastaan ei ei kauan sitten tämän ruotsin sukellusvenejahdin kohdalla missä emme voineet olla mukana auttamassa ja toisaalta sitten pariisin terrori iskujen pyynnön jälkeen kun jouduimme vähän niin kuin kiertotietä menemään apua antamaan kun emme suoranaisesti pystyneet

noussut se että tässä puhutaan että me olemme apua koko ajan antamassa mielestäni vähintäänkin yhtä suuresta syystä olemme tätä tekemässä siksi että voisimme myös apua saada pahimmalla hetkellä mieluummin itse puhuisin avun vastaanottamisen ja ja antamisen lainsäädännöstä puolustusvoimille tulee siis uusi tehtävä kansainvälisen avun antamisesta ja muusta kv toiminnasta itse uskon että vapaaehtoisuuden myötä nämä henkilöt löytyvät näihin tehtäviin niin reserviläisten kohdalla missä se on ehto mutta myös kantahenkilökunnan kohdalla

ja on hyvä että parlamentaarinen kate niissä katetaan mahdollisimman laajasti ja jos oikein olen ymmärtänyt niin siinä ratkaisu on on kaikkia tyydyttävä myös näiden kiireellisyysmenettelyiden kohdalla meidän pitää huolehtia siitä että ratkaisu voidaan tehdä nopeimmillaan myös minuuteissa
arvoisa rouva

tässä kyseessä olevia lakipaketteja kai tässä yhteydessä niin voi puhua

niin hallintovaliokunnassa kuin puolustusvaliokunnassa ja ja tämä iso tavoite antaa apua ja odottaa että saa joskus apua vastaan on tässä salissa kaikkia yhdistävä tavoite yksityiskohtia toki on on mutta niin kuin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja tuossa mainitsi

on ja ehkä vähän muutamaa hiustakin paksumpia tästä esittelen puolustusvaliokunnan mietinnössä olevan vastalauseen yhdeksi seuraavaksi yhdymme hallituksen esityksen perusteluihin siitä että lissabonin sopimuksen velvoitteisiin vastaaminen edellyttää muutoksia suomen lainsäädäntöön esityksessä on kuitenkin yksityiskohtia joita emme voi hyväksyä nämä koskevat puolustusvoimien henkilöstön osallistumista kansainvälisen avun tehtäviin perustuslakivaliokunnan kannan mukaan osallistumisen sotilaallisen voimankäytön tehtäviin olisi suotavaa perustua suostumukseen siltä osin kuin kyse on sellaisista henkilöistä jotka ovat aloittaneet palvelussuhteissaan ennen nyt ehdotetun sääntelyn voimaantuloa myös puolustusvaliokunnan mietinnössä nostetaan tämä perustuslakivaliokunnan varsin yksiselitteinen kanta esiin puolustusvoimien kantahenkilökunnan osallistumisen kansainvälisen avunannon tehtäviin tulisi jo olemassa olevan henkilöstön osalta perustua sopimusmenettelyyn eli linja tässä olisi vastaava kuin kriisinhallintaoperaatioissa on emme voi hyväksyä menettelyä jossa työnantaja työlainsäädännön perusperiaatteen vastaisesti yksipuolisesti ja ilman neuvottelua olennaisesti muuttaa virka ja työsuhteen ehtoja nämä periaatteet ovat siis myös sotilaiden osalta sotilaathan ovat antaneet virkavalansa ja ja sotilasvalankin aikanaan vannoessaan omat valansa senaikaisen lainsäädännön mukaisessa tilassa ehdotamme edellä olevan perusteella että ensimmäinen lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi kahdennentoista b pykälän ensimmäinen momentti muutettuna vastalauseen mukaisesti kahdestoista b pykälä vastalauseen muutosehdotukset tähän muutosehdotukseen ovat sosiaalidemokraattien lisäksi yhtyneet myös vihreiden vasemmistoliiton ja rkpn puolustusvaliokunnassa edustamat edustajat elikkä oppositio valiokunnan osalta on tämän esityksen takana yksimielisesti

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies suomella on ollut historiallisista syistä johtuen ulkopolitiikassa verrattain kapea liikkumatila kylmän sodan päättymisen jälkeen tilanne on ollut suomen kannalta vapaampi vaikka viime aikoina kansainväliset jännitteet ovatkin taas kiihtyneet tarve kansainvälisen avun antamisen ja vastaanottamisen sallivalle lakimuutokselle on ollut ilmeinen vähintään vuodesta kaksituhattayhdeksän jolloin lissabonin sopimus astui voimaan siinähän suomi sitoutuu siihen että se antaa pyydettäessä muille jäsenvaltioille apua aseellisen hyökkäyksen terrori iskun luonnonkatastrofin tai muun suuronnettomuuden kohdatessa apua annetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin avunantolauseke koskee ykn peruskirjan mukaista puolustautumista hyökkäykseen siinä ei anneta valtuuksia osittain tällä lainmuutoksella on kuitenkin eu kehikkoa laajempi merkitys suomi voi lain voimaan tullessa antaa ja vastaanottaa kansainvälistä apua myös muilta ulkomailta valiokunnan mietintö on osa kokonaisuutta jonka muodostavat ulkoasiainvaliokunnan mietintö kansainvälisen avun päätöksentekoa koskien ja hallintovaliokunnan sisäministeriön hallinnonalaan kuuluva mietintö

ensisijaisesti sellaista henkilöstöä joka on sitoutunut kansainvälisiin tehtäviin valiokunta yhtyi hallituksen esityksen näkemykseen siitä että reserviläisten ja varusmiesten osalta osallistuminen puolustusvoimien kansainväliseen toimintaan tulee perustua täyteen vapaaehtoisuuteen ja vaarallisiin tehtäviin ei voi asevelvollisia käyttää lainkaan sen varmistaminen että suomella on riittävä kyky suoriutua kansainvälisen avunannontehtävistä vahvistaa suomen uskottavuutta kansainvälisenä puolustuskumppanina ja edesauttaa sitä että tiukan paikan tullen meille annetaan myös apua

ja henkilökohtaisena kantana on että toivottavasti emme koskaan joudu pyytämään tai antamaan

puhemies edustaja mäkipää tässä omassa puheenvuorossaan totesi että jos tämä järjestelmä perustuisi vapaaehtoisuuteen eli sopimusperusteiseen lähtöön niin kuin kriisinhallintapuolella tällä hetkellä perustuu niin avun antamisen osalta muutos tähän omaan valmiuteemme veisi vuosikymmeniä aikaa ennen kuin ne sotilasvirkoihin tänään tulevat sotilaat ikään kuin kattaisivat tämän koko avunannon spektrin eri tehtävissä mainitaan täälläkin niin hallituksen esityksessä kuin puheenvuoroissa muutenkin se että haetaan tällaisia erityissuorituskykyjä ja halutaan varmistaa että helikopterit lentävät ja niin edelleen mutta kyllä minä haluan kysyä ministeriltä jos me lähetämme heikosti motivoituneita ihmisiä näihin tehtäviin pakolla siis takautuvalla lainsäädännöllä niin eikö se ole suurempi uhka kuin se että me ottaisimme näille uusille sotilaille jotka sotilaan virkaan astuvat ikään kuin jo lainsäädännön kautta velvollisuuden osallistua tullessaan tietäisivät että tehtäviin kuuluu myös kansainväliset tehtävät ja ne jotka ovat tulleet sotilasvirkaan ennen lain voimaan astumista tulisivat kriha menettelystä

arvoisa puhemies olen hieman pahoillani siitä että tässä joudutaan nyt käsittelemään näin tärkeätä asiaa täällä

illan tuntumassa jolloin väkeä on vähän paikalla ja kuitenkin näissä laeissa myöskin niitten toteuttamisessa eduskunnan rooli on erittäin keskeinen eli on vähän harmillista että näin on totean vain enkä lähde toistamaan niitä tärkeitä pointteja jotka tässä valiokunnan puheenjohtaja vanhanen totesi että tämä on erittäin tärkeä lisäpanos ja lisätyökalu suomen turvallisuuspoliittiseen työkalupakkiin ja lissabonin sopimuksen käytännön toteuttamiseen jos ikäviä paikkoja tulee ei pelkästään tämän kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen vaan eduskunnan eduskunnan tontilla on vielä muukin asia eli tiedustelulainsäädännön läpivieminen tämän vuoden aikana mikä toivottavasti tulee tapahtumaan silloin meillä on lisäkalustoa siihen millä tavalla voimme kansainvälisesti turvata turvata suomen asemaa tämä ei ole suinkaan mikään yksinkertainen asia koko tämä kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen siellä voi tulla todella kiperiä paikkoja varsinkin kiireellisissä tilanteissa joissa oikeastaan mikään ennakkotilanne ei auta vaan ne voivat olla niin kerta kaikkiaan erikoisia vakavia paikkoja että niissä kyllä suomen päätöksentekokykyä ihan viimeiseen asti koetellaan esimerkiksi joissakin tietyissä terroristihyökkäyksissä ja niin poispäin mutta todella tärkeitä asioita ja todella olisi ollut hyvä käsitellä vähän niin kuin laajemman laajemman kuulijakunnan läsnäollessa

arvoisa rouva puhemies jotta esitetyn lakipaketin tarkoitus toteutuisi jouduimme puolustusministeriössä jo valmistelun alussa valitsemaan henkilöstön osalta ne toimintatavat joilla varmistetaan että puolustusvoimien kaikki suorituskyvyt ovat käytettävissä näin ollen ainoaksi vaihtoehdoksi jäi puolustusvoi mien henkilöstön niin sotilaiden kuin siviilien velvollisuus osallistua kansainvälisen avun antamisen ja tietenkin myös vastaanottamisen tehtäviin kansainvälisen avun antamisen tehtäviin osallistuvat sotilaat ja siviilit tulee kuitenkin valita ensisijaisesti niistä henkilöistä jotka ovat sitoutuneet puolustusvoimien kansainvälisiin tehtäviin tai jotka ovat sillä hetkellä valmiita lähtemään näihin tehtäviin edustaja kari tällä varmistetaan mahdollisimman motivoitunut henkilöstökokoonpano on kuitenkin välttämätöntä varautua myös sellaiseen tilanteeseen jossa taidoiltaan ja tiedoiltaan riittävää ei saada kokoon tehtäviin sitoutuneista henkilöistä silloin henkilöitä tulee voida määrätä osallistumaan tehtäviin työnjohto oikeuden mukaisesti palvelusvelvollisuudella henkilöstön velvollisuuden vastapainoksi säädettäisiin työnantajalle oma velvollisuus käyttää ensisijaisesti sellaista puolustusvoimien henkilöstöä joka on sitoutunut puolustusvoimien kansainväliseen toimintaan koska tästä työnantajan velvollisuudesta säädetään lailla se on painava velvollisuus josta ei helpoin perustein voi livetä kansainvälisen avun antamista koskevassa päätöksenteossa käsitellään käytettävät henkilöstöresurssit ja olosuhteet mihin henkilöstöä ollaan lähettämässä nämä asiat otetaan huomioon siis jo päätöksenteossa kansainvälisen avun antamisen tehtävä olisi aina tilapäinen tehtävä joten siitä ei voitaisi valittaa samaan tapaan kuin siirrosta toiselle paikkakunnalle puolustusvoimissa henkilöstöä määrätään normaaliin tapaan esimerkiksi tilapäisesti pitkille virkamatkoille tai oppikursseille ilman että näistä olisi mahdollisuutta valittaa koska kyse ei ole siirtymisvelvollisuuden toteutumisesta itse asiassa kaikki valtion virkamiehet ovat velvollisia lähtemään tilapäisille virkamatkoille ja tilapäisille kursseille työnantajan määräämänä ilman erikseen säädettyä siirtymisvelvollisuutta tai valitusmahdollisuutta nyt ehdotettu henkilöstöpykälä ei siis poikkea normaalista käytännöstä valtiolla koska kyse on tilapäisistä tehtävistä vapaaehtoisuus voisi johtaa siihen että erityisesti kiireellisyysmenettelyn tapauksessa sen avulla kiristettäisiin ennalta sovittuja parempia palvelussuhteen ehtoja edustaja kari nosti esiin myös sen pitäisikö tämän lain koskea ainoastaan puolustusvoimien palvelukseen astuvia uusia henkilöitä vastaus on ei jakoa ei voida tehdä vanhan ja uuden henkilöstön välillä puolustusvoimien sotilashenkilöstö uusiutuu noin kolmellasadalla henkilöllä vuodessa jos velvollisuus osallistua esimerkiksi sotilaallisen voimankäytön tehtäviin rajattaisiin vain niihin sotilaisiin jotka tulevat palvelukseen uuden lain voimaantulon jälkeen merkitsisi se noin kolmenkymmenen vuoden siirtymäkautta siviileillä se olisi pidempi toiseksi meillä on lainsäädännön lähtökohtana että voimaan tultuaan se koskee kaikkia ei vain sen voimaantulon jälkeen palvelukseen tulleita niin ikään vapaaehtoisuusperiaate vähentäisi olennaisella tavalla uskottavuutta suomen sitoutuneisuuteen kansainvälisen avun antamiseen toisen valtion sitä pyytäessä sillä olisi kielteinen vaikutus toisten valtioiden suhtautumiseen suomen mahdolliseen omaan avunpyyntöön lopuksi vielä toteaisin näistä neuvotteluista mitä on käynyt henkilöstöjärjestöjen kanssa että ne on saatu päätökseen ja kokonaisuus odottaa vielä hyväksyviä vastauksia mutta järjestöjen neuvottelijat ovat kuitenkin ilmaisseet tyytyväisyytensä ehtoihin ja voin yhtyä puolustusvaliokunnan puheenjohtajan edustaja kanervan toteamukseen että varsin höveleistä ehdoista on kyse

puhemies ministeri kertoi että henkilöstöjärjestöt olisivat tyytyväisiä palvelussuhteen ehtoihin niin varmaan ovatkin koska lähtötilanne neuvotteluissa oli se että tarjottiin henkilöstölle kotimaan palvelussuhteen ehtoja ulkomaalaisiin tehtäviin vaarallisiin tehtäviin kotimaan palvelussuhteen ehtoja eli käytännössä nollataso neuvotteluille oli olemassa ja se nollataso oli jo sellainen jota henkilöstöjärjestöt eivät olleet valmiit hyväksymään vaan hyväksyivät sitten nämä ulkomaan palvelussuhteen ehdot joissa on luonnollisesti paremmat tuet ja ja paremmat rahalliset korvaukset mutta se mistä ministeri ei suostunut henkilöstön kanssa oli vapaaehtoisuus tai pakko sekin on hyvä sanoa kun kerrotaan mistä neuvoteltiin on hyvä sanoa myös mistä ei suostuttu edes neuvottelemaan ja kun viittaatte ja vertaatte sotilasvirkoja muihin valtion tilapäisiin lyhytaikaisiin työtehtäviin ulkomailla itse ainakin näen että on hyvin erilaista lähteä vaikkapa johonkin eurooppalaiseen maahan salkun kanssa tai tai sitten johonkin maailmankohteeseen aseen kanssa sotilaallista palvelua suorittamaan ja ja jos ensisijaisesti haetaan vapaaehtoisia mitä jos tuleekin se pakon paikka mimmoinen motivaatio silloin

rouva puhemies täytyy ministeriötä ja ministeriä puolustaa kyllä tämän asian osalta tässähän tietysti käytiin mittava mittava kuuleminen ja kierros valiokunnankin osalta ja tietysti ensimmäisenä tämä oli työmarkkinakysymys nämä palvelussuhde ehdot palkkojen osalta kuten täällä on viitattu melko hövelithän nämä tulevat olemaan eli korvaukset tulevat olemaan kohdillaan mutta se itse päätarkoitus jotta niitä esteitä ei tulisi on olemassa kantahenkilöön kuuluvia avainhenkilöitä joiden poisjäänti voi pahimmassa tapauksessa estää koko koko joukon merivoimien aluksen ilmavoimien lentokoneen ja niin edelleen liikkeellelähdön ja vaarantaa pahimmassa tapauksessa koko operaation ja tämmöinen esimerkkihän on olemassa vuodelta kaksituhattaneljätoista kun eun taisteluosastoa muodostettiin jolloin tämmöinen pieni avainryhmä esti tämän joten ensisijaisesti vapaaehtoisuus mutta ei voida päästää ei voida päästää tilannetta siihen että koko operaatio jäisi toteutumatta muutaman henkilön takia siksi tämä on tänne sisään

tästä keskustelusta on nyt saanut kyllä sellaisen kuvan että kukaan ei haluaisi lähteä ja kaikki jotka lähtisivät lähtisivät pakotettuina itse kun valiokunnassa olen tätä kuulemista saanut olla läpikäymässä niin minulle on jäänyt kyllä täysin erilainen kuva minä haluaisin ministeriltä nyt vielä tässäkin salissa läsnäolijoille ja myös tätä istuntoja seuraaville hivenen avausta siihen että olenko itse ymmärtänyt aivan väärin

itsekin valiokunnassa tuota asiaa käsiteltyäni minulle on jäänyt se kuva että nimenomaan tämä koko ajatus perustuu hyvin vahvasti vapaaehtoisuuteen ja vapaaehtoisia tulee löytymään heidän heidän kauttaan voimme suomena kyllä täyttää tämän lissabonin sopimuksen

ei ei minusta todellakaan vastaa sitä keskustelua mitä valiokunnassa olemme käyneet ja itse kyllä näen että että tässä tulee niin iso tehtävänmuutos nykyisessä työsuhteessa oleville että on ihan perusteltua että heidän osaltaan olisi olisi pohjattu vapaaehtoisuuteen vapaaehtoisuuteen koska todellakin niin kuin muuten mietinnössä monessa monessa kohtaa tulee

puhemies niin kuin edustaja heinonen hyvin tietää ja niin kuin osaltaan sanoitte vapaaehtoisiahan on ollut koko ajan lähtemässä niin myös meidän kriha operaatioihimme jotka taitavat ihan täysin perustua vapaaehtoisuuteen myös kantahenkilökunnan osalta mutta se huoli jonka toin esiin oli aliupseeriliiton ja upseeriliiton huoli ei ainoastaan kansanedustajan huoli tai puolustusvaliokunnan jäsenen huoli se huoli ei liity siihen etteikö meiltä löydy rohkeita miehiä ja naisia ottamaan ja kantamaan vastuuta maailmallakin olevista sodista ja ja konflikteista mutta se että lainsäädäntöä luodaan takautuvasti pakolla on se johon upseeriliitto ja aliupseeriliitto omissa lausunnoissaan viittaavat itse en ihan jaksa uskoa siihen vakuutteluun että tällä lainsäädännöllä poistettaisiin ne pullonkaulat jotka tähän ministeriön näkökulmaan liittyvät että pitää pakolla varmistaa ne avainhenkilöt että saadaan se helikopteri lentämään yksilöimättä nyt vaikkapa tehtäviä sen tarkemmin minulla on itselläni semmoinen käsitys että tällä lainsäädännöllä ei ihan kaikkea korjata ja edelleenkin me tarvitsemme motivoituneita ihmisiä ei vain ainoastaan lähtemään käskyn kanssa

puhemies kyllä tämä on ollut erittäin vaikea kokonaisuus ulkoasiainvaliokunnan puolella oli kyse siitä miten tämä saadaan perustuslain kanssa linjaan ja puolustusvaliokunnalla ehkä vielä vaikeampi kysymys työehtoihin liittyvät kysymykset mutta minä arvostan sitä että puolustusvaliokunta on tämän ratkaisun voi sanoa määrätietoisella tavalla hakenut kyse on kuitenkin perimmältään siitä että on valtiosopimus ja ylimmillä valtioelimillä täytyy olla mahdollisuus tehdä päätöksiä osallistumispäätöksiä siinä vaiheessa ei ole tarvetta tai mahdollisuutta harkita voidaanko se käytännössä toteuttaa eli sen takia on tärkeää että tämä on aukoton uskon että kunhan vuodet kuluvat ja yhdyn edustaja mäkipään toiveeseen siitä että tätä ei tarvitse koskaan soveltaa niin tietysti myös sitä kautta tulevat uudet upseeripolvet ja sotilaat jotka ovat jo töihin lähtiessään tienneet että tämä on osa heidän työtään

arvoisa puhemies edustaja heinoselle vastaisin että vapaaehtoisia kyllä löytyy kansainvälisen avun antamisen niin kuin niitä on löytynyt kansainvälisen kriisinhallinnan tehtäviin se ei tule olemaan mikään ongelma en usko siihen joten keskustelu on siltä osin pitkälti teoreettista edustaja heinonen kysyi näistä kriittisistä tehtävistä avainhenkilöistä avainryhmistä keitä tämä mahdollinen palvelusvelvollisuus voisi koskettaa edustaja savola mainitsi vuoden kaksituhattaneljätoista euroopan unionin taisteluosaston valmiuteen asetetun helikopteriosaston ja se on oikea esimerkki julkisuudessa tämä osasto ei olisi lähtenyt tietyn avainryhmän takia toimintaan mutta ehkä on parempi etten liikaa mainitse esimerkkejä näistä avainhenkilöistä tai avainryhmistä ettei saada erityisiä ajatuksia tulevaisuuden varalle mutta jos totta puhutaan ja pakon pakon tielle on mentävä niin työnantaja on velvollinen ottamaan huomioon henkilön painavat sosiaaliset syyt jotka voivat vapauttaa henkilön kansainvälisen avun antamisen tehtävästä tällainen voisi esimerkiksi olla omaishoitajana toimiminen ja esimerkiksi tällä periaatteella voitaisiin vapauttaa tehtävästä vielä on todettava että tämä työmarkkinajärjestöjen kanssa neuvottelussa syntynyt palvelussuhteen ehtojen kokonaisuus on voimassa puolustusministeriön puolelta siinä tapauksessa että henkilöstöpykälän keskeiset periaatteet kuten palvelusvelvollisuus säilyvät muuttumattomina siinä tapauksessa neuvottelutulos lähetetään aikanaan sitten valtiovarainministeriön lopullisesti hyväksyttäväksi

arvoisa rouva puhemies olemme merkittävän asian äärellä siihen nähden tosiaan sali sali on suhteellisen tyhjä mutta onneksi argumentit eivät ole ja tämä palveluvelvoiteasia sai tässä ansaitsemansa huomion se on hyvä tärkeä keskeinen tekijä meillä ulkoasiainvaliokunnassa puhututtivat ehkä enemmän eduskunnan rooli erityisesti kiireellisen menettelyn kohdalla ja ne mahdolliset skenaariot joita joita tällä muutoksella tarkoitetaan niihin liittyen olen tottunut jo hyvin siihen mitä ulko ja turvallisuuspolitiikkaan tulee että keskustelu on monesti aika militanttia se on aika maskuliinista haluankin hieman virkistää jäljellä olevia no nyt on yksi nainen lisäkseni paikalla mieliä siitä että että kansainvälisiä tilanteita joissa tätä pykälää sovelletaan voi olla monenlaisia ne voivat olla vaikkapa luonnonkatastrofeja humanitaarisia kriisejä ja monia muitakin kuin näitä sotilaallisia asioita oma huoleni kohdistuu ei niinkään lainsäädäntöön vaan siihen mikä on meidän valtioneuvostomme todellinen käytännön kyky tällaisessa hätätilanteessa ehkä mitä tulee poikkihallinnollisuuteen ja ihan henkilötaitoihin tiedämme että hallitus vaihtuu neljän vuoden välein ministerit vaihtuvat harjoitteletteko te ulkoministeri ja puolustusministeri näitä tilanteita varten onko siellä koko valtioneuvoston henkilökunta paikalla tiedättekö te mitä tehdä jos tsunami arktisesta suunnasta tulisi täysin teoreettista mutta joka tapauksessa eli enemmän kysymys on siitä miten käytännössä ihminen toimii ammatillisesti kuin ehkä niinkään näillä sotilaallisilla skenaarioilla leikkimisestä

puhemies edustaja elovaara piti kyllä raikkaan puheenvuoron ja monta kohtaa allekirjoitan se herättelee myöskin keskusteluun niitä otsikoita esille me olemme tärkeän asian äärellä myöskin minun mielestäni puolustusvoimille tulee uusi tehtävä kun mietitään sitä että meidän on

myöskin kansainvälisen yhteistyön edellyttämälle tasolle

puolustusvaliokunnan puheenjohtaja edustaja kanerva toi hyvin vahvasti esille toimivuutta luotettavuutta ja ensinnäkin sitä uskottavuutta siitä että jos jos tarvitaan apua tai ollaan apua antamassa niin pitää olla myöskin ennakkotilanne siitä että toiseen valtioon voidaan luottaa siltä lähtökohdalta meidän pitää lainsäädäntöä rakentaa ja tämä on äärimmäisen tärkeä tärkeä myöskin siltä osin tuoda nyt ajan tasalle mitä täällä on käyty ehdoista kantahenkilökunnan osalta niin itseänikin sotilasvalan ja virkavalan tehneenä kyllä tietysti alkuun hirvitti hieman se että nyt virassa olevaa kantahenkilökuntaa pakotettaisiin tehtäviin ymmärrän äärimmäisen hyvin järjestöjen tavoitteet siitä keskustelusta ja ja niistä niistä neuvottelupyynnöistä mitä ministeriön suuntaan tuli lopputulos on kyllä kyllä äärimmäisen hyvä mielestäni siltä osin mikä oli lähtökohta mistä lähdettiin liikkeelle minä haluan tuoda myöskin sen näkökulman tähän esille

tullessa voimaan tulee yksi lisäys minä korostan vain sitä että kantahenkilökuntaa olevalla sotilaalla pvn tehtävät on yksi tärkeä huoneentaulu jota säntillisesti myöskin noudatetaan ja siinä ei juurikaan ole sellaista kriittisyyden varaa vaan se on kyllä semmoinen huoneentaulu

arvoisa puhemies nyt on hyvä sanoa että tuossa edustaja hakasen puheenvuorossa tuli läpi kyllä hyvin vahvasti ammatti ihmisen etiikka näitä tämäntyyppisiä tehtäviä koskien sitä on vaikea paremmin enää sanoiksi pukea pyysin puheenvuoron puhemies sen vuoksi että kollega kari täällä haastoi hieman edustaja mäkipäätä ja halusin nousta ylös kertoakseni että edustaja mäkipään argumentit ovat täsmälleen kohdallaan myöskin ministeri tässä myöhemmin viittasi samaan tämä että se koskisi vain palvelukseen astuvia uusia palvelussuhteen kautta palvelukseen tulevia kantahenkilökunnan jäseniä tulisi todella meille osoitetun kaavan mukaan kestämään yli kolmekymmentä vuotta se kai ei voi olla tarkoitus että nyt jo kymmenen vuotta odotettua voimaantulo täydessä täydessä mitassaan kestäisi kestäisi näin pitkään se käsitys täällä nyt vallitsee että jos minä olen sitoutunut sotilaan ammatissani tämäntyyppisiin tehtäviin mutta en ole tiennyt että se edellyttää tehtäviä myöskin ulkomailla niin ei tämä laki minua pakota lähtemään ulkomaille jos minun elämäntilanteeni on muuttunut tämä laki mahdollistaa myös ihmisen elämäntilanteen pakottavista syistä huomioon ottamisen ettei sinua sinne pakettina lähdetä viemään ja tämä on myöskin vastaus sille onko ihminen motivoitunut vai ei jos on todelliset syyt sotilaan etiikka huomioon ottaen kieltäytyä siitä tehtävästä elämäntilanteeseensa vedoten niin se on mahdollista mutta en usko että siihen tilanteeseen koskaan joudutaan koska kaikkien käytettävissä olevien ennustetietojen mukaan orkesteri soi vapaaehtoispohjalta
ennen ministerin puheenvuoroa vielä edustaja mika kari

keskustelusta tämä on tärkeä asia ja tätä on vuosilinttuulla koetettu saada aikaan ja nyt meillä on se väline meillä on nyt kehikkolainsäädäntö valtioelinten väliset suhteet miten tapahtuu jos ennakoimaton ja ikävä asia tapahtuu se on tärkeätä nykymaailmassa

aina pinoamaan ison kasan esteitä miksi jotain ei voida tehdä mutta nyt meidän pitää miettiä miksi jotain voidaan tehdä antaa vastaanottaa jos se on tarpeen aina päätös tehdään suomessa aina päätös tehdään kuvatulla prosessilla ei ole mitään muuta tapaa edustaja elovaaralle kyllä me mietimme kaikennäköisiä skenaarioita sen takia meillä on aika paljon harjoitustoimintaa ja kaikki että kaverit rynnäkkökivääreillä sohivat tuolla pitkin ja poikin metsiä vaan meillä on päätöksentekoharjoittelua tehdään skenaarioita katsotaan että tuolta lähtee tuollaisia voimia tuolta tällaisia miten hoidetaan kyberasiat miten hybridiasiat miten miten tehdään ja sitä pitää tehdä kansainvälisesti myös muiden kanssa se on äärimmäisen tärkeätä että jos me täällä vain keskenämme pyörimme ja tulee kansainvälinen kriisi vaikka sitten se arktinen tsunami niin milläs me sitten pärjäämme kiitos arvoisa

rouva puhemies vielä yksi asia mikä tuossa äsken unohtui sanoa ja minkä halusin kyllä tämän istunnon pöytäkirjaan se on se millä tavalla työnantaja suhtautuu näihin tehtävästä eri syin kieltäytyviin sotilaisiin ja ja puolustusvoimien siviilihenkilökuntaan toivon että että työnantaja suhtautuu ymmärryksellä ja sellaisella ymmärryksellä joka ei vaikuta negatiivisesti kyseisen henkilön urakehitykseen koska tämä tulkinta ilmeisesti jää aika lailla esimiestasolle en tiedä onko ministeriössä sitä mietitty millä tavalla ohjeistus näiden eri syin kieltäytyvien ihmisten osalta sitten tullaan toteuttamaan niin että henkilöstö myös tässä näkökulmassa olisi tasapuolisen kohtelun arvoista myös työnantajan

arvoisa rouva puhemies innostuin vielä käyttämään puheenvuoron edustaja karin jälkeen siitä millä tavalla

kuuluvaa kohdellaan mikäli kieltäytyy otan ihan elävästä elävästä elämästä esimerkin se ei ole millään tavalla nyt näihin kansainvälisiin tehtäviin sopiva mutta kerron vain sen mitä puolustusvoimissa on ollut historian lehdillä elettiin vielä kahdeksankymmentä luvulla yhdeksänkymmentä luvulla aikaa jolloin sotaharjoituspäiviä saattoi tulla yli sata työpäivää vuodessa kantahenkilökuntaan kuuluvalle opistoupseerille tai upseerille silloin tuli tilanteita joissa kantahenkilökuntaan kuuluva joutui ilmoittamaan esimiehelle että minulla nyt ei ole mahdollisuutta osallistua tähän ja tähän kahden tai kolmen viikon yhtäjaksoiseen leiriin ja sen jälkeen tilanne joskus myöskin kriisiytyi niin että sen henkilökuntaan kuuluvan upseerin taikka opistoupseerin sotaharjoituspäivät oli sitten pariksi vuodeksi kuitattu sillä keskustelulla mutta se oli

minä uskon ja luotan siihen että tänä päivänä myöskin esimiehet arvostavat sitä jokaisen henkilökohtaista arvomaailmaa ja tilannetta yhteiskunnassa sitä henkilökohtaista perhetilannetta mikä milloinkin on ja ja se tullaan varmasti kyllä arvottamaan ihan kohdalleen eikä tuolla varmastikaan ole mitään vaikutusta sotilaan palvelus uraan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö kaksi

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä